ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi valtion vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin kahdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon nyt ryhdytään yleiskeskusteluun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia koko budjettia koskevan yleiskeskustelun jälkeen käydään pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut joissa valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät mietinnön asianomaisen pääluokan

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjana oleva mietintö on valmistunut ja haluan ensinnä kiittää valiokunnan varsinaisia ja varajäseniä siitä työstä jota olette olleet tekemässä valtiovarainvaliokunnan eri jaostoissa ja ja valtiovarainvaliokunnassa olemme yhdessä kuulleet lukuisan määrän asiantuntijoita useamman kuukauden ajan ja nyt meillä on olemassa käsittelyn pohjana valmis mietintö

ensinnä muutamia talousarvion keskeisiä linjauksia ensinnä työllisyys välittäminen osaaminen ja turvallisuus näihin hallitus esitti lisäpanostuksia työn verotus säilyy lähes ennallaan solidaarisuusvero säilyy nykyisellään ja kaikkein pienituloisimmat vapautuivat yleisradioverosta työllisyyttä parantavia toimia vahvistetaan tehdään myös uusia keinoja nuorisotyöttömyyteen

tarjontaa lisätään tuhannella opiskelijavuodella nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi ja osaamistarpeisiin vastaamisen varmistamiseksi

varhaiskasvatusmaksuja alennetaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee noin kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää myös lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen osoitetaan lisää rahaa äitiysavustusta korotetaan ja pikkulapsiperheiden vanhempainpäiväraha nousee myös elinkeinoelämän uudistamista ja kansainvälistymistä tuetaan lisäpanostuksia kohdistetaan kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiopolitiikan tukemiseen liikenneverkkoa parannetaan perusväylänpitoon ehdotetaan kohdennettavaksi yksi pilkku neljä miljardia euroa ensi vuonna käynnistettäviä uusia väylähankkeita on yhteensä kuusi kappaletta myös turvallisuutta ja turvapaikkaprosesseja parannetaan terrorisminvastaista toimintaa tehostetaan ohjataan lisärahaa poliisitoimelle ja suojelupoliisille myös ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuteen osoitetaan lisäpanostuksia liikenneverkon rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän tekemät esitykset

ja sote uudistuksen valmistelu etenee valinnanvapauspilotteihin panostetaan uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon ehdotetaan huomattavia resursseja talousarviossa arvoisa

tämän vuoden aikana huomattavasti ja suomen talous on saavuttanut nopean kasvuvaiheen pitkän heikon ajanjakson jälkeen kasvu on nyt kestävämmällä pohjalla sillä se perustuu kulutuksen ohella investointien ja viennin lisääntymiseen työllisyys paranee mutta työttömien määrä alenee kuitenkin vielä hitaasti julkisen talouden syvä alijäämä on pienentynyt ja julkisen talouden velkasuhde on kääntynyt loivaan laskuun jo vuonna kaksituhattakuusitoista hyvä ja suotuisa tilanne ei kuitenkaan riitä poistamaan rakenteellisesta ongelmasta johtuvaa julkisen talouden rahoituksen sillä etenkin väestön ikääntyminen heikentää julkista taloutta kiihtyvään tahtiin tulevina vuosikymmeninä tämä tarkoittaa seitsemän viiva kahdeksan miljardin euron sopeutustarvetta vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi tasossa valtiovarainvaliokunnan mielestä vallitsevassa tilanteessa on oleellista ylläpitää ja vahvistaa saavutettua kasvua samalla on pidettävä huolta siitä ettei finanssipolitiikka muodostu myötäsykliseksi arvoisa puheenjohtaja sipilän hallituksen toimet valtiontalouden vahvistamiseksi ovat oikeita valiokunta pitää että hallitus noudattaa talouden säästöohjelmaa ja menokuria ja korostaa että talouskasvu ei anna perusteita julkisten menojen kasvattamiselle vaan julkisen talouden tasapainottamista on edelleen jatkettava tämä on tarpeellista koska väestön ikääntymisen haasteet ovat jo käsillä kun eläkemenojen kasvu on nopeutunut suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle minkä lisäksi vanhusväestön hoito ja hoivamenot ovat kasvamassa valiokunta on tyytyväinen työllisyyttä edistäviin toimiin joilla puretaan kannustinloukkuja ja kehitetään työttömyysturvaa valtiovarainministeriön arvion mukaan hallituksen asettamaa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysvelvoitetta ei ehkä saavuteta tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi työllisten määrän kasvua vielä noin viidelläkymmenellätuhannella henkilöllä valiokunta korostaa että hallituksen tulee siten edelleen panostaa työllisyyden parantamiseen erityisesti rakenteellista työttömyyttä tulee pystyä alentamaan valiokunta painottaa myös toimia joilla huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta muutenkin osaamisen merkitys on erittäin ja ensi vuoden talousarviossa osoitetaan lisäresursseja osaamisen vahvistamiseen valiokunta kannustaa lisäksi rakenteellisten uudistusten toteuttamista ennustettua nopeamman tuottavuuskehityksen mahdollistamiseksi ja viittaa myös liikennepääluokan kohdassa esitettyyn ja painottaa väyläverkon kehittämisen ja sen pitkäjänteisen rahoittamisen merkitystä

valtion vastuut ovat kasvaneet valiokunta kiinnittää huomiota siihen että valtion vastuiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja kansainvälisesti tarkasteltuna suomen takaukset ovat korkealla tasolla tämän lisäksi kansainväliselle rahoituslaitokselle vaadittaessa maksettavien pääomavastuiden määrä kasvoi eun talouskriisin hoidon myötä kahdeksaantoista miljardiin euroon koko valtiontalouden tasapaino ja velka talousarvioesitys ensi vuodelle on noin viisikymmentäviisi pilkku kahdeksan miljardia euroa esitys on kolme pilkku yksi miljardia euroa alijäämäinen mikä katetaan lisälainanotolla ensi vuoden lopussa valtionvelan arvellaan olevan miljardia euroa mikä on noin neljäkymmentäseitsemän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen valtiovarainvaliokunta on jälleen tehnyt muutoksia budjettiin valiokunta lisää talousarvion määrärahoihin noin neljäkymmentä pilkku kolme miljoonaa euroa suurin osa kohdistetaan liikenneväylien parantamiseen sekä tukemaan koulutusta sivistystä kulttuuria ja urheilua rahoitusta ohjataan myös syrjäytymisen ehkäisyyn sisäiseen turvallisuuteen viennin edistämiseen ja maatalouden kannattavuuden parantamiseen

jotka vastalauseet sisältävät useita muutosehdotuksia useita lausumaehdotuksia käsiteltävänä olevan mietinnön ja vastalauseiden välillä henkilökohtaisen mielipiteen mukaan ero on siinä että vaihtoehtobudjeteissa ehdotetaan runsaasti pysyviä menoja jotka katetaan aika heppoisilla tuotoilla kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

nähtävissä pitkään mutta vallassa ollut holkerin hallitus eduskuntaryhmineen eli nousukautta kaikki varoitukset kaikuivat kuuroille korville vastuunkantamisen sijaan moni ministeri siirtyi kesken kauden vihreämmälle oksalle hallittu rakennemuutos tarkoitti todellisuudessa suomen ajautumista yhteen teollistuneen maailman syvimmistä lamoista viime vaalikaudella ongelmat eivät kärjistyneet yhtä nopeasti kuin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alussa mutta lopputulos oli samanlainen suomi oli romahtamassa maamme taloudessa kasvoivat työttömyys ja valtion velka uudistukset jätettiin tekemättä ministerit joukkopakenivat hallituksesta ja sekasortoiseksi lopuksi hallitus äänesti eduskunnassa omia esityksiään vastaan yhteistä on myös se että kummassakin tapauksessa suomalaiset ovat luottaneet keskustaan maamme nostamiseksi takaisin jaloilleen ahon hallitus joutui tekemään erittäin kovia ratkaisuja edustaja zyskowicz mutta se sai suomen uudelleen nousuun niin on saanut myös sipilän hallitus yhdessä suomalaisten kanssa edellinen hallitus kyllä hapuili oikeaan suuntaan mutta johdonmukaisuus ja rohkeus kertoa kansalaisille totuus tilanteesta puuttuivat suomi kuntoon oli keskustan vaihtoehto monen vuoden jälkeen suomi nousee talous kasvaa suorastaan kohisten koko maassa työllisyys paranee ja myös maamme velaksi elämisen loppuminen on näköpiirissä kreikan tiestä ei tullutkaan suomen tietä arvoisa puhemies keskusta on kuitenkin pitänyt huolen siitä että tiukasta taloustilanteesta huolimatta ihmisten peruspalveluista ei ole leikattu tekemään myös joitain parannuksia perusturvaan esimerkiksi kaikista pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä on keskustan johdolla korotettu tällä vaalikaudella kaksi kertaa
omais ja perhehoidon rahoitusta on lisätty
opiskelevia vanhempia tuetaan huoltajakorotuksella huoltajakorotuksella lisäksi kaikista pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja sairauspäivärahoja korotetaan lapsiperheiden tilannetta helpottavat päivähoitomaksujen alennukset ja ensi vuoden alusta lähes seitsemäntuhatta pienituloista perhettä vapautuu maksuista kokonaan perusturvaa on edelleen parannettava uudistaen sitä samalla kannustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi on huolehdittava siitä että kaikki suomalaiset pysyvät mukana perusturvan parantaminen vaikuttaa myönteisesti myös työllisyyskehitykseen pitkään jatkunut

on pysäytettävä edelleen koulutusta parempaa työllisyyttä ja laadukkaita palveluita on edistettävä sote ja maakuntauudistus on saatava pikaisesti valmiiksi uudistus tehdään jotta jokaiselle suomalaiselle voidaan turvata tasa arvoiset palvelut keskustan tavoite on vahvistaa julkisia sosiaali ja terveyspalveluita jotka täydentävät yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut hoitoon pääsy sekä inhimillinen hoiva on turvattava koko maassa arvoisa rouva puhemies vaikka suomen talouden kuntoon laittaminen on edennyt ei velanotto ole vielä päättynyt talouden kasvua pitää edelleen tukea kaikin tavoin ja varmistaa myönteisen kehityksen jatkuminen suomen uudistaminen ja työllisyyden parantaminen on kestävin tapa lopettaa suomen velaksi eläminen siihen kuuluvat uudistuminen pk yrittäjyyden tukeminen ja työelämän kehittäminen viisitoista prosenttia yrityksistä synnyttää seitsemänkymmentäviisi prosenttia uusista työpaikoista näitä nopean kasvun yrityksiä tarvitsemme lisää yritysten kasvun rahoitus on siksi varmistettava yksi keino on edistää kotimaisen yksityisen pääoman saantia tavoitteena on oltava että seuraavalla vaalikaudella vähintään satatuhatta työtä vailla olevaa ihmistä saa työtä me uskomme että jokaisen on mahdollista löytää työtä riittävällä koulutuksella ja tuella myös vähemmän koulutetut ja osatyökykyiset on saatava mukaan hallitus on toteuttanut monia uudistuksia kuten liikenneuudistuksen ja valtavan määrän turhan byrokratian purkamista uudistuksia kuitenkin vielä jatkaa ja remontoida esimerkiksi liikenteen rahoitusta velkaantumisen jatkuminen olisi tuhon tie ja täysin epäoikeudenmukaista lapsiemme ja lastenlapsiemme kannalta se näyttää olevan sdpn vaihtoehto keskustan linja sen sijaan on vahva työllisyys ja talous jotta pystymme huolehtimaan heikompiosaisista ja takaamaan turvallisen arjen tasa arvoiset palvelut ja muut elämän edellytykset kaikkialla suomessa arvoisa puhemies olemme yhdessä rakentaneet sadassa vuodessa hienon suomen vaikka korjattavaakin on monelta kantilta kantilta katsottuna suomi on maailman paras maa tulevaisuutemme riippuu siitä että pidämme kaikki mukana rakennetaan yhdessä turvallista työllistävämpää ja tasa arvoisempaa suomea

arvoisa puhemies

suomen talous on saatu tolpilleen tärkein kiitos tästä työstä on työttömyyden väheneminen mitä useampi suomalainen pääsee töihin sitä paremmin voimme huolehtia heistä jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua ja turvaa hallituksen toimet näkyvät yhä paranevissa kasvuluvuissa kilpailukykysopimus on parantanut suomen kustannuskilpailukykyä mikä näkyy viennin voimakkaana nousuna ja yritysten tilauskirjojen täyttymisenä kannustavalla veropolitiikalla sekä purkamalla työn tekemistä ja teettämistä haittaavia normeja olemme varmistaneet että suomessa kannattaa yrittää ja investoida sekä tehdä työtä vain työllä ja yrittämisellä voimme turvata hyvinvointimme asemamme maavertailujen kärjessä myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies hallituksen veropolitiikan suurin voittaja on tavallinen suomalainen palkansaaja ensi vuonna ansiotulojen verotusta kevennetään lähes kolmellasadalla miljoonalla ja yhteensä hallitus on keventänyt työn verotusta yli yhdellä pilkku kolmella miljardilla eurolla painottaen kevennystä pieni ja keskituloisiin palkansaajiin

kääntyneet suhdanteet heijastuvat myös ensi vuoden kun edellisinä vuosina suomi velkaantui pahimmillaan jopa kymmenen miljardia vuodessa voidaan ensi vuoden kolmen miljardin lisävelkaa pitää siedettävänä hyvä uutinen on että koko julkisen talouden sosiaalirahastojen kuntien ja valtion velkaantumisvauhti on hidastumassa ja velan suhde kansantuotteeseen on taittunut huono uutinen kuitenkin on että valtio velkaantuu edelleen meillä ei ole näköpiirissä vuotta jolloin päättäisimme tässä salissa valtion talousarviosta jossa menot ja tulot olisivat yhtä suuret keskustelu jakovarasta tätä taustaa vasten on käsittämätöntä arvoisa puhemies talouskasvu helpottaa tilannettamme mutta ei korjaa taloutemme rakenteellisia ongelmia eikä yksin taltuta kestävyysvajettamme suomi sairasti vuosikymmenen sängynpohjalla mutta tämän hallituksen lääkkeet ovat viimein tepsineet ja saaneet maamme toipumaan täysin terveitä emme kuitenkaan vielä ole ja jos jätämme lääkekuurimme kesken voi jälkitauti olla aikaisempaakin kovempi käsillämme oleva noususuhdanne on otollisinta aikaa uudistuksille joilla lisäämme julkisen talouden taudinkestävyyttä hallituksen lääkkeitä on opposition taholta ensin haukuttu tehottomiksi nyt kun talous ja työllisyys on saatu kasvu uralle on oppositio joutunut vaihtamaan retoriikkaansa nyt keinoja haukutaan kokoomuslaisiksi otamme vastaan pelkkänä kehuna jos kokoomuslainen politiikka nähdään synonyymina vastuulliselle talouspolitiikalle ja uudistuksille joilla halutaan turvata myös tulevaisuudessa suomalaisille työtä ja hyvinvointia arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että hallituksen valitsema finanssipoliittinen tie on oikea menoruuvia on kiristetty varoen ja asteittain ettei kasvu vaarantuisi kiitosta saa myös se että hallitus toteuttaa sovittuja säästöjä ja pitää kiinni menokurista muistutan samalla että jokainen puolue tässä eduskunnassa on vuorollaan joutunut tekemään ja myös puolustamaan sopeutuksia jotta velaksi eläminen lastemme piikkiin vihdoin päättyisi hallitus on sopeutuksia tehdessään kuitenkin pitänyt kiinni siitä että suomalaisen yhteiskunnan tasa arvoisuudesta ei tingitä työllisyys on kohentunut mutta tuloerot eivät juurikaan ole kasvaneet tiukasta taloudenpidosta huolimatta on hallitus pystynyt tekemään myös tarpeellisia panostuksia työllisyyteen sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn työttömien työllistymisen edellytyksiä parannetaan mahdollistamalla yrittäjäksi ryhtyminen ja lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla varhaiskasvatusmaksuja alentamalla ja perhevapaauudistuksella tuetaan lapsiperheiden arkea sekä työllisyyttä erityistä huomiota kiinnitetään nuorten työllisyyden parantamiseen osaamisen vahvistamiseen ja syrjäytymisen torjuntaan taloudellista liikkumatilaa on kohdennettu erityisesti osaamiseen turvallisuuteen sekä energia ja ja ilmastostrategian toimeenpanoon arvoisa puhemies kasvu on tuonut eteemme aivan uudenlaisen ongelman suomalaiset tuotteet ja palvelut käyvät kaupaksi niin hyvin että kasvun tulpaksi uhkaa muodostua puute osaavasta työvoimasta syksyn aikana viesti kotimaakunnastani kainuun yrittäjiltä on ollut yksiselitteinen uusia osaajia ja tekijöitä tarvitaan eri aloille ja nopeasti ulkomailta olisi tulijoita jonoksi mutta ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan kuukausien viive on yrityksille kestämätön olemme itse asettaneet kasvullemme esteitä meillä meillä ei ole oikeasti varaa pitää niistä kiinni tekoälytyöryhmän raportin mukaan suomi voisi nostaa kasvunsa kolmeen prosenttiin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi jos työvoiman saatavuus olisi vapaata osana budjettia on joukko toimenpiteitä joilla vahvistetaan osaamista ja helpotetaan työvoimapulaa esimerkiksi työvoimapoliittista ammatillista koulutusta lisätään ja kokeilu muuntokoulutuksesta muutetaan pysyväksi toimintamalliksi suomen korkeaa rakenteellista työttömyyttä tulee alentaa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä yhtenä keskeisenä keinona on nähty työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee tätä

sallimalla lisää reilua työpaikalla sopimista mahdollistetaan yhä useammalle pääsy töihin samalla sosiaaliturvaamme on muokattava suuntaan jossa työtä ja turvaa nykyistä joustavammin arvoisa puhemies tämän hallituksen talouspolitiikan linja on tuonut kiistattomia tuloksia suomi on päässyt viimein mukaan vahvaan talouden kasvuun velkaantuminen vähenee ja työllisyysaste kipuaa yli seitsemänkymmenen prosentin kokoomuksen eduskuntaryhmä seisoo selkä suorana hallituksen tuloksellisen linjan takana jos sata vuotiaan suomen kuntoon laittaminen vaatii lisätoimia olemme aina valmiita tarttumaan toimeen ja uusiin uudistuksiin

arvoisa puhemies viikko sitten tässä salissa itsenäisyyttä juhlittiin teemalla yhdessä tillsammans silloin eduskunnan juhlaistunnossa siteerattiin presidentti kallion sanoja itsenäisyyden alkuvuosilta on rakennettava sellainen suomi jossa kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä tässä hengessä me sosiaalidemokraatit olemme luoneet talouspolitiikan vaihtoehtomme se pitää kaikki mukana ja takaa että kasvu kuuluu kaikille suomella ei ole varaa lisätä eriarvoisuutta muutoin taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus kasvavat ja luottamus rapautuu seuraukset voivat olla yllättäviä ja vakavia arvoisa puhemies hallituskauden alussa pääministeri sipilä vetosi yhteiskunnan heikoimpiin sairaimpiin ja köyhimpiin ja vaati heitä antamaan vähistään jotta suomi saadaan kuntoon suurituloisia kehotettiin puolestaan lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen vaikka verotus olisi ollut keino saada kaikki oikeudenmukaisesti talkoisiin mukaan hallituksen ankaran lähes neljän miljardin leikkauslinjan maksajiksi jäivät perheet lapset ja nuoret opiskelijat työttömät eläkeläiset ja perusturvan varassa olevat kovat leikkaukset jatkuivat joka vuosi joka vuosi syventäen ihmisten ahdinkoa ajatelkaapa että diabeteslääkkeistä on leikattu ja keliakiakorvauksetkin lakkautettu arvovalinnoista tai niiden puutteesta kertovat hyvin myös lomarahojen leikkaukset niin kuin koulutuslupauksenkin pettäminen harva uskoisi että kaiken tämän jälkeen hallitus kehtaa jakaa omille etupiireilleen merkittäviä veroetuuksia mutta kyllä sipilän hallitus kehtaa arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikasta puuttuu sydän vetoomuksista ja lupauksista huolimatta oikeudenmukaisuutta ei ole palautettu vaikka

julkisen talouden kuntoon laittamisella samaan aikaan hyvätuloisia suosiva veropolitiikka on heikentänyt hyvinvointivaltion rahoituspohjaa suomi ei tule kuntoon sillä budjettikirjankin mukaan julkisen talouden rakenteellinen alijäämä kasvaa vuodesta kaksituhattakuusitoista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista julkisen talouden rakenteellinen tila ei siis parane vaan heikkenee toisin kuin moni suhdannepölyn sokaisema hallituspuolueen kansanedustaja vielä täällä väittää arvoisa puhemies hallituksen politiikasta puuttuu myös uskottava visio tulevasta sdp esittää kolmea kolmea tavoitetta eriarvoistavan suunnan kääntämiseksi palautetaan oikeudenmukaisuus tehdään työllisyyttä nostavia fiksuja uudistuksia vahvistetaan osaamista ja tuottavuutta on suurten uudistusten aika ensiksi oppivelvollisuus on tuotava rohkeasti nykyaikaan pelkkä perusasteen tutkinto ei tulevaisuudessa enää riitä työmarkkinoille kiinnittymiseen pidennetään oppivelvollisuutta ja tehdään toinen aste maksuttomaksi toiseksi varhaiskasvatus on parhaita investointeja jotka maksavat myös itsensä takaisin pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja palautetaan subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja poistetaan maksut kokonaan pitkällä aikavälillä kolmanneksi perhevapaauudistus on tehtävä heti perhevapaiden uudistaminen lasten ja perheiden on tehokas keino lisätä tasa arvoa työmarkkinoilla ja parantaa samalla työllisyyttä neljänneksi koulutustaso on käännettävä jälleen kasvuun vielä vuosituhannen alussa suomessa oli maailman koulutetuin väestö nyt monet maat ovat menneet meidän ohitsemme me haluamme kääntää tämän kehityksen viidenneksi me varaamme riittävät resurssit myös työllisyyden hoitoon emme hyväksy sitä että hallitus jälleen kerran leikkaa työttömiltä nyt aktiivimallin nimissä

ja kehitykseen meille koulutuspolitiikka on parasta kasvupolitiikkaa koulutus lisää tuottavuutta ja se on paras vakuutus työmarkkinoiden riskejä vastaan samalla koulutus on tehokas keino vähentää eriarvoisuutta ja pitää kaikki mukana yhteiskunnassa siksi sdpn vaihtoehdon suurimmat panostukset tehdään koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen oppivelvollisuuden pidentämisen lisäksi panostaisimme kaikille koulutusasteille hallitus on omalla toiminnallaan osoittanut kritiikkimme oikeaksi kun se nyt paikkailee omia virheitään koulutusleikkauksissa pienet väliaikaiset lisäykset eivät kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa että te olette tehneet yli miljardin pysyvät leikkaukset kansakunnan sivistykseen me korjaisimme tämän ison virheen

ole varaa muuhun siis mikään ei muutu arvoisa puhemies arkkipiispa kari mäkinen on sanonut hyvinvoinnista osalliseksi pääseminen ei ole kaikkien kertomus yhteiskuntaa kannattavan luottamuksen kannalta ratkaisevinta on lopulta niiden luottamus jotka eivät ole päässeet osallisiksi yhteisen hyvinvoinnin rakentamisesta ja sen oikeudenmukaisesta jakamisesta

arvoisa

keskeinen toimija puhun nyt alkuun hallituskauden alusta suomi oli ajautunut kiitos aikaisempien hallituksien kreikan tielle matkalle taloudelliseen holhoukseen nykyinen hallitus teki strategisen velkaantumisen pysäyttämiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi merkittäviä toimia siinä keskeisessä osassa oli että erityisesti viennin kilpailukyky oli palautettava jotta euroalueen jo pari vuotta varhaisemmin alkanut talouskasvu saataisiin viimein tarttumaan myös kotoiseen suomeen talouden rakenteellisia ongelmia oli korjattava vaikeiden sopeuttamispäätösten avulla päätösten jotka ovat nyt onneksi alkaneet saada jopa opposition jäseniltä enenevässä määrin hajanaista kannatusta kotimökeissä oppositionkin onneksi pääosin on tunnustettava että hallituksen kilpailukykyä vahvistava työmarkkinajärjestöille antama ratkaiseva tuki on auttanut suomen ja työllisyyttä ja erittäin suurta hyvinvoinnin kasvua tilastokeskuksen mukaan työllisyysaste on noussut seitsemäänkymmeneen prosenttiin kun se viime vuonna lokakuussa oli kuusikymmentäkahdeksan pilkku neljä prosenttia avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt ja työttömien määrä on vähentynyt tänä vuonna suomen talous kasvaa reilusti yli kolme prosenttia ensi vuonnakin kasvu jatkuu vahvana euroopassa yleisesti se on kahden prosentin luokkaa olemme siis talouskasvun puolesta nousseet euroopan kärkeen kun hallituskauden alussa kiitos aikaisempien olimme vaipuneet hännille ja sinne pohjalle velkaantuminen hidastuu kovaa vauhtia suunta on oikea mutta työtä on edelleen jatkettava jotta yhä useampi tavallinen ihminen pääsisi mukaan yhteisen yhteiskuntamme rakentamiseen arvoisa puhemies me siniset tahdomme

tavallinen pe räänantamaton suomen kansalainen uutteralla työnteolla ja rehellisyydellä veroja maksaen on mahdollistanut ja mahdollistaa jatkossakin tulevaisuuden tälle kansakunnalle voi rehellisesti todeta että suomalaiset ansaitsevat maansa asioita hoitamaan päättäjät jotka katsovat tämän pienen kansakunnan ja sen pienen ihmisen etua eivätkä ole erilaisten etujärjestöjen talutusnuorassa tai ääriajattelun ahdistavalla tiellä kosolan ajattelun tiellä suomalainen kokee verojen maksamisen kansalaisvelvollisuudeksi koska siten ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa kuitenkin verohallinnon tilaaman tutkimuksen mukaan kolmekymmentäyhdeksän prosenttia suomalaisista kokee usein suuttumusta maksamiensa verojen määrästä me siniset tunnemme tämän rehellisen suomalaisen veronmaksajan taakan olemmekin tällä hallituskaudella keventäneet ansiotuloverotusta yksi pilkku kolme miljardia euroa nimenomaan pieni ja

keskituloisiin painottaen tämä kriittinen verojen leikkaus on räikeä ero johtavien oppositiopuolueiden linjaan heidän varjobudjeteissaan demarit lisäisivät kansalaisten verotuskaa yli miljoonalla eurolla veronkorotuksin vihreät kiristäisivät tunnollisen suomalaisen naisen ja miehen ahdinkoa yhden pilkku neljän miljardin euron veronkorotuksilla tämänkaltaiset sosialismin ajan henkiset hyytävät verotustoimet osin myös kehitysavun lisäämiseksi heikentäisivät työnteon ja yrittäjyyden kannusteita täällä kotimaassa elinvoimainen yrittämisen elämänasenne sitkeä suomalaisen vahvuus katkaistaisiin vasemmiston verorepulla silti oppositiopuolueiden varjobudjeteissa kuvitellaan että hallituksen rakentama vahva talous olisi yhä voimissaan heidän taloudellista toimeliaisuutta ja luottamusta horjuttavien toimiensa jälkeen tosiasia on kuitenkin että verovetoiset ankkurit vaipuisivat kuusen mallin mukaan sosialismin suohon arvoisa puhemies ilman hallitusta keskituloisen verotus olisi paljon ankarampaa kuinka toimivakaan vaihtoehtoinen hallitus voisi olla kun huomioimme oppositiopuolueiden suuren tulopuolen epävarmuuden ja ääriajattelun päälle rakennetut varjobudjetit musertavalla enemmistöllä tästä salista ja kansakunnasta on myös paljon enemmän sydäntä tai ainakin taloudellista tolkkua kielteisten päätösten saaneiden turvapaikanhakijoiden asiassa perussuomalaisten budjettilinjauksessa kaikkien turvapaikanhakijoiden säilöönotosta ilman mitään tolkkua rajaa tai inhimillisyyttä sinisten ja hallituksen linja jossa turvapaikanhakijoista tehdään riskiarvio ja henkilö otetaan säilöön tarpeen niin vaatiessa on inhimillisempi ja kustannustehokkaampi edustaja elo läpivalaisi perussuomalaisten linjan huomioimattomat vuosikustannukset varjobudjettikeskustelussa yli kuusisataaviisikymmentä miljoonaa euroa ne perussuomalaisten keinot joilla tämä raha säästettäisiin naisia ja lapsia lähes vankeudessa pitäen eivät sovi sen perustuslakiin saati kansainväliseen ihmisoikeuteen arvoisa puhemies se perussuomalainen puolue jonka eteen olivat monet tehneet yhdessä demokraattisesti työtä koki perustavanlaatuisen suunnanmuutoksen se jyrkkä ja peruuttamaton muutos kuten kaikki tässä salissa tiedämme oli johtaa hallituksen hajoamiseen kaatumiseen tuhoon juuri sen hallituksen joka oli tarttunut epäkiitollisiin mutta tarvittaviin toimiin kuten alussa mainitsin meidän kaikkien yhteisen edun vuoksi talouden vuosikymmenten syöksykurssin oikaisemiseksi

sen kansan

arvoisa puhemies elämää on elettävä eteenpäin tajuamme sen valitettavasti vasta jälkeenpäin sama pätee valtion budjettiesitykseen hallituksen tehty noin kahden prosentin kasvuennusteen pohjalta viimeisimmät ennusteet nousevat jopa kolmen prosentin päälle perussuomalaiset uskovat näihin positiivisempiin näkymiin siksi budjetin olisi voinut rakentaa oikeudenmukaisemmin talouspolitiikan linja on on keskittynyt tällä kaudella suomen velkasuhteen taittamiseen kestävyysvajeen pienentämiseen ja työllisyysasteen merkittävään nostamiseen tavoitteet ovat erinomaisia ja hyviä mutta kurottavaa on edelleen ja paljon se kuinka paljon rahaa jää käteen on tärkein talouden mittari yksittäisen ihmisen arjessa raha tulee taloutemme rattaisiin työstä ja yrittämisestä työpaikkoja syntyy jos yritykset menestyvät ja on taloudellisesti kannattavaa toisin kuin hallitus perussuomalaiset vauhdittaisivat yrityksiä nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja huojennusalueen ylärajaa lisäksi laskisimme ja pilotoisimme työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yritysverotuksen uusia yksinyrittäjiä hakisimme uudella työtilimallilla joka mahdollistaa yksinyrittämisen ilman byrokratiaa perussuomalaisten muuttoavustus auttaisi työntekijää hakeutumaan toiselle paikkakunnalle töihin ilman että hän joutuisi taloudellisesti kahden asunnon loukkuun perussuomalaisten keinoin saamme luotua runsaasti uusia työpaikkoja ottakaa hallitus keinomme käyttöön arvoisa puhemies näemme synkkiä pilviä taivaalla sote uudistus on jälleen ongelmissa eikä syyttä nyt valinnanvapausmallilla ei tulla saavuttamaan tavoiteltuja säästöjä kustannukset uhkaavat karata käsistä erikoissairaanhoito ja koko julkinen terveydenhuolto uhkaa romahtaa esitys on lisäksi miljardien tulonsiirto yksityisten suuryritysten taskuihin perussuomalaiset esittävät että valinnanvapaus tulee rakentaa siten että yksityiset palveluntuottajat vain täydentävät julkisia palveluita arvoisa puhemies suomi on joutunut eun liekaan tarvitsemme vähemmän liittovaltiokehitystä senkö takkii työ luulette mein tiäl oleva jot tein ies ain seisoo joku jalat yhes ja höpäjää kyllä herra kyllä herra suomen politiikkaan on saatava enemmän antero rokkaa suomalaisten etuja on uskallettava puolustaa kaikissa pöydissä perussuomalaiset on ainoa johdonmukaisesti eu kriittinen puolue joka vastustaa euroopan talous ja rahaliiton sekä koko eun liittovaltiokehityksen syventymistä valtion vastuut ja takaukset kasvavat samaan aikaan valtionvelka kasvaa euroopan keskuspankin toiminnasta on aiheutunut pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys kun keskuspankkien ja valtioiden vastuut ovat kasvaneet keinotekoisesti tuotettu alhainen korkotaso ja näennäisen ilmainen raha ovat johtaneet kevytmieliseen velkaantumiseen ja yhteisvastuun kasvamiseen helsingin yliopiston ekonomisti tuomas malinen esitti valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa että seuraavan talouskriisin ja taantuman iskiessä velkakriisi tulee palaamaan euroalueelle pahempana kuin koskaan jos ei olla valmiita yhteisvastuun selkeään lisäämiseen kuten perussuomalaiset eivät ole eikä liittovaltiokehitykseen tulee hyväksyä malisen mukaan euroalueen mahdollinen purkautuminen seuraavan kriisin iskiessä malinen toteaa että suomen tulee tehdä konkreettisia varautumissuunnitelmia nykymuotoisen euroalueen hajoamista varten perussuomalaisten mielestä yhteisvastuu ei ole suomen kansallisen edun mukainen vaihtoehto ja siksi esitämme että suomen tulee oman etunsa nimissä valmistautua euroalueen hajoamiseen ole mitään järkeä siinä ettemme eduskunnassa puhu tästä avoimesti emmekä tee asialle etukäteen yhtään mitään vaadimmehan rakennuksiin hätäpoistumisohjeita mutta ummistamme silmät tältä tosiasialta arvoisa puhemies hallituksen toimien tilalle on olemassa oikeudenmukaisia ja kansallisen edun huomioon ottavia vaihtoehtoja ne kaikki löytyvät tästä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista edellä mainitsin jo yrittäjyys ja työllisyyspakettimme lisäksi ohjelmastamme löytyy ratkaisuja maatalouteen lapsiperheiden arkeen eläkeläisköyhyyteen ja muun muassa matkailun edistämiseen on tehtynä vakuutuslääkäreiden mielivallan poistava lakialoite vaatimus poliisien lisäresursseista sekä ehdotuksia turvapaikkaturismin ehkäisemiseksi ja turvapaikkakulujen tuntuvaksi leikkaamiseksi laiton maassaolo on saatava lakkaamaan eduskuntakäsittelyn aikana valtiovarainvaliokunta onneksi teki joitain määrärahalisäyksiä hallituksen linjaan ja esityksiin näitä ovat muun muassa huumausaineiden katukaupan ja ulkomaalaisvalvonnan tehostaminen terrorismin ja radikalisoitumisen vastaisen viestinnän rahoituksen lisääminen panostukset hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön ja tullin määrärahoihin myös nuorten syrjäytymiseen itsemurhien ehkäisyohjelmaan perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen saatiin lisäpanostuksia kiitän siitä eduskuntakäsittelyä en nyt erää hallitusta voi siitä kiittää arvoisa puhemies perussuomalaiset kysyvät miksi hallitus ei ottanut vaihtoehtobudjettiamme ja sen esityksiä vastaan vaan pidättäytyi omissa esityksissään sitä varten kai näitä laaditaan että täältä saataisiin hyviä ja järkeviä ideoita toivottavasti nyt sitten edes olette lukeneet sen edellä esitetyn perusteella teen epäluottamuslause ehdotuksen joka kuuluu seuraavasti hallitus ei ole talousarvioehdotuksessaan osoittanut riittäviä toimenpiteitä asumisen halpuuttamiseksi yrittäjyyden työllisyyden ja koulutuksen edistämiseksi koti hoiva ja hoitopalvelujen turvaamiseksi eikä kansallisen edun sisäisen solidaarisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi eduskunta toteaa että hallitus ei tämän johdosta nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies me vihreät olemme ilahtuneita siitä että suomi on päässyt mukaan maailmantalouden imuun talouden piristyminen on iloinen asia mutta me olemme samaan aikaan hyvin pettyneitä siihen että hallitus ei millään pysty jakamaan talouskasvun hedelmiä paremmin hallituksen jokaisen budjetin arvovalinnat ovat tähän asti olleet pielessä hallitus ole pystynyt kääntämään talouspolitiikkansa suuntaa kritiikistä huolimatta me vihreät olemme tuoneet monesti esille että jokainen euro on arvovalinta ja että inhimillinen uudistava tulevaisuuteen katsova budjetti on mahdollinen ottamatta enempää velkaa kuin hallitus eli ihan samalla rahamäärällä mutta mitä tekee hallitus ei korjaa leikkauksiaan leikkauksiaan pienituloisten tukiin eikä korjaa niitä leikkauksia jotka kohdistuvat koulutuksen tasa arvoon hallitus ei myöskään karsi ympäristölle haitallisia tukia lisäksi isot rakenneuudistukset kuten perhevapaauudistus ja yritystukiuudistus laahaavat perässä hallitus on budjettiesityksellään jättämässä tuleville vuosille sellaista velkaa joka ei näy talousarviossa ja jonka takaisin maksaminen tulee erittäin kalliiksi hallitus on jättämässä tuleville sukupolville ilmastovelkaa osaamisvelkaa ja köyhyysvelkaa lyhytnäköisellä arvoisa puhemies hallitus on leikannut koulutuksesta historiallisen paljon valtavia leikkauksia on viime aikoina koetettu paikata muun muassa yksittäisillä yksittäisillä hanke ja projektirahoilla ne ovat kuitenkin vain laastareita avohaavoihin tämä huono politiikka madaltaa suomen osaamistasoa ja vaarantaa mahdollisuuksien tasa arvon tästä kärsivät tulevaisuuden rakentajat eli nykypäivän lapset ja nuoret ja heidän päiväkotinsa koulunsa lisäksi tulevaisuuden talouskasvulle elintärkeiden korkeakoulujen korkeakoulujen ja tutkijoiden tilannetta on vaikeutettu niin että ennätysmäärä tutkijoita on lähtenyt suomesta ulkomaille viime vuosina tämä on huonoa kehitystä arvoisa puhemies eriarvoisuuden ja köyhyyden velka kasvaa myös sosiaaliturvan heikennyksissä myös tulevana vuonna hallitus jatkaa etuuksien jäädyttämistä ja opintorahaan aiemmin tehdyt leikkaukset pysyvät jatkossakin kaikki nämä leikkaukset vievät lisää niiltä joilla on jo nyt vähiten samaan aikaan suurimmat veronkevennykset on kohdennettu hyvätuloisille

ristiriitaiseksi tilanteen tekee se että hallitus on sisäisen turvallisuuden strategiassaan sanonut syrjäytymisen olevan suomen suurin turvallisuusuhka mutta hallitus ei tee talouspolitiikkaa jolla eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenisi samalla hallitus on tehnyt poikkeuksellisen arvovalinnan siinä että se ei edes tavoittele tuloerojen kaventamista eriarvoisuuden kasvu on väärä suunta ja suuri ongelma on se että osan köyhyys on niin syvää että perusturvalla ei tule toimeen toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien määrä kasvaa vaikka tuki on suunniteltu aivan viimesijaiseksi antamalla köyhyyden jatkua hallitus on vaarassa luoda uutta vähäosaisten sukupolvea nyt elettyä köyhyyttä emme voi heille takaisin maksaa arvoisa puhemies olemme kokeneet kolme peräkkäistä ennätyslämmintä vuotta lämpeneminen kiihtyy merenpinta nousee tuulet puhaltavat voimakkaammin ilmastonmuutos etenee ennusteita rajummin ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo täällä mutta kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi puuttuvat edelleen myös tulevassa budjetissa hallitus fossiilisten polttoaineiden tukemista sekä mittavaa turpeen käytön tukemista vaikka esimerkiksi turve on ilmastovaikutuksiltaan pahempaa kuin kivihiili pariisin ilmastosopimuksen solmimisesta tuli eilen kuluneeksi kaksi vuotta ilmastokriisiin vastaaminen edellyttää laajempia toimia kuin mihin hallitus on pystynyt metsään mennään pahasti silloin kun biotaloushuumassa pienennetään metsien hiilinielua ja vaarannetaan luonnon monimuotoisuus monimuotoisuus näin tekemällä hallitus jättää tulevaisuuden sukupolville valtavan ilmastovelan valtavan ilmastovelan se on velka voi kasvaessaan vaarantaa koko yhteiskunnan arvoisa puhemies vihreät seuraavat tarkasti me seuraamme tarkasti kuinka hallitus suhtautuu asiantuntijoiden ehdotuksiin yritystukien leikkaamistarpeesta sekä perhevapaajärjestelmän uudistamisesta isoja rakenteellisia uudistuksia on tehtävä vaikka hallitus onkin ollut haluton ja hidas näiden uudistusten suomen yritystukijärjestelmä polkee paikallaan yritystukia maksetaan nyt noin neljän miljardin edestä tutkimusten mukaan vain yksitoista prosenttia kaikista tuista on taloutta uudistavia ja useat tuet on osoitettu tehottomiksi

fossiilisten polttoaineiden käyttö hidastaa ilmastonsuojelua ja kasvattaa kustannuksia ja tehottomat yritystuet vääristävät kilpailua ja estävät talouden kehittymistä lisäksi perhevapaajärjestelmän uudistamisella saataisiin työllisyysvaikutuksia työllisyysastetta ylöspäin vahvistettaisiin tasa arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa arvoisa puhemies tämä hallitus jatkaa eriarvoistavaa koulutusvastaista lyhytnäköistä ja näköalatonta politiikkaansa myös ensi vuonna kuten aiemmin sanottu hallitus jättää tuleville sukupolville ilmastovelkaa osaamisvelkaa ja köyhyysvelkaa me olemme sitä mieltä että on tullut aika keskustella hallituksen hallituksen politiikan pitkäaikaisista vaikutuksista suomalaisten arkeen hallituksen valitsema tie ei ole kestävä siltä puuttuu tulevaisuuden visio arvoisa puhemies näillä perustein esitän vihreiden vastalauseen mukaisen epäluottamuslauseen hallitukselle viikkoa aiemmin sataa vuotta juhlinut rakas maamme suomi ansaitsisi paljon parempaa talouspolitiikkaa

arvoisa rouva puhemies vasemmistoliitto iloitsee muiden tavoin taloustilanteen parantumisesta hienoa että kasvu ei enää perustu pelkästään yksityiseen kulutukseen vaan myös vienti ja investoinnit ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet valitettavasti työttömyys etenkään pitkäaikaistyöttömyys ei ole vähentynyt riittävästi ja tästäkin osan selittää tilastojen puhdistaminen suurin syy kasvuun on se että suomi hyötyy euroopan ja maailmantalouden kasvaneesta kysynnästä lisäksi ekpn rahaelvytys ja matala korkotaso ovat kannustaneet investointeja kasvattaneet velkavetoista yksityistä kulutusta ja paisuttaneet omaisuusarvoja yrityksissä on tehty hyviä innovaatioita ja sellaisia tuotteita ja palveluita joille löytyy ostajia näistä tekijöistä hallitus ei voi ottaa kunniaa pikemminkin päinvastoin taantumassa hallitus pahensi päätöksillään tilannetta kun se ajoi läpi miljardien eurojen menosopeutukset silloin kun julkista kysyntää olisi pitänyt kasvattaa arvoisa puhemies kun vasemmisto esitti monien johtavien taloustieteilijöiden tukemana elvyttävämpää finanssipolitiikkaa talouden ja työllisyyden tukemiseksi ja kestävää rakennemuutosta edistävien investointien käynnistämistä haukuttiin meidät sieltä ministeriaitiosta vastuuttomiksi velanottajiksi jotka eivät ajattele lastemme ja lastenlastemme tulevaisuutta nyt kun on noususuhdanne te velkaelvytätte rikkaita suosivilla ja tuloeroja kasvattavilla veronalennuksilla miljardiluokan veronkevennykset niille joilla muutenkin menee hyvin eivät ole yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia eivätkä finanssipoliittisesti järkeviä veroelvytyksen seurauksena eriarvoisuus kasvaa ja hyvinvointivaltio heikkenee kun valtiolla ei enää mukamas ole varaa julkisiin palveluihin tai inhimilliseen perusturvaan veroelvytyksen seurauksena kasvatatte mutta ette enää ole huolissanne lastenlastemme velkaperinnöstä kritiikkiin hallituksen epäonnistuneesta ja väärin ajoitetusta finanssipolitiikasta ovat yhtyneet myös monet taloustieteen valtavirtaa edustavat asiantuntijat kuten myös talouspolitiikan arviointineuvosto arvoisa puhemies porvarihallituksen ja työnantajien haukkalinjan yhdessä junailema palkansaajien kyykytyssopimus joka myös kilpailukykysopimuksen nimellä tunnetaan on yksi keskeinen tekijä miljardileikkausten ja valtiontalouden heikon rahoitusaseman takana

kannamme globaalin vastuumme panostamme yli miljardi euroa hyvinvointieroja tasaaviin etuuskorotuksiin ja julkisten palveluiden parantamiseen nostamme perusturvaa pienimpiä eläkkeitä työttömyysturvaa ja opintotukea karsimme hyvinvointipalveluiden maksullisuutta lisäämme esimerkiksi lääke ja matkakorvauksia ja parannamme koulutuksen ja kasvatuksen tasa arvoa vaihtoehdossamme jokainen kansan tai takuueläkettä saava saa euroa kuussa enemmän korkeakouluopiskelijan opintoraha nousee kahdestasadastaviidestäkymmenestä eurosta kolmeensataanneljäänkymmeneen euroon työttömyysturvan heikennykset perutaan arvoisa puhemies ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste siksi ympäristömme kunnioittaminen ja ilmastokatastrofin ehkäisy ovat vasemmistoliiton tärkeysjärjestyksessä korkealla panostamme lähes puoli miljardia euroa hallitusta enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yhteiskunnan kestävän rakennemuutoksen edistämiseen esitämme satsauksia esimerkiksi julkiseen liikenteeseen infrastruktuuriin energiatehokkuuteen uusiutuvaan energiaan sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen kasvatamme tuntuvasti myös tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoitusta mikä vauhdittaa kestävien ratkaisujen keksimistä ja käyttöönottoa

paraneeko asiakkaan mahdollisuus saada yhteensovitettuja palveluita ja toteutuuko palveluiden integraatio oli espoon yksiselitteinen vastaus jokaiseen kysymykseen ei kun kokoomuslaisen kaupungin vastaus on tällainen voi vain kuvitella millaista palautetta muista kaupungeista tulee toivottavasti tämä johtaa jo käytännössä karille menneen valinnanvapauslain

ja koko soten palauttamiseen sen alkuperäisten tavoitteiden mukaiseen lähestymistapaan arvoisa puhemies törkein ehdotus ensi vuoden budjettilaeista on aktiivimallijoulupaperiin kääritty työttömien rankaisumalli te haluatte rangaista työtöntä työttömyysturvaa leikkaamalla vaikka hän hakee joka päivä töitä tekee kymmeniä hakemuksia ja pyrkii turhaan aktiivitoimien piiriin tämä ei voi olla oikein vetoan teihin ministeri orpo että perutte tämän kohtuuttoman ja perustuslaillisestikin ongelmallisen ehdotuksen vielä ennen ratkaisevaa toista käsittelyä ja saman vetoomuksen esitän arvoisalle pääministerille rouva puhemies lopuksi teen vastalauseen kolmen mukaisen

arvoisa puhemies

hän oli aivan oikeassa on mahdollista priorisoida toisin vaikka joskus voi vaikealta saada suurempia muutoksia valtiovarainvaliokunnan budjettikäsittelyssä on kuitenkin sanottava selvästi vaihtoehtoja on ja on olemassa parempi vaihtoehto hallituksen politiikalle olen kyllä valmis auliisti myöntämään että ensi vuoden talousarvio on sipilän hallituksen tähänastisista paras mutta se ei riitä rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä peräänkuuluttavat kunnianhimoisempaa politiikkaa mutta kuten sanottu hallituksen politiikassa on myös yksittäisiä hyviä merkkejä on esimerkiksi hyvä että päivähoitomaksuja alennetaan tällaisesta politiikasta hyötyvät lapsiperheet

esittelemämme veromallin syvää ydintä meidän mallimme korottaa varovaisesti arvonlisäveroa nolla pilkku viisi prosenttia ja pienentää tuloveroa vastaavassa määrin mutta ei siinä vielä kaikki koska meidän veromallimme sisältää sosiaalisia toimenpiteitä on aivan yksiselitteistä että mallistamme hyötyvät nimenomaan alimmat tuloluokat kun korotamme samanaikaisesti takuueläkettä kansaneläkettä yksinhuoltajien lapsilisää ja opintotukea mallimme on takuuvarmasti sosiaalisesti kestävä rkpn veromalli tuo sellaisia dynaamisia vaikutuksia joita taloudessamme tarvitaan on hyvä että kotitalouksille jää enemmän käteen ja että käytettävissä olevat tulot kasvavat kaikissa tuloluokissa myös tuore palkkavertailu että suomessa keskipalkkaisen veroprosentti ylittää selkeästi muiden euroopan maiden keskiarvon tätä keskiluokan ongelmaa ei ole syytä vähätellä mutta terveessä taloudessa tarvitaan myös muita toimenpiteitä niin tulo kuin menopuolellakin tarvitaan uudistuksia joista perhevapaat ovat sote uudistuksen ohella tärkeimpiä tuntuvat parannukset lapsiperheille antavat myös signaalin optimismista jota yhteiskuntamme kaipaa tässä hengessä rkp peräänkuuluttaa myös uutta suhtautumista maahanmuuttoon tilanteessa jossa eurooppa luo uusia pakolaispolitiikan rakenteita suomen tulee nostaa virallista pakolaiskiintiötään seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä pakolaisesta kahteentuhanteenviiteensataan pakolaiseen koska spontaani maahanmuutto on vähentynyt meidän tulee esimerkiksi kanadan lailla luoda tiiviimpi tiiviimpi yhteistyö unhcrn kanssa ja valita turvapaikan saavat pakolaiset ja pakolaisperheet suoraan pakolaisleireiltä

sipilän hallitus ei edelleenkään ole riittävästi korjannut tekemiään massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia hallituksen koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle koulutuksen tasa arvolle ja maamme kilpailukyvylle hallitus ei kiistattomasta tarpeesta huolimatta ole valmis merkittävästi uudistamaan perhevapaita kotihoidon tukea ja varhaiskasvatusta samalla hallituksen tulisi toteuttaa veronkevennykset sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja niin että kaikki tulonsaajat hyötyvät monet hallituksen toimet kuten opintotukileikkaukset ja vähävaraisimpien eläkkeisiin kohdistuvat muutokset lisäävät eriarvoisuutta ihmisten välillä hallitus ei myöskään ole korjaamassa kehitysapuun tekemiään leikkauksia jotka kohdistuvat suoraan kaikkein asemassa oleviin ihmisiin tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta kiitos

arvoisa puhemies suomi on viimein päässyt maailmantalouden kasvun imuun se on iloinen asia vuosia kestänyt matalasuhdanne on päättynyt mutta elpyminen elpyminen on ollut poikkeuksellisen hidasta myönteiselle vientikehitykselle on useita syitä riittävä kustannuskilpailukyky ei yksin riitä talouden tasapainoiseen kasvuun pidemmän päälle olennaista on tuottavuuden kehitys joka innovaatioista ja voimavarojen tehokkaasta tehokkaasta kohdentumisesta parhaiden tuotteiden saamiseksi kunnollinen kustannuskilpailukyky on kuitenkin välttämätön ehto hyvälle kasvulle ja työllisyydelle siihen on politiikkatoimin politiikkatoimin helpompi vaikuttaa kuin tuottavuuteen ei ole mitään syytä vähätellä viime vuosien pyrkimyksiä kilpailukyvyn parantamiseksi mistä kiitos kuuluu myös työmarkkinajärjestöille arvoisa puhemies koulutus terveydenhuolto eläketurva ja muut nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat kaikki talouskasvun hedelmiä mutta myös sen edellytyksiä samalla kun velkataakka edelleen kasvaa huoltosuhde heikkenee ja ikäsidonnaiset menot kasvavat siksi olisi äärimmäisen tärkeää että sote uudistus saatetaan loppuun niin että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet palveluiden integraation ja saatavuuden suhteen sekä kustannusten nousun hillitsemiseksi toteutuvat tässä keskeisessä uudistuksessa ei olisi varaa epäonnistua valinnanvapausmalli se malli mitä nyt on hallitus esittänyt tuo mieleen financial timesin otsikon muutama viikko sitten trump delivers but not for everyone arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on ottanut huomioon talouden realiteetit valtio ei voi hallitsemattomasti lisätä menoja noususuhdanteenkaan aikana vaihtoehtobudjettimme ja vastalauseemme keskiössä ovat lapsiperheet ja vanhukset nämä ryhmät ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella panostaisimme hallitusta enemmän talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantamiseen haluamme myös puuttua voimakkaasti sisäilmaongelmiin ja esitämme merkittävän sisäilmaohjelman rahoittamista ja käyttöönottoa yhteiskunnan tehtävänä on vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen että suomi on yhä turvallinen maa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin uhkaan uhkaan pitää vastata päättäväisesti kd haluaa vahvistaa poliisin ja suojelupoliisin resursseja ja suorituskykyä vaativissa tilanteissa sekä lisätä harmaan talouden torjuntaan resursseja niin poliisille verohallinnolle tullille kuin oikeuslaitokselle harmaan talouden torjunnan tehostaminen vahvistaisi yrittäjien luottamusta yhteiskunnan reiluihin pelisääntöihin arvoisa puhemies suomen menestys riippuu korkeasta osaamisestamme ja siitä olemmeko tieteellisen tutkimuksen kärkimaita yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on jatkuvasti parannettava tutkimustoiminnan resursseja on siis lisättävä kannamme huolta myös liian suurista ryhmistä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa hallituksen lisäykset eivät riitä ongelmien korjaamiseen jokaiselle nuorelle tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet hankkia koulutus ja ammatti siksi kd esittää lisäpanostuksia toisen asteen koulutukseen oppisopimuskoulutukseen ja etsivään nuorisotyöhön haluamme kiittää valtionvarainvaliokuntaa ryhmämme maatalouteen liittyvien esitysten huomioimisesta tosin vielä on paljon parannettavaa maanviljely ja kotimainen ruoantuotanto ovat ajautuneet kriisiin useat tilat ovat viime vuosina joutuneet lopettamaan toimintansa viljelijöiden asemasta on pidettävä huolta jotta heidän osuutensa elintarvikkeiden arvoketjussa on sellainen että kannattava tuotanto on mahdollista myös tulevaisuudessa

suomessa aloja ja alueita joita vaivaa paha työvoimapula se on tällä hetkellä suurin kasvua haittaava tekijä jonka korjaamiseen tarvitaan panostuksia kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittääkin hallitusta suurempia määrärahoja työllisyyden hoitoon

arvoisa puhemies hallitus on kohdistanut sopeutustoimensa lapsiperheisiin ja vanhuksiin ensi vuoden talousarvioesityksessä tehdyt pienet parannukset eivät riitä kompensoimaan aiempia leikkauksia esimerkiksi lapsilisiin opiskelijoiden huoltajakorotuksiin ja takuueläkkeeseen olisi tarvittu tuntuvammat korotukset hallitus on myös epäonnistunut tuomaan eduskunnan käsittelyyn alkuperäisten tavoitteiden mukaista sote uudistusta mikä heikentää maamme taloutta pitkällä aikavälillä arvoisa puhemies lopuksi teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta toteaa että hallitus on kohdistanut hallituskauden aikaiset säästötoimensa lapsiperheisiin ja vanhusväestöön hallituksen toimista johtuen yhteiskunnan eriarvoistuminen on lisääntynyt ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne kurjistunut hallitus on samalla epäonnistunut tärkeimmän yksittäisen uudistuksen aikaansaamisessa ja läpiviemisessä hallituksen sote malli ei vastaa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies toteamalla sen mikä ilmeisesti vihreidenkin ryhmäpuheenvuorossa jäi huomaamatta että hallitus on aloittanut kestävän kehityksen budjetoinnin ensimmäisenä voisi sanoa tai toisena maailmassa jokainen ministeriö on laatinut konkreettiset ajatukset siitä miten kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan budjetissa tämä on iso alku ja ja tärkeä asia tuleville sukupolville mutta ehkä vielä alussa kiitos eduskunnan valiokunnille hyvästä työstä budjetin käsittelyssä perusteellisista kuulemisista ja ajatuksista se on kuin pistäisi rahaa pankkiin kun niitä tutkitaan ja tehdään tehdään suunnitelmia tulevien vuosien budjetteja ehkä siellä on se vielä suurempi avain tähän budjettitoiminnan

sitten tähän tilanteeseen on hyvä että nyt se huomataan laajasti talous kasvaa velkasuhde taittui jo kaksituhattakuusitoista suhteessa bkthen velkaantuminen on päättymässä nyt päästään valtiokonttorin arvion mukaan noin kolmen miljardin nettolainan nostoon tänä vuonna joka on vielä syksyllä arvioitiin puolet vähemmän kolme miljardia vähemmän kuin mitä vuosi sitten ajateltiin meillä on kaikki mahdollisuudet hallituskauden puitteissa päästä päästä velkaantumisen loppumiseen kokonaankin mutta se vaatii vielä töitä ja talouskasvun vahvistumista työllisyys paranee mikään seitsemänkymmentäkaksi ei ole mahdoton tavoite ja kuitenkin meidän täytyy jatkaa siitä eteenpäin tulevien vuosien tehtävänä on saavuttaa pohjoismainen seitsemänkymmenenviiden prosentin taso jotta voimme tämän päivän hyvinvoinnin turvata veroaste laskee neljästäkymmenestäneljästä prosenttiin erinomainen saavutus ja ja tulos tulos kun halutaan tukea talouskasvua työllisyyttä ja varmistaa hyvinvointi työn verotusta on kevennetty yhdellä pilkku kolmella miljardilla painottaen pieni ja keskituloisia pieni ja keskituloisia erittäin tärkeä painotus työllisyyden hyvinvoinnin tavallisen perheen kotitalouden ostovoiman kannalta tämä on kaiken kaikkiaan vastuullinen ja linjakas budjetti se jatkaa määrätietoisesti sitä talouspolitiikan linjaa joka tuottaa tulosta siis tuottaa tulosta me emme ota velkaa lastemme lastenlastemme piikkiin me pidämme kiinni säästöohjelmasta me emme peru tehtyjä päätöksiä niin kuin te olisitte halunneet me emme esitä veronkiristyksiä

sadoilla miljoonilla kuten te sdpssä ja vihreissäkin vasemmistoliitossa esitätte työllisyyteen yrittämiseen te tappaisitte sen talouskasvun joka joka tässä maassa tällä hetkellä vallitsee puhuitte arvovalinnoista on arvovalinta tukea työllisyyttä ja talouskasvua ja sitä kautta varmistaa se leipä mitä jaetaan se on arvovalinta siksi me emme ota enempää velkaa siksi me pidämme kiinni näistä säästöistä joista olemme päättäneet hyvä edustaja kiuru

uudistuksia missä olivat uudistukset teidän opetusministerikaudellanne te nostitte koulutuksen kärkeen en nähnyt yhtään uudistusta minä en nähnyt uudistuksia jaettiin niukkuutta koska silloinkin piti säästää ja sdp ylipäänsä minä olen iloinen kyllä siitä että te puhutte uudistamisesta yleensä sdp ja uudistaminen sanoina sopivat ihan yhtä hyvin yhteen kuin talouskasvu ja sosialismi eli mukavaa että puhutte uudistamisesta kun sanotte että on suurten uudistusten aika mutta nämä viisi joita te tässä luettelette ovat kaikki työn alla paitsi ehkä oppivelvollisuusiän nosto siinä on erilainen lähestymistapa painopiste on varhaisissa vuosissa ja nivelvaiheissa amisrerformissa ja ja koulutuslupauksen eli siis koulutustakuun toteuttamisessa muuten panostetaan varhaiskasvatukseen työllisyyden hoitoon panostetaan perhevapaauudistus on käynnissä eli kaikki nämä teidän suuret uudistukset ovat käynnissä suuria uudistuksia sen sijaan tarvitaan hallituksen hyvää uudistavaa linjaa pitää jatkaa vai mitä seuraava vaihe on se että työmarkkinoilla pitää päästä eteenpäin uudistuksia on saatava koulutuksen uudistukset joita ministeri grahn laasosen johdolla tehdään pitää viedä maaliin perhevapaauudistus tuodaan eduskunnan käsittelyyn sosiaaliturva on uudistettava työn vastaanottamiseen kannustavaksi turhaa sääntelyä pitää edelleen purkaa niin kuin hallitus tekee veropolitiikkaa pitää jatkaa niin että se kannustaa aina yrittämään ja ottamaan työtä vastaan olemaan aktiivinen ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa on saatava aikaan jotta ja työpaikat kohtaavat arvoisa puhemies hallitus on ylpeä siitä talouskehityksestä joka maassa tällä hetkellä on se pohjautuu pitkään työhön mitä suomessa on tehty jo edellisen hallituskauden aikana muun muassa järkevään yhteisöveron alentamispäätökseen jonka ilmeisesti senkin olisitte tällä hetkellä perumassa arvoisa puhemies odotan mielenkiinnolla alkavaa keskustelua
sitä ennen vielä pääministeri sipilä

arvoisa rouva puhemies kiitokset valiokunnalle ja sen puheenjohtajalle hyvin laaditusta mietinnöstä kun tämä hallitus aloitti tehtävänsä meidän tehtävänämme oli oikaista suomen syöksykierre valtiontalous oli laitettava kuntoon jotta pystymme tulevaisuudessa huolehtimaan kaikista suomalaisista lapsista vanhuksista ja sairaista ihmisistä niistä jotka eivät pysty itse itsestään huolehtimaan hallituksen keinot suomen kierteen oikaisemiseksi ovat osoittautuneet oikeiksi valtiontalouden tasapainottamisessa on edetty hyvin tämän vuoden talouden alijäämä on uusimpien arvioiden mukaan neljä miljardia todennäköisesti sekin tulee alittumaan niin kuin ministeri edellä kertoi ensi vuonna sen arvioidaan olevan kolme miljardia euroa velkaantuminen suhteessa bkthen on jo taittunut kokonaisveroaste on kääntynyt laskuun tämän hallituksen aikana toteutunut alijäämä on kumpanakin vuotena ollut budjetoitua pienempi eli velkaa on tullut merkittävästi budjetoitua vähemmän

toteutuu myös investointien lisääntyminen ja vahva luottamus talouteen antaa aiheen olettaa että kasvu jatkuu myöskin tulevaisuudessa vahvana kilpailukykysopimus oli raskas raskas ja vaativa sopimus sen vaikutukset kuitenkin näkyvät nyt suomen vienti vetää ja työllisyys paranee arvoisa puhemies työllisyyden parantaminen on varmin keino vahvistaa julkista ta loutta ja se on kestävin tapa eriarvoisuuden kitkemiseksi työllisyysaste oli edellisen hallituskauden lopuksi kuusikymmentäseitsemän pilkku pilkku yhdeksän prosenttia toukokuussa kaksituhattaviisitoista siitä on tällä vaalikaudella tultu ylöspäin vajaat kaksi prosenttiyksikköä ensi vuonna jos temin tavoitteet täyttyvät työllisyysaste on suomessa korkein kahteenkymmeneenviiteen vuoteen hallituksen työllisyysastetavoitehan on tunnetusti seitsemänkymmentäkaksi prosenttia se on kova tavoite mutta sen eteen tehdään määrätietoisesti töitä myös aktiivimalli tukee työllisyystavoitettamme tämä seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoite on vain välitavoite jatkossa työllisyysasteen on noustava tätäkin enemmän julkinen talous tasapainottuu meidän on ehdottomasti pyrittävä naapureiden tanskan ruotsin norjan tasolle seitsemänkymmentäviisi prosenttia alkaa olla riittävä taso viimeksi tuolla tasolla oltiin kahdeksankymmentä luvun lopussa arvoisa puhemies globalisaatio ja teknologinen teknologinen kehitys altistavat myös meidät meidät tuloerojen kasvulle vaikka kannustimet ovat tärkeitä talouskasvunkaan vuoksi emme tarvitse suuria tuloeroja suomeen päinvastoin jos tuloerojen annetaan kasvaa merkittävästi niillä on talouskasvua hidastava vaikutus

sopiminen on tämän syksyn aikana mennyt harppauksen eteenpäin työmarkkinauudistuksia tulee jatkaa nyt ollaan oikeasti siirrytty saneerauksesta kehittämisen tielle
ja nyt aloitetaan debatti pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan käydään tähän alkuun yksi kierros ryhmien kesken kahden minuutin

arvoisa puhemies kyllä oli mielenkiintoista kuunnella sekä että valtiovarainministerin analyysi meidän käyttämistämme puheenvuoroista siinä vahvistui se kanta joka hallituksella on ja mukavaa oli kuunnella että myös osalla oppositiota on ymmärrettävää että vasemmisto oppositio pyrkii vaalimenestykseen meidän tekemillämme hedelmillä korostamalla yksittäisten ihmisten äänestävien ihmisten etuja mutta minun mielestäni semmoinen tasapainoinen linja täytyy olla että talouden täytyy vahvistua niin suureksi että nämä perhe ynnä muut sosiaaliset edut voidaan toteuttaa lisää lainaa ottamatta tämä on hyvin tasapainoinen esitys niissä oloissa joista me lähdimme liikkeelle ja oikein vauhti melkein huimaa mutta tulemme kohti finaalia erittäin hyvää

arvoisa puhemies valtiovarainministerin ja pääministerin analyysit olivat mielestäni kohdallaan mutta kun täällä oppositio esitti mielipiteitä ja heidän tehtävänäänhän on haastaa hallitusta ja tarjota vaihtoehtoja niin jos tilalle tarjotut vaihtoehdot eivät kestä lähempää tarkastelua on kyse populismista valitettavasti sdp joka on pääoppositiopuolue on valinnut varjobudjetissaan talouspopulismin tien arvoisa sdp olette kansantalouden valelääkäreitä jos uskottelette ettei miljardin euron veronkiristyksillä olisi vaikutusta kasvuun sellainen pysäyttää suomen tai että saisitte tuosta vain pienellä lisäpanostuksella kolmesataa miljoonaa lisää tuloa harmaan talouden tai kaksisataa miljoonaa hallinnon digitalisoinnista olette yhdessä vuodessa hassaamassa suomen itsenäisyyden juhlarahastosta sitrasta yli puolet ja ainut esittämänne mielestäni vaikuttava reformi perhevapaauudistus on jo hallituksen agendalla vihreistä voisin mainita sen verran että sanoitte että hallitus on kohdentanut veronkevennykset hyvätuloisiin ja sitten toiseksi koulutettu työvoima karkaa suomesta ja vika on nimenomaan siinä koulutuksessa tässä on mielestäni ristiriita koulutetulle työvoimalle on mielestäni kysyntää ulkomailla koulutetun työvoiman suomalainen veroaste on tällä hetkellä jopa kuusi prosenttia korkeampi ja sitä hallitus pyrkii pyrkii korjaamaan ja te estätte sen omalla esityksellänne minun mielestäni sillä on myös työntöä sitten koulutetulle työvoimalle täältä kun sille veroaste on niin korkea ainakin minun tuntemani ihmiset ovat nimenomaan sitä valittaneet eivät sitä että heillä on heitä kysytään

voisi taloutta tasapainottaa myös niin että tulo ja varallisuuserot kapenisivat siitä suomella on kokemusta tämä hallitus osoittaa kuitenkin että poliittiset valinnat tehtiin jo vuonna kaksituhattaviisitoista tavalla joka osoitti että tämä hallitus ei välitä siitä kapenevatko vai suurenevatko suomalaisten tulo ja varallisuuserot todistan sen sillä että kun tulonjakoa lasketaan desiileillä joita on kymmenen tämä hallitus kaikista kauniista puheista huolimatta ja valtiovarainministerin todistuksesta huolimatta tosiasiassa tulonjakokehityksen desiilien mukaisesti käyttää poliittisen liikkumavaran siihen että kaikki rahat liikenevät vain ja ainoastaan ylimmälle neljälle desiilille mikä tarkoittaa sitä että kaikki alimmat kuusi desiiliä jäävät miinukselle tämä on se fakta jonka varassa eduskunta joutuu käymään tuloerokeskustelua tältä osin todennan vielä kerran että tämän hallituksen ja sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetin linjaero on se että me käyttäisimme kaikki liikenevät varat tällaisena aikana eriarvoisuuden torjuntaan joten me emme lataisi kaikkia euroja vain niille joilla jo on vaan niiden ostovoiman helpottamiseen joilla vielä ei ole joten alimmille kuudelle desiilille sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetti laittaa kaiken sen liikkumavaran uskon että tämä kolahtaa myös keskustaan joka on tullut näköjään viikonlopun aikana sille samalle linjalle että kasvu kuuluu kaikille olen siitä kiitollinen ja kysyn onko nyt edessä pääministeri sipilä suunnanmuutos tulevatko sittenkin perusturvaan tehdyt indeksijäädytykset

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen toimintakyky on mitattu erinomaisesti hallitukset toimet ovat tuottaneet tulosta talous on elpynyt suomella menee erittäin hyvin vaikka ideologinen keskustelu aaltoilee laidasta laitaan voidaan kokonaisuutena todeta että suomella menee hyvin erityisen hyvin se näkyy tuolla pohjoisessa siellä matkailu kasvaa ja elinkeinot kehittyvät kun arvioidaan tämän hallituksen toimintaa samalla liikenneväylät pannaan parempaan kuntoon kuin koskaan aikaisemmin toivottavasti myös tulevaisuudessa tällainen hallituspohja on mahdollinen se kertoo siitä että tällaisella hallituspohjalla tällaisilla ministereillä tällaisella joukolla on mahdollista parantaa suomalaisten liikenneväylien kehitystä ylipäätään kokonaisuutena jos arvioidaan tällä hetkellä myös pohjoisen näkökulmasta täytyy sanoa että ainoa kehittämisen alue näyttää olevan tuolla edelleen nuo lentoyhteydet lennot valitettavasti johtuen siitä että siellä on niin suuri tuo matkailun kehitys ovat aina täynnä saa nähdä pääsemmekö kahdeskymmenesensimmäinen päivä joulukuuta kun päätämme alkoholiveroprosentin korotuksesta tuonne lappiin

arvoisa puhemies kokoomuksen edustaja suutari totesi että täällä on joillakin oppositiopuolueilla aika höttöisiä esityksiä ollut silloin vaihtoehtobudjettien lähetekeskustelussa perussuomalaiset saivat kiitosta hallituspuolueen edustajalta meidän yrittäjyys työllisyys ja nuorisopaketistamme siksi edelleen markkinoin tätä ja toivon että näitä otetaan esille huomasin myös että ministerien aitiossa oli huomattu tämä ainakaan meitä ei mainittu perussuomalaiset eivät ole nostamassa työn eläkeläisten ja perheiden verotusta ja ja yritysten verotusta päinvastoin olisimme jopa keventämässä niitä hallitukseen nähden emme ole halunneet lähteä kasvun esteeksi täällä jossakin todettiin että teemme ei politiikkaa oppositiossa tämä on aina niin hankalaa kun me emme ole vaikka niin pääoppositiopuolue sdpn alajaosto vaan me olemme ihan oma puolueemme olisi hyvä huomata tämä ero kun sieltä puhutte oppositiosta että meillä on erilaisia painotuksia me teemme järkevää ja realistista politiikkaa vaikka se poikkeaa hallituksen linjasta lisäksi olisin olisin ottanut esille vielä en saanut teiltä mitään ajatuksia ehkä ministereillä oli valmiiksi mietittynä jotakin muuta vähän näitä eu linjauksia olin aika aika yllättynytkin kun lueskelin valtiovarainvaliokunnan ekonomistien lausuntoja varautumissuunnitelmasta suomella on ollut vähän semmoinen linja että ei puhuta tästä hys hys ettei tule mitään ongelmia mutta jos jos ekonomistit ovat sitä mieltä että meillä olisi hyvä pohtia joku varautumissuunnitelma se on vähän niin kuin vanha kansa ajattelee että ei saa tehdä testamenttia tai on kuolema lähellä eihän tämä nyt sitä tarkoita ymmärrän että kokoomus on huolestunut liittovaltiokehityksestä mutta me sitä että jos ei meillä ole mitään varautumissuunnitelmaa niin nämä meidän budjettimme ovat aika pieni asia jos meillä tulee joku valtava syöksähdys ja ei ole varauduttu tämän perään kysyisin puhummeko me tästä ja varaudummeko me eun ja emun hajoamiseen

arvoisa rouva puhemies on talouspolitiikan kannalta vastuullista että on huolissaan hallituksen jättämästä köyhyysvelasta ilmastovelasta ja osaamisvelasta talouspopulismi on sitä että sulkee silmät päätösten kuten hallitus tekee kuten muun muassa kokoomus tykkää tehdä annan esimerkin muutama kuukausi sitten oecd julkaisi raportin joka kertoo karua kieltä melkein joka viidennellä suomalaisella nuorella toisen asteen tutkinto jää suorittamatta tilanteemme nuorten suhteen on aika aika huolestuttava jopa hallituksen mielestä syrjäytyminen on suuri haaste mutta se mitä hallitus tekee on hyvin pientä te olette leikanneet muun muassa tasa arvoisesta päivähoito oikeudesta etsivästä nuorisotyöstä koulutuksesta nuorisotakuusta ja niin edelleen tuletteko pienten laastareiden lisäksi perumaan näitä suuria leikkauksia jotka vaikuttavat meidän nuorten tulevaisuuteen pitkäaikaisella tavalla

arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri orpo onko täysin vastuullista tilanteessa jossa ensi vuodelle ennustetaan noin kolmen prosentin bktn kasvua sellaisen kasvun oloissa että julkistalouden alijäämä suhteessa bkthen heikkenee tästä vuodesta nolla pilkku nolla pilkku neljääntoista julkistalouden alijäämä suhteessa bkthen heikkenee noususuhdanteessa ja se on seurausta siitä että te teette velkaelvytystä veroelvytyksen muodossa teillä olisi mahdollista tavoitella enemmän julkistalouden tasapainoa korjata sitä tasapainoa enemmän mutta te te olette tehneet arvovalinnan mieluummin suurituloisia suosivia verohelpotuksia kuin julkistalouden tasapainoa ja tulevien sukupolvien velkataakan vähentämistä arvoisa puhemies näistä tuloeroista vaikka pääministeri kuinka kauniisti puhui miten tärkeä arvovalinta se on niin teot puhuvat toista ja se on ihan oikeasti otettava tosissaan mitä tulee näihin uudistuksiin niin puutun vielä tähän sote mokaamiseen se lehmänkauppa minkä teitte pari vuotta sitten että keskusta sai niin sanotun maakuntamallin niin sanotun maakuntahallinnon ja kokoomus sai sai markkinavetoisen sosiaali ja terveysjärjestelmän ja silloiset perussuomalaiset mahdollisuuden roikkua hallituksessa on tulossa tosi kalliiksi tälle yhteiskunnalle meidän hyvinvointivaltiomme tärkeimmän kokonaisuuden osalta ne lausunnot joita tulee jatkuvasti asiantuntijoilta ne lausunnot kuten viittasin espoon kaupungin lausuntoon ovat tyrmääviä ottakaa äkkiä korjausliike tässä asiassa

arvoisa puhemies tuore palkkavertailu osoittaa paljastavasti että suomessa keskipalkkaisen veroprosentti ylittää selkeästi muiden euroopan maiden keskiarvon veronmaksajain keskusliitto on viime päivinä kiinnittänyt huomion tähän suomalaisittain keskipalkkaisen veroprosentti ylittää muiden euroopan vertailumaiden keskiarvon kahdella pilkku kahdeksalla veroprosenttiyksiköllä verotuksen ero korostuu selvästi naapurimaa ruotsiin verrattuna jossa

euron tuloilla veroprosentti on peräti viisi pilkku yhdeksän prosenttiyksikköä matalampi kuin suomessa eli

jää käteen melkein kaksituhattaviisisataa euroa enemmän vuodessa kuin suomalaiselle keskipalkkaisen tulotasoilla marginaaliveroprosentti onkin suomessa pohjoismaiden korkein ja vähiten kannustava jatkossakin tiedostaako hallitus lainkaan tätä ongelmaa ja jos se tiedostaa millä tavalla se tähän pureutuu jatkossa koska tämä on jo ensi vuonna ongelma

arvoisa puhemies hallitus vakuuttaa että sote viedään maaliin joten joten ajattelin nyt puhua vähän siitä nimittäin nyt esitetty malli johtaa siihen että valinnanvapaus lisääntyy niillä jotka pystyvät valvomaan etujaan ja hakemaan aktiivisesti parempia palveluita asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien kannalta haastavimpia ovat ne alueet joille uudistuksen myötä muodostuu tai on jo muodostunut yksityinen monopoli nämä esitetyt linjaukset valinnanvapaudesta eriyttäisivät eriyttäisivät palveluja ja väestöä sote alueiden sisällä linjausten myötä yrityksille avautuisi mahdollisuus valikoida asiakkaansa esimerkiksi kohdentamalla markkinointia vähän palveluita tarvitsevaan kansanosaan vaikkapa työterveyshuollon asiakkaisiin tähän asti en ole nähnyt uskottavia keinoja tämän niin sanotun kermankuorinnan estämiseksi nyt palvelutaso eriytyy niin että eniten palveluja tarvitsevat saavatkin niitä yhä vähemmän he ohjautuisivat edelleen julkiselta omistuspohjalta tuotettuihin palveluihin kristillisdemokraatit kannattavat valinnanvapauden lisäämistä palvelusetelijärjestelmää laajentamalla siten että maakunta voi harkintansa mukaan ottaa palveluseteleitä käyttöön mutta emme kannata subjektiivista oikeutta palveluseteliin nämä esitetyt muutokset soten valinnanvapausmalliin eivät vielä ole riittäviä turvaamaan uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita kysymys kuuluu jos hallitus vie sote uudistuksensa maaliin niin millainen se maali on vai lentääkö sote pallo omaan maaliin
ja kaksi minuuttia vielä edustaja
arvoisa rouva puhemies kolme asiaa on noussut yli muiden tässä keskustelussa julkisen talouden tasapaino se että kasvu kuuluu kaikille ja eriarvoisuus kaikkien näiden asioiden hoitaminen edellyttää kasvua ja se kasvu edellyttää verotuloja valtion kassaan näiden kolmen viime vuoden aikana verotulot ovat kehittyneet oikealla tavalla verotulot ovat kasvaneet

miljardista nyt ennusteen mukaan ensi vuoden loppuun yli neljänkymmenenkolmen miljardin euron tämä osoittaa sen että se lääke jota näiden kolmen asian hoitamiseen tarvitaan on osunut oikeaan paikkaan eli hallitus on onnistunut siinä millä tavalla kyetään pidemmällä aikavälillä sitä kasvua joka vielä ei ole siirtynyt sinne laariin vaan on siirtymässä sitten myöhemmin käyttämään sekä oikeudenmukaisesti eriarvoisuuden vähentämiseksi että julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi on pakko kysyä pääministeriltä suomen kansan olisi hyvä tietää kun nyt tiedetään tämä hallituksen kestävä linja että jos olisi valittu joku oppositiopuolueiden vaihtoehdoista mikä olisi mahdollisuus näitten kolmen asian hoitamiseen olisiko olemassa samanlaisia verotuloja olisiko olemassa ennuste ja vakautta hoitaa näitä kolmea asiaa

sivistynyt yhteiskunta yhteiskunta joka on maailman vauraimpia kyllä huolehtii köyhimmistä ja heikoimmista ihmisistä kaikissa olosuhteissa olosuhteissa joissa talous kasvaa on käsittämätöntä ettei haluta eriarvoisuuskehitystä ja sen aiheuttamia ongelmia korjata nyt tässä budjetissa jonka hallitus on esittänyt kävin viime viikolla mäntsälässä ruokajonoista huolehtivassa joukossa tutustumassa tilanteeseen kuusisataa viiva seitsemänsataa ihmistä käy viikoittain joka keskiviikko klo kahdeksassatoista ruokajonossa hakemassa ruokaa sen takia ettei ole rahaa siellä on lapsiperheitten määrä lisääntynyt jatkuvasti sanovat ruokajonosta vastaavat ihmiset arvoisa pääministeri sipilä arvoisa valtiovarainministeri orpo eikö nyt olisi aika keskeyttää tämä eriarvoisuuden kasvaminen kääntää suunta toiseen teillä on nyt siihen varaa perukaa indeksileikkaukset niin kuin keskustapuolueen ryhmäpuheenjohtaja kaikkonen esitti viikonlopun aikana perukaa ne indeksileikkaukset ja tehkää puhdas joululahja

kyllähän tämä politiikka hallituksella tähän asti on ollut sen kaltaista että wahlroos ei voi maksaa mutta takuuvarmasti kun tullaan lapsiperheiden tai eläkkeensaajien kohdalle kyllä maksavat tämän hallituksen laskuja puhemies oli kyllä ihan hyvä ja antoisa viikonloppu siinä suhteessa että huomaan että keskustalla ainakin omatunto on alkanut kolkuttaa perjantaina te leikkasitte eläkkeitä tämä hallitus leikkasi eläkkeitä mutta onneksi viikonloppuna kuului jo äänenpaino että pitäisikö sittenkin tehdä jotain heikompiosaisten hyväksi nyt olen huomannut muun muassa edustaja kallin ja muiden väläytelleen että seuraavalle vuodelle aiotut indeksileikkaukset peruttaisin ministeri orpo käsi sydämelle aiotteko nyt kuunnella tätä tätä keskustan viestiä siitä että tämä hallitus on eriarvoistanut että nyt on tehtävä jotakin heikompiosaisten hyväksi ja nyt voisi perua sitten nämä indeksileikkaukset te olette nyt viimeksi perjantaina leikanneet eläkkeitä olette leikanneet perusturvaa eikö tämä jo riitä

puhemies todella kun budjettivastalauseita katsoo se ei toimi sillä tavalla että on on virtuaalitulot ja reaalimenot vaan kyllä molempien pitää olla reaaliajassa kolme asiaa on minusta käynyt budjetin valiokuntakäsittelyn yhteydessä ja tässäkin entistä selvemmäksi mitkä ovat suomen talouden kannalta tärkeät kolme asiaa työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste se on aivan ratkaiseva tekijä siinä miten me voimme turvata valtion taloutta se on paras keino taistella eriarvoistumista vastaan se on paras keino myöskin ihmisten kannalta orientoitua hyvin yhteiskuntaan minusta työn verotuksen keventäminen jota nyt ensimmäistä kertaa tehtiin suomessa vuoden kaksituhattayhdeksän jälkeen kaikissa tuloluokissa on juuri oikea linja ihmiset pääsevät työhön paremmin ja on sitä kannustavuutta tehdä tehdä ja yrittää ja kouluttautua minä olisinkin kysynyt pääministeriltä tästä työllisyysasteesta sanoitte rohkeasti että tavoitteemme on että seitsemänkymmentäviisi prosenttia pitää olla seuraavalla kaudella ymmärrän että sipilä kakkosen kaudella mutta

rouva puhemies sdpn politiikka on kaksinaamaista täällä nyt huudetaan indeksileikkausten vuonna kaksituhattaviisitoista ennen vaaleja silloinen puheenjohtaja rinne kertoi että he ovat valmiit kolmen miljardin euron sopeutukseen heti vaalikauden alussa ja indeksikorotusten säästöistä saadaan kahdeksansataa miljoonaa euroa ja nyt rinne ja viitanen täällä vaativat hallitusta perumaan indeksikorotukset myös silloinen ministeri kiuru joka oli opetusministerinä ja hänen sektoriltaan aiottiin leikata kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta olkaa rehellisiä ja ja tuokaa oikeita vaihtoehtoja ja olkaa johdonmukaisia politiikassa niin kuin tämä hallitus on tämä hallitus on onnistunut talouspolitiikallaan tukemaan työllisyyden kasvua ja talouden kasvua me olemme tyytyväisiä niiden yli viidenkymmenentuhannen ihmisen puolesta jotka tänä jouluna ovat töissä ja pystyvät omalla toimeentulollaan perheensä joulua rakentamaan

haluan oikaista edustaja jokista nyt tässä hänen kannassaan jonka hän äsken ilmaisi sosiaalidemokraattien vaihtoehdossa ei ole koskaan puututtu perusturvan ja sosiaaliturvan indeksiin

toivon että tämän nyt huomioitte seuraavissa puheenvuoroissa haastan tässä samassa yhteydessä kun täällä on syytetty siitä että oppositio sosiaalidemokraatit ovat velkaannuttamassa tätä valtiota minulla on tässä tämmöinen aamulehden valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kehitysarviosta kuva siitä mitkä puolueet ovat velkaannuttaneet suomea ottaneet eniten valtionvelkaa ja täällä on itse asiassa kokoomus ensimmäisenä satakahdeksantoista miljardia euroa kokoomuksen

vuodesta lähtien siis kokoomus on se joka on velkaannuttanut suomea eniten mistään puolueista kokoomus nimenomaan tämä valtionhoitajapuolue joka rikkoo koulutuslupauksen ottaa myös suomessa puolueista

rouva puhemies minulla on tässä helsingin sanomien artikkeli kahdeskymmenes kolmatta jossa nykyinen edustaja rinne sanoo että he ovat valmiit hakemaan säästöjä indeksikorotuksista ja että sieltä tulee jopa kahdeksansataa miljoonaa euroa tämä oli silloin teidän viestinne ennen noita vaaleja ja myös kerroitte että olette valmiit päättämään kolmen miljardin sopeutuksesta heti vaalikauden alussa ja leikkaamaan ammatillisesta koulutuksesta kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa nämä te olisitte olleet valmiit tekemään jos te olisitte olleet tässä hallituksessa nyt te kerrotte aivan toisenlaista viestiä ihmisille olkaa rehellisiä ja johdonmukaisia tuokaa reiluja vaihtoehtoja tämän hallituksen tueksi nyt talous kasvaa työllisyys kasvaa suomi menee eteenpäin ja vienti lisääntyy ja investoinnit kasvavat

tämän yhteiskunnan velkaannuttavin puolue on kokoomuspuolue satakaksikymmentä miljardia vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän mutta tämä yhteiskunnan sivistyspuolueena itseään mainostava koulutuslupauksen antanut puolue on pettänyt tämän lupauksen kaikista

valtiovarainministeri orpo te johdatte puoluetta joka on antanut koulutuslupauksen te annoitte lupauksen siitä että koulutuksesta ei leikata pätkääkään nyt te olette leikanneet miljardi euroa vuodessa tämän vaalikauden aikana koulutusbudjetista miten selitätte tämän lupauksen pettämisen ministeri orpo

arvoisa puhemies tämä budjetti on vastuullinen budjetti jonka ovat tehneet hallituspuolueet siniset keskusta ja kokoomus yhdessä tämän keskustelun tason nostamiseksi olisi ehkä välttämätöntä muuttaa käytäntöjä niin että vaihtoehtobudjetit jatkossa tehtäisiin oppositiossa yhdessä silloin tulisi tämmöinen tasavertainen keskusteluasema tässä mutta minä palaan tähän työllisyysasiaan pääministeri pääministeri puhui työllisyydestä ja työllisyyden parantamisesta työllisyysaste tosiaankin on tällä hetkellä seitsemänkymmentä prosenttia ja vuosi sitten se oli pilkku neljä työllisyys on parantunut yksi pilkku kuusi prosenttia vuoden aikana jos laskee eteenpäin vuoden plus vuoden yhdeksäntoista alun kaksi prosenttia olisi tällä kehityksellä mahdollisuus saada aikaan ja se tarkoittaisi tämän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyyden toteutumista minä kysyn vielä riittävätkö nämä keinot vai voidaanko saada vielä uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi

ihan turhaan kokoomus ja sosiaalidemokraatit täällä riitelevät viime kaudella näytitte mitä te yhdessä saitte aikaan satatuhatta uutta työtöntä valtavan velkakehityksen ja ja alijäämän joka paikkaan ja kunnatkin ahdinkoon mutta nyt onneksi

köyhät sairaat ihmiset eivät saa yhtään helpotusta elämäänsä he ovat mielestäni kaikkein pahimmassa asemassa tällä hetkellä ja valitsevat ostavatko leipää vai lääkkeitä tässä tilanteessa suomessa ei saisi olla yksikään ihminen no nyt on ja se on teidän syytänne kun ette tässä ensi vuoden budjetissakaan tästä kasvusta ole tähän osoittaneet käytännössä yhtään mitään tämä on kaikkein tärkein

puhemies olin tänään kuulemassa mitä nuoret ajattelevat turvallisuudesta heidän suurin huolensa on yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisyyden katoaminen se että eriarvoisuus lisääntyy ja osa tippuu kelkasta

ja väliaikaiseksi toiseksi koulutuksen tasa arvoa on heikennetty oikeutta varhaiskasvatukseen on rajattu ja ryhmäkokoja suurennettu koulutuksen pohjaa on murennettu eikä nyt esitetyillä pienillä panostuksilla sitä korjata tämä uhkaa tiputtaa yhä useamman nuoren kelkasta kysynkin hallitukselta oletteko valmiit perumaan subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksen jotta pystymme takaamaan ihan jokaiselle lapselle tasaveroiset mahdollisuudet koulutuspolun alkuun

täällä on käyty hyvää keskustelua kokoomuksen tavasta pettää koulutuslupaus mutta mutta pidän kyllä mielenkiintoisena ja aika erikoisenakin sitä että tänäänkin monissa kokoomuslaisten puheenvuoroissa on osoitettu kritiikkiä jyrki kataiselle siitä kuinka hän epäonnistui parantamaan työllisyyttä ollessaan pääministeri kuten olen sanonut aikaisemminkin pidän tätä suhteellisen epäreiluna häntä kohtaan ottaen huomioon minkälainen tilanne silloin oli koko euroalueella mutta ihan syystä syystä voi kyllä ihmetellä tätä suomalaista myötäsyklistä finanssipolitiikkaa eli taantuman ollessa rajuimmillaan syvimmillään sopeutettiin rajusti sitten ihmetellään miksi työllisyys ei nouse ja nytten kun talouskäänne on tapahtunut ja talous kasvaa muutatte linjaa ja alatte veroelvyttää tavalla joka suosii hyvätuloisia suomalaisia kaikista eniten mikäli tämä hallitus olisi tosissaan näiden tasa arvopuheiden osalta niin käyttäisitte nämä varat pienituloisten aseman parantamiseksi ettekä jatkaisi leikkaustiellä nytkin leikataan pienituloisten osalta sekä aktiivimallin asumistukileikkausten että indeksijäädytysten kautta

jokinen hyvin palautti mieleen sdpn vaalilupaukset te olisitte kahdeksansataa miljoonaa leikanneet kuntien valtionosuuksista sehän tietysti sopii teidän linjaanne mikä oli edellisen hallituksen aikana kuntia kyykytettiin se tarkoitti sitä että kansalaisen kannalta tärkeät kunnalliset peruspalvelut varhaiskasvatus perusopetus terveydenhuoltopalvelut vaarantuivat te olitte valmiita jatkamaan samalla linjalla kahdeksansataa miljoonaa kunnilta pois ja te täällä hurskastelette sitten että te ette olisi menneet tähän perusturvaan kyllähän ne

oli erittäin hyvä että tämä asia nousi tässä keskustelussa esille tosiasioitten valossa hyvä niin tämä hallitus on onnistunut kääntämään talouden kehityksen todella myönteiseen suuntaan työllisyys paranee verotulot kasvavat kilpailukyky paranee ja hallituksen talouspolitiikan peruslinjalla on tässä erittäin iso rooli sipilän hallitus sai todella huonon perinnön mutta nyt seuraava hallitus tulee saamaan paljon paremman perinnön eteenpäin

puhemies taloutta on tasapainotettu tämän hallituksen toimesta neljällä miljardilla eurolla mutta leikkaamalla kaikkein vähäosaisimmilta on leikattu opiskelijoilta eläkeläisiltä työttömiltä lapsiperheiltä ja samaan aikaan kun valtio on velkaantunut verohuojennuksia on tehty pääasiassa suurituloisille on tullut metsälahjavähennystä yrittäjävähennystä miljoonaperintöjä on huojennettu apteekkarivähennystä tässä on käynyt juuri niin kuin edustaja uotila otti täällä esille alijäämä samaan aikaan syvenee

nähdään tällä hetkellä hyviä päätöksiä ja suunta on aivan oikea mutta joissakin asioissa ne askeleet ovat todella vaatimattomia ministeri orpo on täällä useaan otteeseen todennut että työmarkkinoita tulisi uudistaa olemme täysin samaa mieltä työmarkkinoita tulisi uudistaa järkevällä tavalla mikä estää teitä teitä tekemästä työmarkkinoilla niitä järkeviä rakenteellisia uudistuksia

kaikki olemme varmasti tyytyväisiä siihen että talous vihdoinkin kasvaa ja työllisyys paranee mutta talouskasvusta huolimatta kaikki eivät pääse siitä nauttimaan lapsiperheiden ikäihmisten sekä asemassa olevien elämäntilanne ei parane koska hallitus on sekä leikannut että jäädyttänyt indeksejä lapsilisät kansaneläkkeet peruspäivärahat työmarkkinatuet sairaus ja vanhempainpäivärahat niille ei tapahdu mitään ne suhteessa heikkenevät vaikka talous kasvaa

kumman linjan mukaisesti olisitte valmiita nyt tekemään sieltä budjetista pieniä tulonsiirtoja lähdetäänkö varhaiskasvatusta tekemään maksuttomaksi suuremmalle joukolle vai vai otetaanko sitten näihin perusetuuksiin indeksikorotukset
tähän vaiheeseen debattia myönnän vielä seuraavat puheenvuorot mäkelä outi kääriäinen ja heinäluoma sen jälkeen ministerien puheenvuorot

arvoisa puhemies kyllä nyt ollaan siinä tilanteessa että pitää olla rohkeutta tunnustaa tosiasiat meillä on tämä sanonta että sanasta miestä sarvesta härkää ja kysynkin nyt ihan ilman sarvia ja hampaita oletteko te edustaja rinne sanojenne mittainen mies mistä nämä kahdeksansataa miljoonaa euroa olisitte ottanut kun te sanoitte että

etsimään indeksikorotuksista säästöjä taloudessa todellakin eletään nyt semmoista aikaa että meillä on paitsi näitä hyviä uutisia myöskin näitä huonoja uutisia huono uutinen on se että tässä tilanteessa kun meillä työllisyysasteen noston ja velkaantumisen taittumisen kanssa edelleen taistellaan maailmantalouden suhdannehuippu on jo kääntynyt laskuun se tarkoittaa sitä että meidän on täällä kotimaassamme vielä voimakkaammin taisteltava ja tehtävä rohkeita uudistuksia ja todellakin nämä mitkä jo on mainittu moneen kertaan perhevapaauudistus paikallisen sopimisen lisääminen sosiaaliturvan uudistaminen ja erilaiset koulutuksen uudistukset ovat niitä listan kärjessä olevia asioita nyt on vain löydyttävä rohkeutta
herra puhemies valtiovarainministerin ja pääministerin äskeiset kiteytykset talouspolitiikan linjasta ovat kyllä näissä oloissa vakuuttavia vaikka olisi kovinkin kriittinen kyllä ne ovat vakuuttavia siltä kannalta katsoen että työllisyys paranee vahvasti ja verotuloja tulee mukavalla tavalla kassaan sillä tavalla että voidaan myös velkaantumista saada kuriin palveluja turvata ja myös käydä eriarvoisuuden kimppuun toivottavasti vieläkin vahvemmin kuin tähän mennessä on käyty ennen muuta tämä kynnysasteen kohoaminen on perusasia seitsemänkymmentä alkaa olla plakkarissa seitsemäänkymmeneenkahteen pitää pyrkiä tiukasti tämän vaalikauden aikana ja seitsemäänkymmeneenviiteenkin pitää panna nyt jo putkeen sellaisia ratkaisuja jotka vievät suomen siihen seitsemäänkymmeneenviiteen viimeistään seuraavalla vaalikaudella jo nyt pitää ryhtyä miettimään niitä niitä ratkaisuja tämän rinnalla pitää pohtia uudistuksia joilla voidaan nuorten syrjäytymistä ja lapsiköyhyyttä saada kuriin
arvoisa puhemies ei voi olla niin että mummo joutuu miettimään riittävätkö rahat ruokaan vai lääkkeisiin nyt kun talous on vauhdissa se pitää saada näkymään myös perusturvalla elävien ihmisten arjessa näin vahvasti sanoi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja antti kaikkonen ei ole nyt paikalla kun kuuntelin keskustan puheenvuoroja täällä jouduin miettimään mitä ihmeen lääkettä te otatte kun te lähdette täältä salista ulos kun teidän puheenne muuttuvat kokonaan täällä te kerrotte että kaikki on kunnossa ja sitten salin ulkopuolella kyllä pitää perusturvaa parantaa mahdu samalle planeetalle arvoisat keskustalaiset meillä on keskustajohtoinen hallitus joka leikkaa perusturvaa talouden kasvaessa julkisen sektorin ahkerien naisten ja miesten lomarahoja leikataan myös ensi vuonna miten tämä mahtuu arvoisa keskusta teidän aatemaailmaanne
ja nyt otamme ministerien puheenvuoroja valtiovarainministeri orpo kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensin tähän rakenteelliseen alijäämään josta edustaja uotila muun muassa kysyi kyllä se vain niin on että tämä hallituksen talouspolitiikan linja korjaa sitäkin tällä hetkellä koska työllisyysaste paranee työttömien määrä vähenee ja verotulot kasvavat niin se automaattisesti parantuu siellä taustalla tälläkin hetkellä senkin suhteen tilanne voi olla jo parempi kuin mitä se on näissä budjetin perusteissa eli voitte olla siinä mielessä huoleti edelleen sdplle teillä on täydellinen sokea piste täydellinen sokea piste siinä että että työllisyys paranee ja velkaantuminen taittuu te ette suostu sitä tunnustamaan te turvaudutte kaikenlaisiin silmänkääntötemppuihin kun te puhutte täällä asioista se on totta että työllisyys paranee me yhdessä yritimme sitä viime hallituksessa me teimme kaikkemme viime eteen mutta te ette halua myöntää sitä te haluatte kiinnittää huomion muualle se on ainut kestävä tapa parantaa hyvinvointia ja huolehtia heikompiosaisista niin kuin te olette itsekin ennen sanoneet ja sen lisäksi kuten täällä muun muassa edustaja jokisen puheenvuorossa kävi ilmi te olette olleet valmiit kolmen miljardin säästöihin tälle kaudelle ja te esititte vielä koulutuslupauksen jälkeen tässä salissa kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron säästöjä toisen asteen koulutukseen joku tolkku pitää olla puheissa eilen ja tänään myöskin teillä mitä tulee varhaiskasvatukseen ja valintoihin lauantaina kun pohdin tätä varhaiskasvatuksen maksuttomuutta viisi vuotiaasta lähtien sanoin siinä että tämä on ennen kaikkea seuraavan vaalikauden ja hallitusohjelman asioita kyseessä oli keskustelu siitä mitkä voisivat olla sata vuotiaan suomen seuraavan sadan vuoden isoja uudistuksia ja minun mielestäni niin kuin hallituksen linjakin on osoittanut meidän kannattaa panostaa niihin varhaisiin vuosiin pieniin lapsiin se on myöskin erinomainen tapa poistaa eriarvoisuutta sen maksuttomuuden kautta saadaan ne lapset jotka kaikkein eniten tarvitsevat varhaiskasvatusta ja jotka monesti tällä hetkellä ovat sen ulkopuolella sinne varhaiskasvatuksen erinomaisen pedagogiikan pariin ja katsokaa vaikka mitä kaikkea varhaiskasvatukselle on tällä vaalikaudella tehty tämä on aivan erinomainen uudistus arvoisa puhemies arvoisa puhemies kun tätä palautetta tässä kuuntelee niin edelleen ei voi välttyä siltä ajatukselta että teitä harmittaa että talous kasvaa me iloitsemme jokaisesta työllistyneestä ihmisestä joka ainoasta nuoresta joka on saanut työpaikan joka ainoasta pitkäaikaistyöttömästä joka on päässyt töihin kuusikymmentätuhatta ihmistä

tässä jatkamme debattia otamme pääministeri sipilän kaksi minuuttia ja ministeri terhon kaksi minuuttia

arvoisa puhemies valtiovarainministeri todisti väkevästi siitä mikä on tämän hallituksen tehtävän ydin nostaa työllisyysastetta vähentää työttömyyttä ja sitä kautta pienentää eriarvoisuutta ja sitä kautta tehdä mahdolliseksi hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen mitä tulee verotukseen niin suurin osa veronkevennyksistä suunnattomasti arvostellaan on kilpailukykysopimuksen toimeenpanoa tämä hallitus on sopimusyhteiskunnan kannattaja me sovimme tästä se on meidän osuutemme ja pidämme myöskin tästä sopimuksesta kiinni pidämme myöskin siitä kiinni mitä olemme tämän kestävyysvajeen taklaamisen yhdessä sopineet kymmenen miljardin kestävyysvaje neljä miljardia siitä on leikkauksia ne leikkauspäätökset on tehty ja niistä pidämme kiinni mitä tulee pidemmän tähtäimen asioihin niistä keskustelu on sallittua ja myöskin siitä mikä on ensi vuonna se mahdollinen pieni liikkumavara miten sitä käytetään edustaja rinne kahdeksansataa miljoonaa indekseistä tämän hallituksen neljän miljardin suunnitelmasta indeksien osuus on tuhat miljoonaa yksi miljardi eli käytännössä puhumme samasta summasta kun puhutaan indeksien jäädyttämisestä mistä te olisitte kahdeksansataa miljoonaa löytäneet ilman että olisimme tehneet juuri niitä toimia joihin tämä hallitus on joutunut edustaja uotila te olitte huolissanne julkisen talouden tasapainosta se on totta että tämän vuoden ennuste on jo tullut lähelle yhtä yhtä prosenttia ja mikäli nyt nämä merkit jotka näyttävät vahvistuvan koko ajan että verotulot tulevat olemaan enemmän uskon että pääsemme samoihin lukuihin myöskin ensi vuoden osalta edustaja kalli mitä olisimme voineet tehdä toisin ainakaan veroja työn verotusta kiristämällä emme olisi tässä tilanteessa missä nyt olemme tässä hyvässä työllisyyskehityksessä se olisi ollut se suurin virhe minkä tämä hallitus olisi voinut tehdä hallitusohjelmaa tehdessään

arvoisa puhemies edustaja meri kysyi eu asioista ennen kaikkea emun eurojärjestelmän hajoamiseen valmistautumista kyllähän me valmistaudumme kaiken aikaa eurojärjestelmän ongelmiin mutta ennen kaikkea siitä näkökulmasta että pyritään nyt välttämään tällainen kaaos mitä te ennakoitte koska jos euroopan valuuttajärjestelmä kaatuu niin sen jälkeen tilanne on erittäin vakava teemme sitä tietenkin monella tasolla valmistaudumme kaiken aikaa vahvistamaan valuutan vakautta siten että moraalikatoa poistetaan että markkinaehtoisuutta lisätään pankkien ja valtioiden kohtaloyhteyttä heikennetään ja tukipakettipolitiikasta luovutaan tämä onnistuu käytännössä pankkiunionin toteuttamisella siten että riskit tasataan ennen kuin pankkiunioni toteutetaan ja että luodaan semmoinen konkurssimekanismi joka mahdollistaa yksittäisen euromaan konkurssin ilman että se vaarantaa muiden jäsenmaiden talousvakauden sitten kun puhutaan yleisemmin tästä kansainvälisestä taloustrendistä täällä on vasemmisto oppositio jatkuvasti tuonut esiin sitä että kansainvälinen taloustrendi on kaiken hyvän tuonut myös suomeen mutta en voi olla tekemättä sitä huomiota että viime vaalikaudella kansainvälinen nousukausi ei auttanut teitä nostamaan suomea suomea ylös huomaan että täällä toistetaan nyt tätä kasvu kuuluu kaikille teemaa mutta en voi olla kysymättä kelle te toitte kasvua silloin kun olitte hallituksessa toitteko pienituloisille toitteko suurituloisille toitteko edes keskituloisille ette kellekään ette kellekään te lupaatte muttette toimi te te olette puhuneet paljon siitä että nyt täytyisi uudistaa on suurten uudistusten aika mutta te olette vastustaneet joka ainutta uudistusta täällä nyt kahden vuoden ajan jos nyt on suurten uudistusten aika niin täytyy onnellisena todeta hallituksessa koska silloin ei uudistuksia tapahtuisi

selvästi ilmenevää debatin tarvetta ja vastauspuheenvuorot aloittaa edustaja rinne
arvoisa puhemies on hienoa että saan vielä esitellä vuoden kaksituhattaviisitoista vaaliohjelmaa joka oli todella hyvä siellä lukee että eläkkeiden toimeentulotuen ja muiden etuuksien indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä peruspalveluiden valtionosuuksien ja kuntien

tarkistus tehdään normaalisti ja pääosa muista automaattikorotuksista toteutetaan puolitettuna

pääministeri sipilä ne tulevat nimenomaan sieltä arvoisa puhemies haluaisin sanoa nyt teille valtiovarainministeri sen että sosiaalidemokraattinen puolue on todella todella ylpeä ja tyytyväinen siitä että talous kasvaa ja työttömyys pikkuhiljaa paranee me olemme todella tyytyväisiä siitä että vuonna kaksituhattaviisitoista lähtenyt kehitys on vahvistunut ja se kulkee eteenpäin

arvoisa puhemies täällä on kiistelty siitä kuka tämän kasvun on saanut aikaan ja minusta siitä ei kannata kiistellä koska se on täysin selvää että tämä kasvu on tehty suomalaisissa työpaikoissa ja yrityksissä mutta kyllä tässä tilanteessa täytyy antaa suuri kiitos hallitukselle että se luonut pohjaa tälle kasvun syntymiselle

niin nyt se sitran pääoma olisi jo miinuksella jossain vaiheessa tulee pää vetävän käteen jos joka vuosi tyhjennetään suomen pankin ja ja sitran kassat ja siihen olen pettynyt että erityisesti sdpn puolelta ollaan hylkäämässä sopimusyhteiskunta ja ja ollaan romuttamassa kilpailukykysopimus ja siihen liittyvät veronalennukset jotka on sovittu työmarkkinaosapuolten kanssa

puhemies

valtiovarainministeri orpo totesi että budjetti tuottaa tulosta ja niinhän se tekee se nakuttaa köyhyyttä ryhmänjohtaja kaikkosta lainatakseni eläkeläiset joutuvat valitsemaan leivän ja lääkkeiden väliltä se tuottaa tulosta köyhyyden lisääntymisen lisäksi tuloerot kasvavat se heikentää suomen koulutustasoa se kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja ja vie subjektiivisen päivähoidon te sanoitte ministeri orpo että nämä ovat arvovalintoja teidän arvovalintanne on siis leikata köyhiltä ja jakaa veronalennuksia suurituloisille teidän arvovalintanne on rangaista työttömiä työttömyydestä aktiivisia työttömiä ja vielä täällä vihreiden edustaja vartia haluaa jos he pääsevät töihin että leikataan palkkojakin se on toinen asia nyt kysymys kuuluukin tämä on kokoomuksen linja mutta onko keskustalla tai sinisillä mitään roolia koko hallituksessa

puhemies tilastokeskuksen mukaan viime kesäkuussa työttömiä oli satayhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta vuoden kaksituhattaviisitoista kyllä huonommallakin laskutaidolla ymmärtää että oikeaan suuntaan mennään edustaja arhinmäki nosti tässä verotuksen esille jos katsotaan tuloverotusta sitä on tietysti kevennetty tänä vuonna on kevennetty ja ensi vuonna kevennetään lähes kolmesataa miljoonaa euroa mutta veronmaksajain keskusliiton mukaan suomalaista keskipalkkaa verotetaan ruotsissa yli viisi prosenttiyksikköä keveämmin kuin suomessa ajatellaan keskituloista esimerkiksi suomalaista luokanopettajaa vuosituloissa tämä tarkoittaa kahdentuhannenkahdensadan euron eroa merkittävä ero tätä

eroa esimerkiksi ruotsiin pitää pystyä pienentämään ja jos te suurituloisista niin ainakin sinisten linja on nimenomaan se että on keskiluokan verokapina keskiluokan verotusta kevennetään ja tähän luulisi jopa sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton pystyvän yhtymään ellette te olisi oppositiossa jossa tiedän tuntuu olevan helppo vastustaa kaikkia hyviä

puhemies haluan edustaja arhinmäelle ja muillekin todeta että vihreiden edustaja antero vartia on todennut on selvä että ihmisten tulojen on riitettävä elämiseen tarvitaan palkan ja tulonsiirtojen yhdistelmää jotta ihmiset pääsevät osaksi yhteiskuntaa olemme varmaan tästä kuitenkin samaa mieltä että ihmisten toimeentulon täytyy olla kunnossa arvoisa puhemies suomen talous kasvaa siitä puhuminen on valoisaa mutta näin valon juhlan lähestyessä on hyvä huomata että valon viereen aina myös varjo lankeaa arvoisat ministerit pelkistä tuloeroista niiden suuruudesta tai pienuudesta puhuminen jättää kokonaan huomiotta sen että on tosiasia ettei tämä hallitus ole tehnyt kovinkaan tehokkaita toimia köyhyyden poistamiseksi tai pysäyttämiseksi ette te sillä voi kehuskella vaikka talous kasvaakin samaan aikaan poliittista tahtoa on ollut parantaa rikkaiden toimeentuloa mutta hyvä hallitus näitä arvoja me emme jaa kertokaa mitä hallitus tekee köyhyyden torjumiseksi

ovat hyvät meidän täytyy pitää kuitenkin kiinni siitä että kuluttajien ostovoima edelleen kehittyy hyvin ja siinä mielessä meidän asumisen halpuutuksen ja sähkön hinnan halpuutuksen ohjelma on otettava huomioon ja indeksileikkaukset tässä tilanteessa ensi vuoden osalta olisivat huonoa politiikkaa edelleen totean sen että finanssipoliittinen linja on ihan ok se on kelvollinen mutta meidän täytyisi tukea tuotantopotentiaalia toisaalta kun taas katsotaan sitä että valtio velkaantuu jatkuvasti ja valtion tase heikkenee niin kyllä meidän täytyy myöskin koettaa tehdä sopeuttamistoimenpiteitä meidän täytyy toisaalta löytää myöskin työpaikkaa mutta mihinkä ne syntyvät kun meillä on kuitenkin olemassa olevaa osaamisvajetta ja kohtaanto ongelmia meillä on ali ja ylikoulutusta ja sitten haluan sanoa vielä sote uudistuksesta se on ehkä tulevien vuosien pahin ongelma se ei tuo kustannussäästöjä eikä nosta palvelutasoa vaan pikemminkin heikentää sitä katson vähän tuonne kokoomuksen neuvottelijoihin

ärade talman edustaja nylund piti aikaisemmin hyvän puheenvuoron kannustinloukuista joita tosiaankin pitäisi purkaa progression jyrkentäminenhän luo niitä lisää ja pitäisi olla itsestäänselvää että jos palkka nousee niin vähintään puolet siitä jää palkansaajalle uudistusten kanssa tässä on tosiaankin ollut vähän niin ja näin mutta nyt kun sinisten vastarinta näyttää murtuneen perhevapaauudistuksenkin kaiketi toivoa on ilmassa pääministeri sipilä totesi että että paikallinen sopiminen on edistynyt minä oletan että hän tässä tarkoittaa teknologiateollisuuden sopimusta joka tosiaankin on kohtalaisen joustava mutta hallituksella on itselläänkin tekemistä on itselläänkin työkaluja joita voisi ottaa käyttöön vaikka kiky sopimus nyt ei sittenkään tainnut olla hallituksen ansiota tai ainakaan syytä ja kun toteaa että rakenteellinen työttömyys on meillä vielä pelottavalla tasolla niin mitä te aiotte tehdä nyt paikallisen sopimisen edistämiseksi onko tämän kauden aikana jotain suunnitelmissa ja jos niin mitä

minä nyt kyllä olen jäänyt ihan todella kuuntelemaan tätä keskustelua tiedättekö minkä havainnon minä olen tehnyt olen tehnyt sellaisen havainnon että täällä yksikään keskustan edustaja ei ole ottanut kantaa näihin perusturvan leikkauksiin mitä olette tehneet ja

kenttäpuheissanne kiinnostaisi tietää puhuuko keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ihan vain lämpimäkseen vai onko hänet nyt poistettu salista sen takia että hän on puhunut sellaisia mitä ei pitäisi tässä salissa sanoa se myönnetään mutta siitä ei saa täällä puhua tässä salissa ei saa puhua ongelmasta koska joutuisi ehkä tekemäänkin jotain ministeri orpo nyt minä kysyn teiltä otatteko ensi kerralla kun teette päätöksiä keskustan mukaan sinne budjettiriiheen tai kehysriiheen tuleeko edustaja kaikkonen sinne ja esittää nämä vaatimukset voisitteko antaa hieman arvoa suomen pieniosaisille heikko osaisille ja voisitteko perua nämä leikkaukset

mitä lääkettä valtiovarainministeri orpo ja hallituspuolueiden edustajat ottavat mutta ainakaan se ei vaikuta kuuloa parantavasti kukaan oppositiossa ei ole kyseenalaistanut sitä että työllisyys ja talous sijaan me olemme kyseenalaistaneet sen että tällaisessa tilanteessa hallitus edelleen jatkaa pienituloisiin kohdistuvilla leikkauksilla ja päättää käyttää varoja kaikista hyvätuloisimpien suomalaisten tulojen kasvattamiseksi se on se ydinkysymys tässä keskustelussa

sdpn puheenjohtaja rinnettä kuuntelee niin voi sanoa että teillä on kyllä nyt talouspoliittinen linja hukassa teillä on entisten vaalilupausten sisältö hukassa mutta teillä on hukassa myöskin se ajatus mihin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu te sanoitte että työllisyyden parantamisesta eivät hyödy kaikkein heikoimmassa asemassa olevat

tämä hallitus tulee jäämään historiaan siinä että talous kasvaa mutta eriarvoisuus lisääntyy konkreettisesti meillä on lähes

alle kolmekymmentä vuotiasta nuorta jotka ovat jääneet syrjään en puhu tarkoituksellisesti syrjäytetyistä koska he ovat nyt syrjässä mitä tekee hallitus se lopettaa nuorten osaamisohjelman heikentää nuorisotakuuta vähentää järjestöjen palkkatukea opintotukea pitkä lista sosiaalidemokraattien on lisäpanostukset näihin kaikkiin kysyn ministeri orpo ettekö te todella kanna huolta tästä mielestäni suurimmasta aikapommista seitsemänkymmentätuhatta nuorta syrjässä työelämästä ja te rehvastelette vain tällä että

nylund ryhmäpuheenvuorossaan sanoi että tämä on tämän hallituksen paras budjetti uskon että kun nyt on hallituksella tekemisen meininki ensi vuonna tulee vielä parempi budjetti mutta maltilla vaurastumme emme rilluttelemalla mutta onnittelen jo tässä vaiheessa seuraavien vaalien jälkeen hallitusneuvotteluihin tulevia puolueita ja henkilöitä on paljon helpompi tilanne lähteä liikkeelle kuin vuoden kaksituhattaviisitoista vaalien jälkeen se oli itsellenikin edustaja gustafsson äärimmäisen traumaattinen kokemus olla siellä koulutusryhmässä kun tajuttiin miten surkea ja miten katastrofaalinen valtiontalouden tilanne on kaikilta sektoreilta piti leikata meinasin hypätä smolnan ikkunasta ulos ja olla rintamakarkuri mutta emme onneksi näin tehneet ja kannamme vastuuta

viikon välikysymyskeskustelussa eriarvoisuudesta edustaja kontula puhui osuvasti siitä miten ratkaisevaa tasa arvon kannalta on se miten kasvanut vauraus ja vahvuus jakautuvat eri väestöryhmien kesken se että syntyy kasvua ei vielä poista meiltä eriarvoisuuden ongelmaa ratkaisevaa on se miten hyvä jakautuu ja ketkä saavat kokea osallisuutta ja sitä kautta voivat olla myös rakentamassa yhteistä kyse ei ole siitä ettemmekö näkisi työllisyyden kasvattamista äärimmäisen merkittävänä vaan siitä että tässä hetkessä liian moni jää ulkopuolelle me otamme liian monen ihmiselämän kohdalla liian isoja riskejä tässä ja nyt otamme myös liian suuria riskejä hyvinvointivaltion rakenteiden suhteen tästä esimerkkinä koulutukseen kohdistetut miljardiluokan leikkaukset koulutusjärjestelmämme edellytykset luoda osallisuutta kaikille ja varmistaa että jokainen pysyy mukana ovat heikentyneet merkittävällä tavalla kuka ottaa tästä vastuun
tähän vaiheeseen debattia myönnän vielä seuraavat puheenvuorot kalli zyskowicz ja rinne sen jälkeen ministerin puheenvuoro sitten jatkamme debattia

puhemies täällähän käsittelyn pohjana on ensi vuoden talousarvio minun tietoni mukaan puheenjohtaja kaikkonen ja muut keskustan edustajat eivät pientä sanaa ole esittäneet tähän käsittelyssä olevaan budjettiin vaan ne ne puheenvuorot ovat liittyneet tulevaisuuteen mutta arvoisa arvoisa puhemies tähän käsittelyssä olevaan budjettiin haluan nyt huomauttaa tämä budjetti kasvaa tämän vuoden budjetista vajaat kaksisataa miljoonaa euroa kun täällä on puhuttu eriarvoisuudesta sairaista köyhistä niin kuitenkin hallitus on tehnyt arvovalinnan ja osoittaa kolmesataaseitsemänkymmentä miljoonaa enemmän stmn pääluokkaan kuin tänä vuonna kyllä tämä arvovalinta osoittaa sen että erittäin tiukassa tilanteessa otetaan huomioon se huuto joka on olemassa heikommassa asemassa olevien ja sairaiden

arvoisa herra puhemies kyllä tämä keskustelu osoittaa että vasemmisto opposition ja varsinkin sdpn eväät ovat vähissä edustaja rinne ei käynyt ilmi mistä se kahdeksansadan miljoonan indeksisäästö olisi koostunut edustaja rinne onko todella teidän mielestänne niin että talouden kasvu työllisyyden parantaminen ei mitenkään auta lapsiperheitä ja ja eläkeläisiä millä te luulette että heidän tulonsiirtonsa ja palvelunsa viime kädessä rahoitetaan hallituksen työn politiikan linja toimii talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee veronkevennykset

edustaja kiuru ne koulutusuudistukset jotka teidän piti tehdä löydätte kun kurkkaatte salkkuunne sinne jäivät

nyt nyt otetaan ensin ministeri lindström

arvoisa herra puhemies otan kantaa tietenkin vain tähän työllisyysasiaan vaikka sitä ei tietenkään voi kuvata sanalla vain vain sehän on erittäin tärkeä itse asiassa varmaan tärkein tärkein asia hallituksen tulevan vuoden budjetissa täällä edustaja nylander kysyi minun mielestäni ihan pohtimisen arvoisen kysymyksen mikä estää tekemästä järkeviä uudistuksia työelämässä no me jokainen ymmärrämme nämä järkevät uudistukset vähän eri tavalla jos joku sanoo että tämä on hänen mielestään järkevä niin toinen sanoo että ei ole eli kun kysymys on että mikä estää niin kaiken vastustaminen on on yksi mikä estää uuden pelko estää tekemästä uudistuksia puolueella kannatuksen vähenemisen pelko ei uskalleta tehdä uudistuksia ja sitten yleinen luottamuksen pelko estää tekemästä uudistuksia tämä hallitus on uskaltanut tehdä uudistuksia ja joka kerta kun me olemme tuoneet tähän saliin keskusteltavaksi jonkin uudistuksen se on pääasiassa haukuttu lyttyyn ja minä olen saanut henkilökohtaisesti mielenkiintoista palautetta liittyen näihin uudistuksiin siitä huolimatta ne on viety läpi täällä

erityisesti palkanmuodostuksen riittävä yritystasoinen joustavuus viittaa siis paikalliseen sopimiseen riittävä panostus julkisiin työvoimapalveluihin aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden varmistaminen alhaisen osallistumisasteen ryhmien tilanteen parantaminen työttömyysturvauudistusten jatkaminen ja tutkimus ja kehitystoimintaan panostaminen jokainen ymmärtää että näissä on myös herkkyyksiä ja ne eivät ole helppoja mutta siitä huolimatta näistä asioista on syytä keskustella
ministeri orpo kaksi minuuttia

arvoisa puhemies olen äärettömän iloinen siitä että sekä sdp että vasemmistoliitto saivat sanottua sen että on hieno asia että työllisyys paranee

ei se ole siltä kuulostanut se vaan oli mukava kuulla joskus joskus se oikeasti on niin siis työllisyys paranee talous kohenee tulevaisuuden hyvinvoinnin pohja vahvistuu ei tarvitse velkaantua lasten piikkiin niin paljon niin paljon se ero on nyt siinä että kun me nyt olemme talouden nousussa sitä on nyt kestänyt kymmenen kuukautta oikein vahvaa nousua tai ehkä vähän pidempään siis oikeasti vahvaa nousua laaja alaista on kestänyt viime vuoden loppupuolelta niin nyt teidän mielestänne voidaan löysätä finanssipolitiikkaa nyt jaetaan nyt on mitä jakaa ja kiristetään veroja kiristetään työn ja yrittämisen veroja ja tapetaan se talouskasvu mikä on saatu aikaan tämä on se teidän valintanne tämä on vihreän punavihreän opposition näkemys siitä mitä nyt pitää tehdä mutta me tulemme jatkamaan hallituksen talouspolitiikan linjaa joka toimii joka turvaa hyvinvoinnin sen palvelut tulevaisuudessa joka pysäyttää

joka on todellinen joka ensisijaisesti johtuu väestön ikääntymisestä ja liian alhaisesta työllisyysasteesta meidän täytyy myöskin saada niiden eteen vielä tehtyä töitä saada rakenteellista työttömyyttä alaspäin jatkaa määrätietoista työtä ja vaikka kuinka mekastatte niin tämän me tulemme tekemään

arvoisa puhemies edustaja gustafsson otti esiin tämän erittäin tärkeän nuorisokysymyksen ja vakuutan että tämä ei suinkaan jää meiltä meiltä vaille huomiota vaan kaikki ymmärrämme täällä että nuorison syrjäytyminen on pahinta mitä yhteiskunnalle voi tapahtua sekä inhimillisesti että taloudellisesti toimenpiteitä on paljon keskeisenä välineenä meillä on tässä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa voimaan tullut nuorisolaki ja siihen perustuva valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma uutena keinona nuorisoalan toiminnan kehittämisessä ovat vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana nimettävät nuorisoalan osaamiskeskukset lisäksi mainitsemani nuorisotakuun joka on nyt meillä kärkihankkeena nimellä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

rahoitusta kohdistetaan toimiin joilla syvennetään nuorten palveluja tarjoavien tahojen välistä yhteistyötä ja kootaan hyväksi havaittuja toimintamalleja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä tuetaan osana tätä kärkihanketta mitä sen konkreettisempaa voi pyytää edustaja rinteen jatkuvasti vilkuttamasta kaaviosta en tiedä onko se jonkinlainen huumoriksi huumoriksi tarkoitettu vai mistä on kysymys mutta jos käsitän että siinä on listattu ketkä ovat olleet hallituksessa niin sitä minä juuri tällä teidän mittakaavallanne ilmeisesti voisin kehua tässä nyt että siniset on aivan ylivertainen hallituspuolue koska aina kun me olemme olleet hallituksessa talous on kasvanut kolme prosenttia ja on otettu vähemmän kuin mikään puolue koskaan mutta

kyllä tämän yhteiskunnan suurin kestävyysvaje on sosiaalinen kestävyysvaje ei ole tosiasiassa taloudellinen me katsomme nyt asioita väärästä näkökulmasta valtiovarainministeri korostaa jatkuvasti tätä taloudellista kestävyysvajetta pääministeri sipiläkin totesi että kymmenen miljardin kestävyystalkoot ovat tässä vielä tekeillä ja se kertoo siitä että hallituksen suunta ei tule muuttumaan on tämä aika kovaa

silloin kun talous ei kasvanut elvytettiin suurituloisia jotta olisi suurituloisilla ostovoimaa ja murusia tippuisi sitten ehkä pienituloistenkin pöytään ja nyt kun talous kasvaa niin silti elvytetään suurituloisia ja olen samaa mieltä kuin edustaja kaikkonen joka nyt tuli saliin että kyllä tässä suunnanmuutosta tarvitaan ja siltä osin minusta on ihan oikein niin kuin edustaja kaikkonen toteaakin että vielä olisi aika toivoa ratkaisuja kaikkein heikompiosaisten hyväksi

puhemies edustaja rinne puhuu kokoomuksen velkaannuttamisesta mutta tämä on mielestäni historian vääristelyä huonoina aikoina kansa vaatii kokoomuksen olevan hallituksessa jos ajatellaan että kaksituhattakahdeksan talous romahti neljäkymmentä prosenttia vienti romahti ja kansantuote se rahoitettiin ensimmäisenä vuonna kaksitoista miljardin velanotolla sen jälkeen on vähennetty koko ajan velkaantumista perustuslain mukaan pitää kyllä hoitaa kaikki sosiaalimenot ja muutkin ja on otettava silloin velkaa sen jälkeen tuli nokia klusterin romahdus metsäteollisuuden romahdus kahdeksan miljardia kansantuotteesta lähti pois nyt seuraavana vuonna me velkaannumme kolme pilkku kaksi miljardia minusta tämä on kohtuullisen hyvä saavutus sinä aikana mikä on ollut tämä euroopan huono taloustilanne ja kyllä me viime kaudella teimme minun mielestäni hyviäkin päätöksiä sillä pakottavien leikkausten lisäksi ja veronkorotusten lisäksi me esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia jonkun verran ja sitten oli myös yhteisöveron alennus joka mielestäni oli yksi tämän kasvun ajureita

puhemies täällä todettiin että nyt me mutta käsittelemmehän me myös niitä muutosesityksiä siellä on esimerkiksi perussuomalaisilla esityksenä että indeksileikkauksia ei tehtäisi ja lääkekustannuksiin tulisi omavastuun parannuksia joten arvoisat keskustan edustajat saatte olla mukana näissä esityksissä ei ei se ole mikään este jos mieli on tosiaan muuttunut

nyt on kyllä ihan vakavasti vedottava on yleensä aina todennut täällä että sen paremmin sillä puolella pöytää kuin tälläkään puolella pöytää ei voida vedota mihinkään muuhun kuin valtiovarainministeriön riippumattomiin ennusteisiin kun syyskuussa valtiovarainministeriö ilmoittaa että julkistalouden alijäämä suhteessa bkthen heikkenee ensi vuonna yhdestä pilkku kahdesta prosentista yhteen pilkku neljään prosenttiin ja se on myös mietinnössä kerrottu kolme vuotta kestänyt paraneminen kääntyy negatiiviseksi ensi vuonna niin minusta se on totta eikä sitä pidä vähätellä eikä laittaa populismin piikkiin ollenkaan ja mitä tulee näihin veronkevennyksiin

arvoisa arvoisa puhemies haluaisin puhua pitkän aikavälin haasteesta talouden arviointineuvosto kiinnitti valiokuntakäsittelyssä huomiota siihen että julkista taloutta painaa kestävyysvaje joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja kun suomen väestö vanhenee tämä vaikuttaa taloutemme kestävyyteen kestävyysvaje siten pahenee tarvitsemme siis työntekijöitä ulkomailta mutta tämä hallitus on tehnyt ulossulkevinta maahanmuuttopolitiikkaa pitkään aikaan hallitus on tehnyt kaikkensa suomen niin sanotun houkuttelevuuden romuttamiseksi täältä jo karkotetaan ihmisiä jotka ovat täällä töissä puhutaan siitä että halutaan ihmisten kotoutuvan mutta samalla ihmisiltä viedään oikeus perheenyhdistämiseen olisin kysynyt valtiovarainministeriltä miten hallitus on varautunut pitkän ajan haasteeseen siihen että työvoima vähenee vai onko varautunut

puhemies suomalaisten asenteet verotukseen ovat hämmästyttävän myönteiset peräti yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia suomalaisista pitää verotusta oikeudenmukaisena keinona rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa mutta mitä hallitus tekee

mallissa pieni ja keskituloiset saavat useita satasia enemmän vuodessa kuin hallituksen esityksessä samoin eläkeläiset samoin etuuksiensaajat ja myös pienyrittäjät lopuksi on sanottava että kun pääministeri lupaa viedä soten maaliin niin näyttää siltä että omaan maaliin

arvoisa puhemies jos täällä kansanedustajat ovat huolissaan koulutuksesta sosiaali ja terveydenhuollosta ja pienistä eläkkeistä niin ainakaan minun käsitykseni mukaan ei silloin paljon muusta voi puhua kuin työllisyydestä kasvusta ja viennistä ja arvoisat paikalla olevat ministerit meillä on hyviä seutukuntia ja maakuntia missä vienti vetää ja ja talous nousee kohisten esimerkiksi varsinais suomi vaasan seutu mutta sitten minulla on täällä taloussanomien artikkeli joka kertoo että iisalmen seudulla löytyi keino saada vienti vetämään ja tilauskirjat täyteen ylä savoon syntyi oikea suomalainen talousihme ja minä kysyisinkin ministereiltä ei välttämättä tarvitse nyt vastata mutta joskus myöhemmin mitä pitäisi tehdä näille alueille koska näillä alueilla varsinkin ylä savossa on tietynlaisilla yrityksillä osaavan työvoiman saanti johtajien rekrytointi ja tietenkin puolisotyöpaikat mitä me teemme täällä ja minkälaisia päätöksiä jotta nämä yritykset pystyvät takomaan tulosta jatkossakin

puhemies kyllä hallitus tekee nyt erittäin oikeistolaista kylmää ja kovaa politiikkaa talous kasvaa ja siitä huolimatta myös tuloerot kasvavat ja eriarvoisuus kasvaa nyt on niin kylmää kyytiä että teitä itseännekin alkaa jo hirvittää

että toivoo että hallitus saisi aikaan vielä joitakin ratkaisuja joilla kaikkein heikoimpia autetaan samaan aikaan valtiovarainministeri orpo lausuu että hän hän haluaa maksuttoman varhaiskasvatuksen viisi vuotiaista alkaen mutta kyllä minä ihmettelen kun katsoo hallituksen tekoja samaan aikaan varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvatetaan subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan indeksejä leikataan lapsiperheet ja vanhukset kärsivät lääkekorvauksia heikennetään kyllä tämä on pikkusen omituista se mitä te puhutte verrattuna siihen mitä te sitten nyt pitäisi kyllä kohdata näiden asioiden puhutaan kauniita mutta teot ovat erittäin hirveitä

sitten kun hallitusta oltiin muodostamassa ei osattu edes ajatella tai unelmoida että suomen talouskasvu voisi olla tätä luokkaa mitä se on kaikissa arvioissa talouskasvu arvioitiin huomattavasti maltillisemmaksi ja se että meidän taloutemme kasvaa nyt lähes kolme prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna on kieltämättä ainoastaan hyvä asia eikö niin oppositio ja kun täällä on kritisoitu sitä ettei perusturvaan tehdä riittävästi ensi vuonna kaikista pienimpiä eläkkeitä saava henkilö takuueläkeläinen saa rahaa kolmesataaneljäkymmentäneljä euroa enemmän kuin sai teidän ollessanne vallassa eikö se ole perusturvan parantamista tämä hallitus korottaa ensi vuonna pienimpiä äitiyspäivärahoja isyyspäivärahoja ja sairauspäivärahoja yli kaksikymmentä euroa kuussa eikö se ole

puhemies parhaanne hallitus olette yrittäneet ja arvot ovat työtänne ohjanneet se näkyy tässä keltaisessa kirjassa ja juuri näiden arvojen osalta meillä olisivat eri lailla nämä numerot järjestyksessä meidän mielestämme talous on kansalaisia varten eikä kansalainen taloutta varten ottaisimme vähemmän velkaa kuin te silti syytätte meitä velan ottamisesta etteivät lapset joudu sitä tulevaisuudessa maksamaan te olette vuodesta kaksituhattaneljätoista alkaen ministeri orpo joka päivä nostaneet velkaa niiden lasten maksettavaksi jotka tulevaisuudessa sitä tulevat maksamaan tosiasia on että me elämme yhteiskunnassa jossa on

köyhyysrajan alapuolella elävää lasta ja alle tuhat euroa kuukaudessa saavaa eläkeläistä tämä hypetys joka täällä salissa kuuluu hallituksen puheista on varmasti uskomatonta seurattavaa niille ihmisille jotka seuraavat tätä pienten tulojensa ja arjen pyörittämisensä

arvoisa puhemies monissa puheenvuoroissa on kannettu huolta erityisesti nuorten turvallisuudesta ja syrjäytymisestä totean että hallitus huomioi budjetissaan sisäisen turvallisuuden merkityksen jos sisäinen turvallisuus vaarantuu vaarantuvat samalla kaikki yhteiskunnan ja pahimmassa tapauksessa jopa yhteiskuntarauha se jos mikä tulisi tälle maalle kalliiksi hallitus hoitaa seurauksien ohella myös syitä syitä joista seuraukset kumpuavat on erittäin tärkeää tuoda reilu poliisi sinne mistä yhteiskuntaan kasvaminen lähtee kouluihin hallitus lisää rahaa koulupoliisitoimintaan kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa uskon että samalla koulukeikalla poliisi tekee myös erittäin hyvää huumeiden vastaista valistustyötä

arvoisa herra puhemies valtiovarainvaliokunnan jäsenenä olen hyvin tyytyväinen siihen että valiokunnassa pystyimme parantamaan hallituksen esitystä noin neljänkymmenen miljoonan euron panostuksilla vaikka ne ovat pieniä rahoja niin nekin ovat kuitenkin tärkeitä se että eduskunnalla oppositiolla on nyt hinku päällä että se leipomatonkin kakku pitäisi syödä ennakkoon on tietysti valitettavaa ymmärrän toki paineet makrotalous kulkee nopeammin eteenpäin kuin mikrotalous ja ongelmat ovat ilman muuta yksityisten ihmisten tavallisten kansalaisten arjessa ja näkyvät siellä vielä pitkään hallitus on joutunut omalla laillaan hieman leikkaamaan mutta se on tätä talouskasvua ja sen vahvistamista kokonaisuudessaan

on tietysti fantastisen hienoa että työpaikkoja syntyy ihmiset pääsevät töihin ja heidän asemansa tätä kautta paranee se lisää myös verotuloja mutta meillä on valtava joukko yhteiskunnassamme tasavertaisia kansalaisia joiden pitäisi olla myös tulonjaossa tasavertaisia mahdollisimman pitkälle ne ihmiset jotka ovat elämäntyönsä tehneet ja ovat eläkkeellä tai sairauden takia poissa poissa tästä hyötymisestä mikä työpaikan kautta tulee nämä asiat hoidetaan tässä talossa lainsäädännön kautta ja nyt olisi paikka katsoa ne kaikkein polttavimmat kohdat joihin tarvittaisiin parannus katson että tämä sairaitten köyhien sairaitten lääkkeiden omavastuuosuuden helpottaminen esimerkiksi kahden tulodesiilin osalta olisi sellainen toimenpide joka pitäisi kiireesti tehdä tätä me esitämme monien muiden yhtä vastuullisten toimenpiteiden mukana

olen huolestuneena kuunnellut tätä opposition puhetta väärää todistusta suomalaisista tuloeroista sillä meillä on kansainvälisesti vertailtuna erittäin maltilliset tuloerot toiseksi toiseksi haluan muistuttaa myös siitä että laskuja ei makseta tuloeroilla vaan ne maksetaan euroilla ja onneksi tällä hallituskaudella on on jo saatu useita tuhansia ihmisiä nostettua pienituloisuudesta ylöspäin tätä harhaanjohtavaa puhetta tuloeroista kuvaa se että jos kaverini putoaa kaivoon niin korkeusero välillämme kasvaa ongelma ei kuitenkaan ole se korkeusero vaan se että se kaveri on siellä kaivossa ja ongelman ratkaisu ei löydy sillä että hyppään sinne vaan sillä että avustan sen kaverin sieltä ylös juuri tätä hallitus on tehnyt ihmiset ovat saaneet enemmän uusia työpaikkoja ovat saaneet mahdollisuuksia päästä elämässään eteenpäin

hallitus

uusilla työpaikoilla joita on luotu ja saatu aikaan ja näinhän se on se on todella ollut hyvä asia että niitä on tullut mutta minusta suomi on kuitenkin niin pieni kansa että meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta tai lasta työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle ja jos miettii sitä suurta lukua mikä meillä on nyt seitsemänkymmentätuhatta nuorta on ulkopuolella työpaikan tai koulutuksen niin olen jäänyt pohtimaan että miksi me emme käytä hyväksemme myös näitä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen katkaisemiseen tarkoitettuja tukityöllistämisvaroja näihin toimenpiteisiin että palkkatuella koetettaisiin viedä ihmisiä eteenpäin nostettaisiin niitä rahoja hallitus nostaisi nuorten mahdollisuutta tehdä töitä ja kokeilla erilaisia työmahdollisuuksia

uutta ammattia sillä työnteko parantaa aivan varmasti sitä halua käydä koulua

estää syrjäytymistä ja vie ihmistä paljon eteenpäin siinä

todettiin jotenkin niin että julkisen talouden alijäämä kasvaa yhä edelleen oleellista kuitenkin oleellista kuitenkin on se että tuo talouden syöksykierre on saatu pysäytettyä ja tosiasia on että julkistalouden velka suhteessa talouden kokoon on kääntynyt laskuun mutta julkisen talouden tervehtymisenkin näkökulmasta on pakko sanoa että te teitte viime vaalikaudella erittäin rajun virheen te leikkasitte todella rajusti lähes seitsemällä miljardilla eurolla kuntien valtionosuuksia mikä käytännössä tarkoitti sitä että te leikkasitte suoraan ihmisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluista päiväkodeista vanhustenhuollosta ja niin poispäin toisin kuin edustaja kymäläinen esimerkiksi äskeisessä muutaman päivän takaisessa välikysymyskeskustelussa väitti te sanoitte ettette leikanneet viime kaudella kuntien palveluista tosiasiassa leikkasitte ja

jonathan swift sanoi joskus hyvin osuvasti että kukaan ei ole niin sokea kuin ne jotka eivät tahdo nähdä viittaan tällä sitaatilla arvoisa valtiovarainministeri teidän sanomaanne kun totesitte että että demareilla työllisyys on sokea piste jäin oikein miettimään sitä kuinka sokea piste se onkaan se liittyy nimittäin myös tuohon äskeiseen puheenvuoroon katsoin tästä vaihtoehtobudjetista että yli sata miljoonaa satakaksikymmentä miljoonaa sosiaalidemokraatit panostaisivat työllisyyden hoitoon sen takia työllisyyden hoito on meille ykkösasia siinä että työllisyyden ja koulutuksen kautta voidaan pitää huolta siitä että ihmiset saavat mahdollisuuden

keskustelun vaiheeseen edustaja korhonen

arvoisa puhemies edustaja kiurun äskeiseen puheenvuoroon viitaten minä äsken kysyin sitä väitättekö te edelleen sdpn puolelta että viime vaalikaudella te ette leikanneet suoraan ihmisten tarvitsemista palveluista eli sosiaali ja terveydenhuollon palveluista vanhuspalveluista päiväkodeista opetuksesta niin edespäin

arvoisa puhemies jos lähdetään näille sitaattien teille niin kyllähän niitä löytyy winston churchill sanoi että sosialismi on epäonnistumisen filosofia tietämättömyyden oppi ja kateuden ylistys ja sen kantava hyve on kurjuuden tasainen jakaminen eli tämä sosiaalidemokraateille ja vasemmistoliitolle jos lähdetään tälle sitaattilinjalle niin kyllähän näitä löytyy ministeri terho hyvin sanoi että te vaaditte ryhmäpuheenvuorossanne edustaja kiuru suuria uudistuksia mutta vastustatte kaikkia niitä suuria uudistuksia mitä hallitus tekee te puhuitte siitä että kyse on luottamuksesta no ei teihin luottamusta kansalta varmasti löydy jos satatuhatta uutta työtöntä tuli teidän neljän vuoden aikana mutta tämän hallituksen aikana yli kuusikymmentätuhatta työllistä lisää sen lisäksi haluatte yhdeksänsataa miljoonaa euroa lisätä verotusta kun tämä hallitus keventää tuloverotusta yksi pilkku kolme miljardia euroa kyse on nimenomaan luottamuksesta ja jos katsoo edustaja harakankin mainitsemaa tutkimusta niin siinä useampi kymmenen prosenttia suomalaisista sanoi että luotamme kyllä veroihin ja verottajaan mutta katsomme että liikaa verotetaan tämä hallitus toteuttaa sitä kansan linjaa eli kevennetään pieni ja keskituloisten verotusta
myönnän

on näissä veroihin liittyvissä tutkimuksissa käynyt vuosi toisensa jälkeen ilmi se mikä tälle hallitukselle ei tunnu menevän päähän ja se on se että suomalaisten mielestä verot on oikea keino ja hyväksyttävä keino rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaa sellaisena kuin se pohjoismaisessa mallissa on totuttu ymmärtämään ja kokemaan siis suomalaisten valtavan enemmistön tässä tapauksessa mielestä verotus ei ole ylimitoitettua saataviin palveluihin nähden joten olisi korkea aika nyt ymmärtää se mihin verotusta tarvitaan verotus ei ole itseisarvo sillä rahoitetaan julkisia palveluita ja sen että näillä vastuuttomilla veronalennuksilla jotka jaetaan kavereille kaverikapitalismin nimissä heikennetään julkisia palveluita on syytä loppua nyt

viittaan kyllä oli aivan selvästi se että useampi kymmenen prosenttia myönnän että tarkkaa lukua en muista ja luvuissa täytyy olla aina tarkka nimenomaan sanoi että he he ovat kyllästyneet ja he ovat jopa vihaisia liian raskaasta verotuksesta he hyväksyvät sen että verotusta tarvitaan ja he luottavat suomalaiseen verottajaan mikä on varmasti kaikkien meidän mielestä hyvä mutta he katsovat että raskas verotus ei ole hyvä

ollut ensin pitää se kasvu pystyä luomaan ja sitten vasta pystyy antamaan sitä kaikille ja tässä hallitus on toiminut viisaasti kasvu on on nyt lähtenyt pyörimään työllisyyttä tulee lisää saadaan lisää verotuloja ja ollaan pystytty myös lisäämään niitä pienimpiä etuuksia ajatellaan että takuueläkettä korotetaan viisitoista euroa kuukaudessa ensi vuonna ja on korotettu jo aikaisemminkin kyllä tässä tehdään myös sosiaalisesti vastuullisia ratkaisuja samaan aikaan kun tehdään sellaista veropolitiikkaa josta ymmärrän että vasemmisto oppositio ei sitä

herra puhemies palaan hieman taaksepäin tässä keskustelussa ja peruutinkin jo oman vastauspuheenvuoroni minun mielestäni on erityisen tärkeätä että puhutaan täällä poikien puolesta me tarvitsemme järjestelmiä jotka mahdollistavat ihmisten asettumista työelämään niidenkin joilla on oppimisvaikeuksia ja nyt hallituksen esityksessä ei ei todellakaan ole niitä rahallisia panostuksia millä ja niiden nuorten poikien jotka haluavat työelämään polkua oltaisiin pystymässä tasoittamaan siinä suhteessa moitin hallituksen esitystä että me tarvitsemme välineitä jotta nuori ihminen voi oppia ammatin me olemme korkeakoulutuksen maa edustaja kiuru oikein omassa ryhmäpuheenvuorossaan toi esille sen että me tarvitsemme korkeakoulutusta ja sillä me menestymme mutta me tarvitsemme välineitä jolla ei ole oppimisedellytyksiä joidenkin asioiden puolesta me tarvitsemme polkuja ja hallitus on unohtanut esityksessään

on hieno asia että talous on lähtenyt nousuun mutta on yksi asia joka kyllä huolestuttaa meidän kansalaisia ylitse kaiken ja se on sote uudistus ensi vuonna tulee voimaan päivystysuudistus joka tarkoittaa käytännössä että hallitus on ajamassa pienempiä aluesairaaloita alas kielletään näitten sairaaloitten leikkaustoiminta tämä tarkoittaa että jonot tulevat pitenemään ja potilas tulee kärsimään tämän lisäksi hallitus laskee että tällä saavutetaan säästöjä ja minä haluaisin nyt tietää mistä ne säästöt tulevat onko tarkoitus vähentää henkilökuntaa elikkä vähennetäänkö lääkärien määrää vähennetäänkö hoitohenkilökuntaa vai mistä ne säästöt tulevat ne säästöt ovat siis miljoonaluokassa sadan miljoonan luokassa mistä ne tulevat ihmiset kentällä aluesairaaloissa ja seutukunnissa ovat hyvin huolissaan ja eivät näe mikä tolkku tässä on

edustaja myllykoskelle sanoisin että kyllä hallitus jatkaa nuorisotyöttömyyden laskuun saamista ja ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten auttamista nimittäin ensinnäkin nyt tulee lisää koulutuspaikkoja tuhannella opiskelijavuodella nuorten joiden toimintakyky on selvästi alentunut on jatkossa mahdollista saada tarvitsemiaan ammatillisen kuntoutuksen palveluita ilman diagnoosia nimenomaan vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelua tuetaan ohjaamo vakiintuu tämmöinen matalan kynnyksen palvelumalli ohjaamo jonka varmaan hyvin tunnette tunnette on vakiinnutettu ja hallitus päätti lisäksi rahoittaa kolmella miljoonalla eurolla nuorten psykososiaalisen tukipalvelun rakentamista ohjaamoiden yhteyteen palkkatukea ohjataan lisää alle kolmekymmentä vuotiaille ja niin edelleen ja niin edelleen ei voi sanoa että hallitus ei tee yhtään mitään tai ei ole kiinnostunut haavoittuvassa asemassa olevista nuorista
nyt ministeri orpo ajatus on että ministeri orpon puheenvuoron jälkeen vielä jatkamme debattia koska siihen näyttää olevan tarvetta istuntohan keskeytetään kello kuusitoista viimeistään siihen mennessä sitten tämä debatti loppuu ja siirrytään päiväjärjestyksen muihin

arvoisa puhemies ensinnäkin palaan vielä tähän rakenteelliseen alijäämään koska se on oikeasti vakava kysymys me olemme puhuneet siitä jo vuosia kun me tiedämme sen että suomella on edessään kestävyysvaje tai me olemme jo sen ongelman edessä koska koska meidän ikärakenteemme on koska meillä on alhainen työllisyysaste näitä toimiahan on tehty pitkään yhdessä tämän kestävyysvajeen taittamiseksi ja niitä toimia pitää edelleenkin tehdä ja se tarkoittaa rakenteellisia uudistuksia jotta saadaan korkeampi työllisyysaste ja jotta muun muassa sosiaali ja terveyspalvelut saadaan pelaamaan sujuvammin tämä on asia jota en en yhtään kaunistele en väitä sitä populismiksi jos joku siitä puhuu se on iso haaste ja se pitää muistaa silloinkin kun tässä salissa mietitään innostuksen vallassa minne voitaisiin nyt talouskasvun keskellä suunnata uusia varoja me siis velkaannumme edelleen sitäkään en piilottele vaan haluan myöskin sen todeta rehellisesti täällä olen iloinen siitä että näillä näkymin tänä vuonna otetaan velkaa paljon vähemmän kolme miljardia vähemmän kuin mitä vuosi sitten arvioitiin se on valtava määrä toivottavasti ensi vuoden arvioitu kolme miljardia myöskin pienenee että pystymme pitämään yllä hyvää talouskasvua

ei itsessään vielä tuo meille liikkumavaraa koska sitä pitää käyttää ensisijaisesti velanoton vähentämiseen mutta liikkumavaraa josta muun muassa edustaja essayah kysyi jossain määrin menokehyksessä joka on tehty tiukaksi hallitusohjelmaneuvotteluissa ja joka ohjaa siis normaalilla kehysmenettelyllä hyvään taloudenpitoon sen sisällä on joka vuodelle jätetty tilaa niin sanotuille sitomattomille määrärahoille meidän täytyy katsoa silloin kun taas tehdään seuraavaa budjettia ja kehystä mitkä ovat pakolliset kulut riippuu muun muassa työllisyysasteesta sen jälkeen nähdään onko jotain varaa ja jos jotain on niin sitä varten hallitus kokoontuu kehysriiheen ja budjettiriiheen miettimään miten näitä arvovalintoja tehdään omat arvovalintani ovat silloin työllisyys ja koulutus ja sitä kautta tulevaisuus mutta ihan varmasti pöydällä on myöskin täällä peräänkuulutettu kysymys siitä missä ovat ne kaikkein kriittisimmät pisteet hyvinvoinnin kannalta ihmisten pärjäämisen kannalta niin kuin hallitus on nytkin tehnyt täsmäpanoksia niin pitää tehdä ja toivottavasti pystymme tekemään jatkossakin siihen pohjalle juho saaren työ on yksi oleellinen elementti muutamia kommentteja vielä joo kyllä verot verot eivät ole itseisarvo mutta ne ovat tärkeä elementti meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme minkä kaikki tässä salissa jakaneet progressiivinen verotus on osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa
yritän myöntää ministerille vielä puheenvuoron ennen kello kuuttatoista ja todella kello kuusitoista on tauko kaksi tuntia tätä keskustelua jatketaan sitten kello kahdeksassatoista jatkuvassa istunnossa tarkennuksena tämä äsken sanottuun jatkamme debattia

arvoisa puhemies jos hallitus todella ajattelisi lastemme tulevaisuutta se ei olisi tehnyt lapsiin ja lapsiperheisiin suuntautuneita valtavia säästöjä lapsiperheköyhyys on todella iso ongelma tällä hetkellä nyt hallitus paikkailee aikaisempia huonoja päätöksiään mutta kokonaiskuva köyhimpien lasten ja lapsiperheiden ahdingosta ei muutu hallitus tuntuu unohtaneen että lapsiin panostaminen on kaikkein paras tulevaisuusinvestointi minkä voimme ikinä tehdä

puhemies ei ole kovin hedelmällistä vanhoja mutta kun edustaja rinteeltä pyydettiin täsmennystä siihen mistä sdp ne kahdeksansadan miljoonan euron indeksileikkaukset olisi tehnyt kuulimme mistä niitä ei olisi tehty ei perusturvaetuuksista ei kuntien valtionosuuksista tämän jälkeen jää kyllä kuulija ihmettelemään ja kysymään että no mistä ne olisi sitten tehty ette kai te bluffanneet äänestäjiä vaalien alla ja vähän vaalien jälkeenkin sitten toinen kysymys täällä toistetaan eriarvoisuuden kasvua ja tuloeron kasvua mantrana joka muka riittävästi toistamalla tulee todeksi tämä ei ole totta tällä vuosituhannella tuloerot eivät ole juurikaan muuttuneet ja kun te tuijotatte sitä gini kerrointa silmänne kipeiksi niin viime vaalikaudella todellakin estettiin gini kertoimen kasvu se että samalla tuli satatuhatta työtöntä lisää ei ilmeisesti ollut yhtä

herra puhemies ymmärrän että edustaja zyskowicz ei pidä vanhojen muistelemista hedelmällisenä kun täällä aikaisemmin puhuttiin siitä mikä puolue on tullut kaikkein kalleimmaksi tälle maalle niin kyllä se on ehdottomasti kokoomus valtiovarainministeripuolue yhdeksänkymmentä luvun alussa kun talous romahti valtiovarainministeripuolue kaksituhattayhdeksän kun noin kahdeksan prosenttia bruttokansantuote romahti

leikanneet lääkekorvauksia te olette leikanneet indeksejä te olette leikanneet jopa tasoa eläkkeistä työttömyysturvasta opintotuesta

puhemies edustaja arhinmäki luki aikamoiset madonluvut kokoomukselle olemme olleet vastuupaikoilla kun talous on romahtanut esimerkiksi finanssikriisin romahdus kaksituhattayhdeksän mutta edustaja arhinmäki kolikon toinen puoli on se että olemme olleet vastuupaikoilla myös silloin kun on jouduttu taloutta paikkaamaan luettelen vain nimet viinanen niinistö orpo tällä hetkellä onko tämä teiltä jo unohtunut ja mitä tulee vielä eriarvoisuuteen ja tuloerojen kasvuun niin te toistatte tätä eriarvoisuutta ja tuloerojen kasvua te ette välitä faktoista ette siitä että suomi on maailman pienimpien tuloerojen maa ette siitä että suomi käyttää lähes eniten tasausta tuloerojen pienentämiseksi maailmassa ette siitä että koko tämän vuosituhannen tuloerot eivät ole kasvaneet ja sanon vielä että tarvitaan myös tuloeroja sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle on saatava enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene

arvoisa puhemies ymmärrän että täällä aika kovasti otetaan yhteen tietenkin erilaisia näkemyksiä on mutta minusta on kyllä kuitenkin aika kohtuuttomasti sanottu että joku tuhoaa suomen talouden minusta tämä nyt ei ehkä kuitenkaan pidä paikkaansa meillä on erilaisia erilaisia tilanteita ollut suomen taloudessa mutta mutta sen haluaisin todeta tässä kun on sanottu että lapsiperheille on tehty valtavat säästöt että valitettavasti on jouduttu tasapainottamaan valtion taloutta niin että lapsiperheiltäkin on jouduttu ottamaan mutta jos lapsilisää on leikattu alle prosentin niin ei se ole mikään valtava säästö sama koskee subjektiivista päivähoito oikeutta kaikilla on kahteenkymmeneen tuntiin viikossa oikeus subjektiiviseen päivähoitoon ei sitä ole kokonaan poistettu ja silloin jos vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona kun lapset ovat pieniä on minusta hyvä että valtio tukee sitä että silloin luodaan suhde niihin lapsiin eikä viedä heti heitä päivähoitoon jos ollaan kotona minusta tämä on myös tietyllä tavalla ideologista ajattelua vasemmistolta että lapset pitäisi viedä ja välittömästi vieraannuttaa vanhemmistaan ja se olisi parasta kasvatuspolitiikkaa

täällä on puhuttu verotuksesta jonkun verran ja haluan nyt täsmentää sosiaalidemokraattien verokokonaisuuden me olemme valmiita siihen että kahden kolmen ylimmän tulodesiilin verotusta hieman kiristetään jotta saadaan lisää tuloja ettei tarvitse tehdä näitä epäoikeudenmukaisia leikkauksia me olemme tuoneet veropohjan laajennusta tämän tämän vakuutuskuorien verotuksen kautta finanssialan verotuksen kautta ne ovat veropohjan laajentamista siellä on useita satoja miljoonia mahdollisuus saada lisää verotuloja näitten kautta me olemme olleet valmiita luopumaan tästä metsälahjaverotuksesta koska meidän mielestämme se suuntautuu isoille metsänomistajille me miljoonaperintöjen verotusta kiristämään päinvastoin kuin hallitus joka on valmis keventämään näitä toimia me haluaisimme tehdä sillä samalla periaatteella kuin tämä talouden arviointineuvosto on todennut hallitukselle kritiikkinä että ei käytetä tulopuolta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen meidän huolenamme on se että yhteiskunnallinen eriarvoisuus kasvaa ja tuloerot lisääntyvät mikä johtaa siihen että suomalaiset eivät voi kaikilta osin hyvin toivon että valtiovarainministeri orpo olette valmiita indeksileikkaukset peruuttamaan mahdollisimman nopeasti

puhemies viime vaalikaudella verotusta kiristettiin ja se oli yksi syy että suomi näivettyi kolme vuotta se on faktaa nyt meillä on meillä on veroprogressio keskituloisella palkansaajalla neljänneksi kirein suomessa te te haluatte sitä vielä kiristää teillä on veronkiristysohjelma täällä vastalauseena sitä paitsi sitä paitsi kolmannen kerran sitran ryöstö se on höttöä se teidän vaihtoehtobudjettinne vastalause tuossa sanottiin hyvin että viime vaalikaudella säästettiin kuntien mitään julkisessa taloudessa mutta se merkitsi todella koulujen lakkauttamista se merkitsisi huonompaa sosiaali ja terveyspuolella monissa kunnissa tämä oli teidän linjanne viime vaalikaudella on todella valitettavaa puhemies että niin suurella puolueella kuin sosiaalidemokraattisella puolueella ei ole mitään konseptia tähän muuttuvaan maailmaan vaan pelkkä ei linja se on valitettavaa

nyt jälleen edustaja ala nissilä syyllistyy logiikkavirheeseen ei aurinko nouse sen takia että kukko kiekuu vaan veroja on jouduttu nostamaan ja myöskin menoja leikkaamaan sen takia että euroopassa oli pitkä lama vuodesta kaksituhattakahdeksan esimerkiksi edustaja suutari aikaisemmin ja edustaja zyskowicz todistivat sen minkälaisiin vaikeisiin paikkoihin suomi on tuolloin joutunut ei sitä pidä vähätellä en tosin ole samaa mieltä kuin edustaja arhinmäki että se olisi ollut myöskään kokoomuksen vika että nuo maailmanlaajuiset ja euroopan laajuiset lamat ovat tapahtuneet mutta tämä on mielestäni tässä yleisymmärryksessä askel parempaan suuntaan koska minua on häirinnyt tämän kaksi ja puoli vuotta täällä salissa sellainen keskustelu että kaikki hyvä mikä on saatu aikaan on jonkun tietyn hallituksen

puhemies verotuksen oikeutta kukaan ei varmasti halua kiistää verotuksen tulee olla mahdollisimman laaja laaja alaista ja matalaa kun edustaja haarukka kaksi puheenvuoroa sitten

yrittäjävähennyksestä rinnastaen sen suurituloisen vähennykseksi niin minä vähän kerron että yrittäjävähennys ei ole suurituloisten vähennys se koskee avoimia yhtiöitä ja toiminimiä pääasiassa yksinyrittäjiä yrittäjävähennys on koskenut noin

ja jos tähän yhdistetään muutama kymmentä suurituloista miksei apteekkaria niin minun mielestäni tämä on arvotonta

ironiani siitä kenen vika on vuoden kaksituhattayhdeksän talousromahdus tai yhdeksänkymmentä luvun alun talousromahdus tuntuu uppoavan nyt ymmärretään miten naurettavaa on se kun täällä väitetään että nyt kun tämä talouskasvu muun maailman mukana on lähtenyt nousuun hallituksen ansiota koska jos näin väitetään niin silloin yhtä lailla väitetään että ne talousromahdukset jotka ovat johtuneet maailmantaloudesta ovat silloisen hallituksen vika mutta arvoisa puhemies edustaja zyskowicz väitti täällä virheellisesti että tuloerot eivät olisi kasvamassa

arvoisa puhemies on todellakin niin että silloin kun työllisyys paranee niin joilla ei ole työtä tai joilla on työtä se on tilastollinen tosiasia siihen ei kannata kiinnittää sen enempää huomiota mutta jos me haluamme hoitaa julkista taloutta hyvät opposition edustajat niin ainoa vaihtoehto on saada ihmiset töihin nyt olemme ylittäneet työllisyydessä seitsemänkymmenen prosentin

rajan ja ja tavoite on niin kuin monesti on todettu seitsemänkymmentäkaksi edustaja olavi ala nissilä taisi ennakoida että seitsemänkymmentäviisi prosenttia on tavoitteena tähän meidän pitää pyrkiä jos te kuvittelette että julkiset menot voidaan jättää valtion maksettavaksi niin kannattaisi pikkuisen tarkastaa näkökulmaa tällä vaalikaudella on uutta työtä luotu luotu valtavasti ja ennen kaikkea saatu investoinnit liikkeelle mikä on ihan selvä teko seuraavaa vaalikautta varten koska silloinkin te ehkä jos olette hallituspuolueena tarvitsette sitä ette te silloinkaan voi juosta karkuun hyvät kollegat

puhemies kyllä se on niin että propagandan levittämisen kultainen sääntö on että kun toistaa ja toistaa ja toistaa jotain sanomaa niin se rupeaa pikkuhiljaa kuulostamaan totuudelta mutta totuus on itse asiassa että tuloerot eivät ole tosiasiassa kasvaneet viimeksi ne kasvoivat nimenomaan pääministeri lipposen aikaan jolloin tuli isompi tuloerojen kasvu mutta totuus on että tuloerot eivät ole ole kasvaneet eikä näillä hallituksen toimilla mitkä on tehty kasvateta tuloeroja koska meillä on tämä verotus ja oecd maiden kolmanneksi eniten tulonsiirtoja ja verotuksen ansiosta tuloeroja tasaava tekijä ja samoiten eriarvoisuus jota hoidetaan nimenomaan talouspoliittisin keinoin ei ole nähtävissä sitäkään että eriarvoisuus missään merkittävässä määrin kasvaa tämä on tämä on aivan fakta tieto että tuloerojen kasvu on aivan pieni värähdys mitä nyt ensi vuoden budjetti siihen vaikuttaa

nyt menee vähän ministerin kanssa väittelyksi mutta puhutaan sitten tästä finanssiunionin rakenteellisen alijäämän kehityksestä tai sitten vaan julkistalouden alijäämästä suhteessa bkthen ei meidän ikärakenteemme selitä sitä että se heikkenee tästä vuodesta ensi vuoteen tai että kolme vuotta jatkunut myönteinen kehitys kääntyy nimenomaan ensi vuonna oleellisesti heikommaksi kuin vm ennustaa syynä on kiky se on sanottu asiakirjoissa koska kikyyn kikyyn liittyvät nämä verokompensaatiot jotka on ollut pakko antaa ja ihan oikein että on annettu kompensaatioksi siitä että palkansaajilta leikattiin julkisella puolella kolmannes lomarahoista pakotettiin palkansaajat tekemään kolme palkatonta lisätyöpäivää vuodessa ja heidän kontolleen siirrettiin työnantajille kuuluvia sosiaaliturvien maksuja sen kompensaatioksi annetaan näitä suuria verohelpotuksia ja se on se konkreettinen syy joka aiheuttaa julkisyhteisön alijäämän

puheenjohtaja sen sijaan että me kiistelisimme siitä ovatko tuloerot kasvaneet kiinnittää huomiota siihen että meillä on suomessa kasvava joukko ihmisiä jotka ovat köyhyydessä ja perusturva ei riitä heille totta kai jokainen työpaikka mikä tähän maahan syntyy on erittäin tervetullut ja osa ihmisistä voi saada työtä ja sitä kautta nousta köyhyydestä mutta köyhyydessä elää lukuisa joukko vanhuksia

vähennykseen koska he maksavat myös kunnallisveroa mutta eivät tuloveroa mihin nämä veronkevennykset on

herra puhemies oppositiosta voi vaikuttaa perussuomalaiset laativat vastalauseessaan muun muassa maininnan itsemurhien ennaltaehkäisyohjelmasta ja kiitos siitä että otatte sen huomioon ja ja lähdette sitä viemään eteenpäin siihen kohdennetaan resursseja mitä sitten tulee pienituloisiin täältä kuului vasemmalta tai oikealta että on suhteellista ja aina on köyhiä pienetkin leikkaukset kiristävät köyhän ja pienituloisen ihmisen kotitaloutta kotitaloutta kotona on kuitenkin asuttava siihen tähtää meidän vanhuspolitiikka tänä päivänä hoivamenot ovat toisaalta myös suuret ne lisäävät kustannuksia ikäihmisillä ja sitten tulee vielä tämä valinnanvapaus millä tavalla ikäihminen sitten valitsee thl totesi että eläketulovähennyksen kautta verotuksen kiristyminen vaikuttaa kuusikymmentäviisi vuotiaiden ihmisten tilanteeseen erityisesti kiristävästi takuueläkkeen korotus on todella hyvä asia mutta kysyisin teiltä hyvä ministeri milloin on niitten kaikkein

arvoisat edustajat toivon että seuraavissa puheenvuoroissa edustaja siirtyy toimivan mikrofonin ääreen sihteeristö huomauttaa että kaikki puhuttu ei kuulu niistä huonoista mikrofoneista ja todennäköisesti edustaja itse tuntee ja tunnistaa jos ei ääni oikein kuulu ellei niin täältä huomautetaan

puhemies minusta tässä keskustelussa eniten kiusaa se että täällä on olemassa kansanedustajia jotka väittävät vastoin asiantuntijatietoa ja vastoin suomalaisten syvien rivien tuntoa että tuloerot eivät ole kasvussa ajatelkaa että jos juuri tehdyssä

tutkimuksessa kaksi kolmasosaa suomalaisista on huolissaan siitä että tuloerot ovat kasvussa mihin kokemuspintaan he viittaavat mihin kokemuspintaan he viittaavat minä uskon että heitä ei löydy sieltä poliittisesta oikeasta laidasta koska siellä ei olla huolissaan tuloerojen kasvusta ja ei ihme että käynnistettiin tällainen liike joka käynnistettiin vuonna kaksituhattaviisitoista nimittäin jos jotakin aloittaa niin on kestettävä myös sen seuraukset kaksituhattaviisitoista tehtiin sellaiset talouspoliittiset valinnat jotka ovat johtaneet siihen että eriarvoisuus kasvaa tuloerot kasvavat suhteessa siihen mitä on ollut ennen ennen kun taloutta tasapainotettiin tuloerot pienenivät

arvoisa puhemies tuloerot kasvavat mutta aivan äärimmäisen vähän ja tämä on hyvä asia tilastoja kun katsoo vähänkin taaksepäin historiaa niin voi todeta että tällä vuosikymmenellä tuloerot eivät ole juuri kasvaneet ne kasvoivat erityisesti luvun loppupuoliskolla lipposen hallituksen aikoina jolloin ne räjähtivät silloin kun sdp oli vastuussa ne kasvoivat pitää uskoa näitä tilastoja joita täälläkin on tuotettu mutta sen haluan todeta että minusta tämä on kyllä hämmästyttävää silloin kun kiky sopimusta oltiin solmimassa sdpkin tuki sitä nyt kun se on solmittu ja kaikki tutkijat ovat sitä mieltä että tämä on parantanut suomen kilpailukykyä siis alentanut työn kustannuksia niin nyt te sanotte että nämä työntekijöiden leikkaukset lomarahaleikkaukset joita siihen sisältyy olisivat hallituksen vika nyt te liukenettekin sen takaa ja silloin tuitte tätä kiky sopimusta minusta se ei ole oikein rehellistä politiikkaa että ekana tuetaan ja sitten aletaankin syyttää että hallitus teki vaikka tämä oli työmarkkinaosapuolten ratkaisu

on myös puhuttu mahdollisesta jakovarasta ja ja kyllä meidän on myös hallituspuolueiden edustajia täytyy tunnustaa että maassamme se jakovara on sitten kyllä käytettävä näiden pienempituloisten asioiden parantamiseen mutta on myös sanottava että hallituksen toimin talous kasvaa ja työttömyys on parantunut rutkasti ja mikä hienointa niin viisitoista viiva kaksikymmentäviisi vuotiaitten työttömyys on vähentynyt viidellä prosentilla viime vuoteen verrattuna ja samoin sitten on vienti vetänyt on kilpailukykyä ja kaikkea tällaista että kyllä meillä tämä näyttää hyvältä mutta sitten koska ministeri on paikalla tiedetään että kotitaloudet ovat velkaantuneet hurjasti ja samoin sitten että investointeja tehdään teollisuuden puolelta siksi koska reaalikorko on matalalla mutta tiedämme myös että suomi on haavoittuvainen ja jos maailmalla tapahtuu jotain erikoista niin ne tummat pilvet ovat täällä eduskunnankin yllä onko odotettavissa että näin matala reaalikorko jatkuu tästä

puhutaan nyt esimerkiksi takuueläkkeestä niin ensin odotusarvot nostettiin korkealle keskustan ryhmäjohtaja kaikkonen vaati viidenkymmenen euron takuueläkkeen korotusta tuli pannukakku tuli viidentoista euron ja samaan aikaan kun te annatte toisella kädellä te otatte toisella asumisen kulut liikenteen kulut ruoka on kallistunut te olette leikanneet lääkekorvauksia ja indeksileikkaukset olette tehneet ja kaikki muut tähän eli pikkusen suhteellisuudentajua tähän keskusteluun sanon teidän politiikkanne sisällöstä myös sen että te olette kymmenillä miljoonilla sadoilla miljoonilla leikanneet siltä ei ole kukaan säästynyt lapsiperheet eläkeläiset opiskelijat työttömät sairaat ja sitten täällä te annatte murusia takaisin ja ilakoitte niistä isoina voittoina tämä on teidän politiikkanne sisältö

tämän hallituksen politiikalla

arvoisa herra puhemies tässä aikaisemmin joku sosiaalidemokraattien kansanedustaja totesi että heidän vaihtoehtobudjetissaan olisivat numerot vähän eri järjestyksessä kyllä ne varmaan olisivat kun siellä olisi sitra jo kaksi kertaa kaksi kertaa tyhjennetty ja suomen pankki ryöstetty muutamaan otteeseen ne olisivat toisessa järjestyksessä arvoisa puhemies nyt kun käsitellään tätä sipilän hallituksen kolmatta talousarvioesitystä niin tilannehan on on se että suomi on pelastettu suomi on pelastettu siltä tilanteelta johon

miellyttävä tehdä mutta niillä suomi ollaan saatu pelastettua vararikolta imfn ja eu komission holhoukselta johon te olitte juuri näillä vetelillä puheillanne maata viemässä puhemies useita tekoja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen on kuitenkin tehty vaikka on pitänyt leikata omais ja perhehoidon rahoitusta on parannettu opintotukeen tulee huoltajakorotus takuueläkettä on korotettu

vastauspuheenvuoro jos jää aikaa niin ministeri orpon jälkeen vielä kysymys tai kaksi mutta nyt ei vielä siihen enempää arvoisa puhemies kun tässä keskustellaan budjetista ja hallituspuolueiden taholta toistuvasti tässä keskustelussa on noussut esiin se että on ollut pakko leikata sieltä ja täältä ja että oppositiosta olisi esitetty vain näiden leikkausten paikkaamiseen niin totean että vihreät ovat esittäneet yhteensä lähes kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron säästöä tehottomasta päästökauppakompensaatiosta ja teollisuuden energiaveron palautuksista ja yritystukiryhmän pitäisi antaa väliraportti työstään tämän viikon perjantaina miten on arvoisat hallituspuolueiden edustajat oletteko nyt kykeneviä kykeneviä tekemään sellaisia uudistuksia että lopetetaan niitä valtion pussista maksettavia haittatukimuotoja joita maksetaan satojen miljoonien eurojen edestä jotka tukevat ja pitkittävät fossiilitalouden pysymistä mutta jotka valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut kilpailukyvyn kannalta tehottomiksi ja laittamaan nämä sadat miljoonat eurot vaikkapa köyhyyden torjuntaan ja koulutusleikkausten perumiseen ei tämä ole höttöinen vaihtoehto tämä on todellinen vaihtoehto

arvoisa edustaja

niin kokeillaan uudestaan arvoisa puhemies puhuin tässä yritystuista niin että olen sitä mieltä että kannattaa katsoa kunnianhimoisesti mitä siellä voidaan tehdä ja onneksi meillä on nyt yritystukityöryhmä joka sitä katsoo mutta haluan nyt puuttua kyllä vielä tähän eriarvoistumiskeskusteluun jos kaksi kolmasosaa ihmisistä on sitä mieltä että tuloerot ovat kasvussa niin voisiko se osittain johtua siitä että täällä päivästä toiseen hoetaan kuinka näin on kun kuitenkin meidän tilastomme sanovat että tuloerot aivan minimaalisesti ovat värähtäneet

jokaista päätöstä tehdessä tulisi arvioida aina sen työllisyysvaikutukset ja sitä tämä hallitus pyrkii tekemään asiantuntija arvioiden mukaan vaaditaan jopa lähes kahdeksankymmenen prosentin työllisyysaste jotta pystymme pitämään meidän nykyisen mallisista tulonsiirroistamme ja palveluistamme kiinni ja siihen on vielä pitkä matka

kuuntelin tuota keskustan kurvisen

esille että olenko minä nyt eri eri paikassa täällä nimittäin viikonloppuna sitä kurvinen itse vaati että perusturvaan tarvitsisi tehdä nyt kasvuaikoina oikeudenmukaisia parannuksia taisi olla ihan hyvä että että edustaja kaikkonen vain piipahti salissa mutta se oli hyvä että hän piipahti nimittäin se selvensi asioita hän sanoi muun muassa että että sitten seuraavillekin hallituksille jää töitä ja nyt minä näitä viikonlopputiedotteita kirjoitellaan seuraavia hallituksia varten kesällä kaikkonen vaati eläkeläisköyhyyden torjumista tässä budjettikirjassa en niitä toimia näe sen sijaan perjantaina leikkasimme eläkkeitä nyt

tähän maahan varsin vahvaa perusturvajärjestelmää ei saisi puolustaa sitä perusturvajärjestelmää mikä meillä on eikä saisi tehdä siihen panostuksia myöskään silloin kun me hallituksessa olemme ja kyllä keskusta haluaa olla myös kantamassa vastuuta tästä maasta tulevaisuudessakin ilmeisesti demarit eivät sitä halua olla tekemässä edes tulevaisuudessa täällä on puhuttu paljon siitä

myös tulevaisuudesta gini kerroin on heikentynyt nolla pilkku nolla neljä prosenttia tällä hallituskaudella talous kasvaa kolme prosenttia teidän aikananne kun olitte vallassa kuinka paljon talous kasvoi nolla prosenttia se ei kasvanut vaan päinvastoin se heikentyi satatuhatta uutta työtöntä tähän maahan kuinka se auttoi näiden ihmisten eriarvoisuutta minä kysyn teiltä arvoisa oppositio se että me olemme tehneet perusturvaan parannuksia näinkin vaikeassa tilanteessa ei varmastikaan ole huono asia vaan hyvä asia no

aiemmat tuloveron alennukset joita joita tällä hallituskaudella on tehty ovat sitä kasvua osaltaan kiihdyttäneet siitä kuuluu kiitos hallitukselle tämä työllisyysasteen nousu on suomelle elintärkeä ja siltä osin suunta on oikea mutta talouskasvusta huolimatta on todettava että kaikkein köyhimpien kansalaisten tilanne on on erittäin huolestuttava ja vaikka kokoomuksen edustajat eivät näytä sitä

arvoisa puhemies suomea voidaan edelleen pitää pienten tuloerojen maana kiitos vasemmiston ja alkiolaisen keskustan että näin on ja on toivottavasti tulevaisuudessakin nyt on tärkeää verrata edellistä hallitusta jossa vasemmisto oli mukana ja tätä nykyistä hallitusta nordean olli kärkkäisen laskelmat osoittavat että vuonna kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista kaikkein pienituloisimpien ostovoima kasvoi viisi prosenttia ja kaikkein rikkaimpien supistui kaksi viiva kolme prosenttia silloin kun vasemmisto oli hallituksessa valitettavasti kepu oppositiossa nyt kun meillä on enemmän tai vähemmän oikeistohallitus

puhemies täällä eräät mielellään muistuttavat siitä kuinka viime vaalikaudella tuloerot kaventuivat sehän johtui pitkälti siitä että työttömyyden kasvaessa mediaanitulo laski se selittyy pitkälti sillä mutta kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin onnittelen tulevien vaalien jälkeen niitä jotka ovat hallitusta muodostamassa he eivät ole niin surkeassa tilanteessa me olimme smolnassa kaksituhattaviisitoista ei tarvitse hikoilla kuinka hirveitä leikkauksia supistuksia joudutaan tekemään tämä hallitus on saanut draivia käyntiin ja oikealle uralle menoa syntyy työpaikkoja talous vahvistuu tämän hallituksen toimenpiteet ovat alkaneet itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna purra ja meidän suunta tulevaisuuteen näyttää
arvoisa herra puhemies olen täysin samaa mieltä edustaja kulmunin kanssa kansanrintama aikoinaan rakensi hyvinvointivaltion maalaisliitto skdl sdp yhteisellä työllä huolehti siitä että meillä on perusturva tuloerot kapenivat köyhyys väheni väheni tässä maassa tämä keskustelu mitä nyt käydään ponnistaa siitä ihmetyksestä mihin on täällä eduskunnassa keskusta unohtanut nämä juuret joissa yhdessä huolehdittiin köyhimmistä ihmisistä se tulee tulee läpi kyllä niissä tiedotteissa joita viikonloppuisin lähetetään niissä puheissa joita

kiitoksia arvoisa puhemies edustaja arhinmäelle kyllä tällä hallituksen politiikalla suomalaisten kuluttajien luottamuksella vientiteollisuuden viennillä ja suomalaisen yritystoiminnan investoinneilla on pystytty varmistamaan ja lujittamaan niitä alkiolaisia juuria näillä kaikilla on päästy tähän asti mutta tämä ei riitä meidän pitää saada työllisyysastetta edelleen paremmaksi ja se edellyttää sitä että vähintään

jotka tällä hetkellä ovat rakenteellisen työttömyyden kurimuksessa pitää löytyä töitä sen jälkeen on mahdollista nimenomaan niitten tulonsiirtojen varassa olevien ihmisten elämää helpottaa
ja nyt kaksi minuuttia ministeri orpo

arvoisa puhemies kyllä maassa on eriarvoisuutta kyllä maassa on köyhyyttä ja ja vähäosaisuutta suurimmat syyt siellä taustalla ovat pitkään jatkunut vuonna kaksituhattakahdeksan alkanut talouden huono tila korkea työttömyys siitä johtuva syrjäytyminen ja sosiaaliset ongelmat nämä ja niistä on johtunut se että että julkiset kulut ovat kasvaneet paljon kun meidän hyvä sosiaaliturvajärjestelmämme toimii ja auttaa näitä ihmisiä niin meidän julkinen taloutemme on joutunut velkaantumaan ja koska työllisyys on ollut alhaalla verotuloja on kertynyt vähän siksi se työllisyyden parantaminen on kaikki kaikessa siellä keskiössä jotta meillä on varaa huolehtia ihmisistä ja jotta siihen eriarvoistumisen perimmäiseen syyhyn tai yhteen perimmäisistä syistä eli työttömyyteen pystytään puuttumaan ja tämän on oltava hallituksen politiikan keskiössä veropolitiikan osalta on käynyt täysin selväksi että me ajattelemme eri tavalla meidän mielestämme matalampi työn ja yrittämisen verottaminen sekä kohtuullinen progressio johtaa talouskasvuun työllistymiseen verokiilan alenemiseen ja niin edelleen ja se on viisasta politiikkaa te olette eri mieltä se on ehkä ehkä tässä nyt yksi sellainen johtopäätös jos se on väärä tulkinta hyvä niin tapauksessa minä uskon tämän veropolitiikan voimaan kyllä se keskipitkällä aikavälillä heikentää meillä rakenteellista rakenteellista alijäämää senkin olen valmis myöntämään mutta kun minä uskon siihen että sillä että me emme leikanneet palkansaajien ostovoimaa emme millään tulotasoilla kuten kiky sopimuksessa sovittiin on ollut oma merkityksensä sille että meillä on myöskin kotimainen kysyntä ollut korkealla arvoisa puhemies maailmantalouden kasvuun me pääsimme kiinni monta monta vuotta jäljessä nyt meidän tehtävämme kun me olemme päässeet kiinni siihen kasvuun on meidän pitää huolehtia että me olemme siinä kasvussa kiinni jatkossakin pidetään huolta kilpailukyvystä pidetään huolta osaamisesta puretaan normeja

arvoisa herra puhemies

vähemmän kuin vuotta aikaisemmin myös velaksi elämisen loppu on näköpiirissä perusturvaa on parannettava uudistaen sitä samalla kannustavaksi ja yksinkertaiseksi kasvu kuuluu kaikille tätä mieltä olemme keskustan ryhmässä keskusta on pitänyt huolen siitä että tiukasta taloustilanteesta huolimatta peruspalveluista ei ole leikattu ja olemme myös pystyneet tekemään parannuksia perusturvaan tämäkin on tosiasia hyvässä muistissa ovat viime hallituksen jättileikkaukset nimenomaan peruspalveluista noin seitsemän miljardia euroa leikattiin kuntien kuntien peruspalveluista ja se kosketti kyllä hyvin paljon tavallisia ihmisiä eriarvoistumiskehitys on jatkunut pitkään se on selvä ja se on pysäytettävä mutta se on tapahtunut kyllä huomattavan paljon pidemmällä ajalla kuin kahden ja puolen vuoden aikana edellyttää koulutusta parempaa työllisyyttä ja laadukkaita ja ennaltaehkäiseviä palveluita sote ja maakuntauudistus on saatava pikaisesti valmiiksi uudistushan tehdään että jokaisella suomalaisella olisi tasa arvoiset sosiaali ja terveyspalvelut vaikka suomen talouden kuntoon laittaminen on edennyt ei velanotto ole vielä päättynyt talouden kasvua pitää edelleen tukea kaikin tavoin ja varmistaa myönteisen kehityksen jatkuminen tavoitteena on oltava että seuraavalla vaalikaudella vähintään satatuhatta työtä vailla olevaa ihmistä saa uskomme että jokaisen on mahdollista löytää työtä riittävällä koulutuksella ja tuella myös vähemmän koulutetut ja osatyökykyiset on saatava työelämään mukaan hallitus on toteuttanut monia hyviä uudistuksia liikenneuudistuksen ja valtavan määrän turhan byrokratian purkamista uudistuksia pitää tietenkin edelleen jatkaa esimerkiksi riittävä väylärahoitus on turvattava velkaantumisen jatkuminen olisi ehdottomasti tuhon tie ja täysin epäoikeudenmukaista lapsiemme ja lastenlapsiemme kannalta se näyttää olevan kuitenkin esimerkiksi sdpn vaihtoehto ja myös vasemmistoliitto haluaa ottaa lisää velkaa keskustan linja sen sijaan on vahva työllisyys ja talous jotta pystymme huolehtimaan heikompiosaisista ja takaamaan turvallisen arjen tasa arvoiset palvelut ja muut elämän edellytykset kaikkialla suomessa kun sdp ja vihreät olivat hallituksessa talous supistui työttömyys paheni ja uudistukset jäivät tekemättä nyt talous kasvaa työttömyys alenee uudistukset etenevät monilla rintamilla tätä kehitystä on kaikin tavoin voimistettava sdpn ja vihreiden papereista ei valitettavasti tuohon tavoitteeseen eväitä juuri löytynyt olemme tehneet paljon oikeudenmukaisuustekoja solidaarisuusveroa jatkettiin keskustajohtoinen hallitus ei säästä kuntien peruspalveluista kuten sanoin ihmisillä on yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin palveluihin läpi elämän suomen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta takuueläkettä on korotettu tällä vaalikaudella kaksi kertaa omais ja perhehoidon rahoitusta on parannettu opintotukeen tulee huoltajakorotus pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja sairauspäivärahoja korotetaan lapsiperheiden tilannetta helpottavat varhaiskasvatusmaksujen alennukset ensi vuoden alusta lähes seitsemäntuhatta uutta pienituloista lapsiperhettä vapautuu varhaiskasvatusmaksuista noin kuudessakymmenessätuhannessa perheessä on voitu iloita uudesta työpaikasta ja myös ensi vaalikaudelle on asetettava kunnianhimoinen tavoite ja tuo kunnianhimoinen tavoite on vähintään satatuhatta uutta työllistä perheiden arjen palveluita kehitetään ja hyviä käytäntöjä levitetään kunnasta toiseen ja yhä useammat perheet ovat saaneet apua ajoissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten määrät ovat tästäkin johtuen vähentyneet olen todella iloinen sivistys ja tiedejaoston mietinnöstä ja koko valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä siellä pistettiin kovasti lisäpanostuksia perusopetuksen kehittämiseen lisäresursseja osoitetaan muun muassa opettajankoulutuksen kehittämiseen peruskoulun digioppimisen kokeiluihin ja kehittämistyöhön peruskoulun tasa arvon vahvistamiseen ja haasteellisilla alueilla toimivien koulujen avustamiseen tarkoitettua rahoitusta lisätään noin kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla näin käytetään koulutuksellista tasa arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä esi ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja näihin edellä mainittuihin liittyvään opetusryhmäkoon pienentämiseen ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen tähän hyvään kokonaisuuteen kaiken kaikkiaan ensi vuonna yli neljäkymmentä miljoonaa euroa

arvoisa puhemies puhuttaessa talousarviosta puhutaan myös arvoista talousarvioesitys on arvojen ilmentymä hallituksen talousarvioesitystä lukiessa voi tehdä päätelmiä nykyisen hallituksen arvoista jotka tulivat esille myös viime viikolla käydyssä välikysymyskeskustelussa hallitus lisää päätöksillään eriarvoisuutta olen surullinen siitä ylimielisyydestä jota hallitus osoittaa opposition esittämää huolta kohtaan välikysymyksen jälkeen sain viestin kansalaiselta jossa kysyttiin missä kuplassa hallitus elää kun se väittää että koko suomella menee hyvin no joillakin varmasti menee hyvin ja osalla jopa paremmin kuin koskaan kuitenkin meitä on kasvava joukko joilla ei mene hyvin ja meistä hallitus ei tunnu välittävän arvoisa puhemies lapsiin panostaminen on paras tulevaisuusinvestointi minkä voimme tehdä ja siksi lapsiin kohdistuvat säästöt ovat aina huonoja valintoja esimerkiksi varhaiskasvatuksen säästöt tarkoittavat sitä että työttömien lapset saavat vähemmän varhaiskasvatusta kuin muut ja suurissa lapsiryhmissä paljon apua ja tukea tarvitsevat lapset jäävät vaille tarvitsemaansa erityishuomiota nämä säästöt voivat tulla tulevaisuudessa kalliiksi yhteiskunnallekin nuorten ja lasten eriarvoistumista lisäävät myös koulutussäästöt erityisen huolestuttava on

ammatillisen koulutuksen tilanne ihmettelen suuresti miten kuurot korvat hallituksella on ammatillisista oppilaitoksista tuleville viesteille amisbarometrin mukaan opiskelijat kokevat saavansa liian vähän opetusta ylen kyselyn mukaan opettajista vain kaksikymmentäkaksi prosenttia uskoo uudistuksen pystyvän vastaamaan tulevaisuuden ammatillisen osaamisen ja työelämän tarpeisiin ja vajaa kolmetoista prosenttia uskoi reformin voivan ehkäistä syrjäytymistä aiempaa paremmin ja vain viisitoista prosenttia opettajista uskoi että jatkossa oppilaitoksissa pystytään takaamaan tasavertaiset jatko opiskelumahdollisuudet kaikille ammattiin opiskeleville

seuraaville vuosille eivät tule korjaamaan riittävästi tätä tilannetta arvovalinta on myös se että hallituksen päätöksillä eläkeläisköyhyys kasvaa ja syvenee viimeviikkoisen välikysymyksen jälkeen sain myös seuraavanlaisen viestin eläkeläiseltä jossa tämä ihminen pohti näin hallitus ei taida tietää missä köyhyydessä pienituloiset eläkeläiset elävät eikö ne usko että rahat eivät nyt riitä ruokaan ja lääkkeisiin diabeteslääkkeitä minulla ei ole enää varaa ostaa kiitos siitä hallitukselle arvoisa puhemies haluan tuoda kuitenkin tähän keskusteluun myös toisenlaisen ja tulevaisuuteen katsovan näkökulman tulevaisuusvaliokunnassa olemme ottaneet jo pari kertaa kantaa politiikkajohdonmukaisuuteen aiemmin tänä vuonna olemme hyväksyneet agenda toimenpideohjelman hallituskin on toimenpideohjelmassaan korostanut että agenda on otettava huomioon hallituksen kaikissa toimenpiteissä valitettavasti hallituksen

tämä yhteys on kovin löyhä ministeri orpon vakuutteluista huolimatta tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä agenda toimenpideohjelmasta korostettiin hyvinvointitalouden merkitystä se tarkoittaa muun muassa sitä että bruttokansantuotteen lisäksi julkista taloutta tulisi arvioida ja suunnitella myös hyvinvointimittareita hyödyntäen valtiovarainministeriön vastaus valiokunnalle oli ettei bruttokansantuotteen rinnalle tarvita uusia mittareita eikä hyvinvoinnin mittaaminen ole valtiovarainministeriön asia kansantalouden tulot ja menot sekä verot voidaan ministeriön mukaan laskea riittävän tarkasti bruttokansantuotteella kenties tämä rajoittunut näkökulma estää uudistamasta politiikkaa siihen suuntaan että talousarvioon saataisiin eriarvoistamista vähentäviä toimenpiteitä joissa kaikki ministeriöt olisivat mukana kenties tästä asenteesta johtuen päätöksenteossa talous ja hyvinvointi kulkevat omia latujaan kun ne pitäisi saada kulkemaan rinta rinnan aivan kuten agenda toimintaohjelmassakin korostetaan hyvinvointitalouden ja jo olemassa olevien hyvinvointimittareiden käytön avulla voisimme kenties paremmin ennaltaehkäistä tässäkin talousarviossa olevaa ongelmaa hallitus omasta mielestään tekee hyviä yksittäisiä päätöksiä eläkeläisköyhyyden ja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi mutta kokonaisvaikutukset ovat miinusmerkkisiä esitysten yhteisvaikutuksia tai vaihtoehtoiskustannuksia ei ole arvioitu eikä laskettu tähän pitäisi lopultakin saada muutos

arvoisa puhemies pitkin syksyä olemme tyytyväisyydellä saaneet todeta että talouskasvu on noussut edellisvuoden tasosta runsaalla kolmella prosentilla työllisyysaste noussut seitsemäänkymmeneen ja yksi tärkeä mittari on myös viennin kasvu kilpailukyky on parantunut ja hallituksen keskeisenä tavoitteena olleet yksikkötyökustannukset ovat laskeneet tilastojen mukaan jopa ruotsin alapuolelle olemme siis palauttaneet kadoksissa olleen luottamuksen ilmapiirin suomalaisen talouden toimijoihin velkaantumisen taittumiseen kohdistuvat toimenpiteet on nyt tehty neljän miljardin säästöpaketilla ja on todettava etteivät sopeuttamispäätökset ole aina olleet herkkua taloustalkoisiin on osallistunut jokainen kansalainen suurituloisten verotusta on kiristetty laajentamalla solidaarisuusveroa sekä kiristämällä pääomaverotuksen progressiota haluamme korostaa työn linjaa ja siksi työn verotusta on kevennetty miljardilla työllisyyden ja talouskasvun saamiseksi painotettuna pienituloisille palkansaajille ainoastaan palkansaajamaksujen korotus niillä tulotasoilla joilla ei makseta lainkaan ansiotuloveroa kiristää pienituloisten verotusta kun täällä on puhuttu jakovarasta niin on aivan oikein että sitä jakovaraa

maamme köyhiin ja vähäväkiseen ihmisryhmään negatiivinen reaalikorko ja rahoituksen hyvä saatavuus tukevat investointeja mutta mikä on tulevaisuus kehitykset suurella maailmanpoliittisella kartalla tulevat vääjäämättä vaikuttamaan ja toisivat tummia pilviä kotimaiseen talouteen ja ennustettavuuteen meitä koskettavat eskaloituessaan myös usan ja kiinan suhteet pohjois korea afrikan pakolaistulva ja terrorismin kasvanut uhka työllisyys kasvaa hitaasti mutta kiihtyen työttömien työnhakijoiden määrä laskee kaikissa ryhmissä ja alueilla työ ehkäisee syrjäytymistä ja sillä on monitahoiset positiiviset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin yrittäjyyden ja työn tekemisen kannustimien vahventaminen on osoittautunut toimivaksi hallituslinjaksi jota jatketaan samoin työttömien määräaikaishaastattelut työttömyysturvan käyttö yritystoiminnan aloittamiseen sekä lyhytkestoiseen opiskeluun ja korkeakoulutettujen muuntokoulutus pysyväksi tässä muutamia arvoisa puhemies budjetissa panostetaan panostetaan erityisesti turvallisuuteen puolustusvalmiuden parantamiseen lisätään viisikymmentä miljoonaa euroa terrorismin torjuntaan lisätään kaksitoista miljoonaa ja sisäisen turvallisuuden parantamiseen noin kahdeksan miljoonaa euroa kansainväliseen kriisinhallintaan lisätään seitsemän miljoonaa elinkeinoelämälle kohdistetaan erityistukea sillä käynnistetään kahdeksalla miljoonalla eurolla yhdeksäntoista liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävää hanketta vanhojen autojen romutuspalkkio toteutetaan nyt uudemman kerran autokannan uusimisen kannustamiseksi maatilojen kannattavuutta parantavaan neuvontaan panostetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla nyt panostetaan myös neljäsataatuhatta euroa korkotukeen jota käytetään suomalaisten yritysten viennin tukemiseksi kehitysmaiden julkisen sektorin hankkeisiin varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla alennukset kohdistuvat pieni ja keskituloisille suurimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen panostetaan kahdella miljoonalla opintorahaan tulee seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus ja takuueläkkeitä korotetaan viisitoista euroa jo aikaisemman korotuksen lisäksi myös lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee muutaman euron kuukaudessa tämä budjetti ja kaikki tämän hallituksen työ on määrätietoisesti tähdännyt valtion velkaantumisen merkittävään hidastamiseen jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa meillähän on velkaa noin sataseitsemän miljardia euroa joka on lähes kaksikymmentätuhatta euroa per asukas viimeaikainen talouskehitys jatkuessaan mahdollistaisi että velkaantuminen tulevalle vuodelle jäisi jopa alle budjetoidun kolmen miljardin euron arvoisa puhemies ajat siis ovat edelleen haastavia mutta me siniset olemme yhdessä hallituksessa saattaneet rakentaa suomen yhteistä tulevaisuutta ja kantaneet vastuuta jolla suomi onkin saatu uuteen nousuun talouden hukattujen vuosikymmenten jälkeen

arvoisa herra puhemies

rahaliiton ja pankkiunionin kehittämistä asiantuntijat nostivat esille äärettömän vakavia ongelmia usea asiantuntija katsoi että emun ja euron pelastaa vain joko keskitetty yhteisvastuumalli eli liittovaltio tai kaikkien jäsenmaiden erittäin tiukka markkinakuri kolmatta vaihtoehtoa he eivät esittäneet sipilän hallitus torjuu yhteisvastuun ja yhteisen talletussuojan oikein liittovaltio olisi tuhoisa ja kallis malli malli suomelle hallitus ajaa markkinakurimallia tutkijat katsoivat että se ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollinen vaikeassa tilanteessa olevat euromaat eivät kykene tekemään eivätkä edes halua tehdä niin rajuja uudistuksia julkisten menojen leikkauksia ja verojen kiristyksiä että talous korjaantuisi vuosikymmeniin niiden kilpailukyky ja tuottavuus on heikko ja velkavastuu raskas kova talouskuri toisi kansan kaduille synnyttäisi jatkuvia poliittisia kriisejä ja kaataisi hallituksia useat italian pankit ovat pystyssä euroopan keskuspankin valtavien roskalainaostojen ansiosta ja valtion tuella osto ohjelma joka pitää korot epäterveen matalalla on lähiaikoina lopetettava tällöin korot nousevat asteittain terveelle tasolle nyt ne ovat alimmillaan viiteentuhanteen vuoteen tämä ruokkii jatkuvaa velkaantumista ja se tapahtuu suomen ja eräiden muiden maiden veronmaksajien piikkiin kun korkotaso nousee markkinoiden vapaasti määrittelemälle tasolle suomen sadan miljardin euron valtionvelasta koituva korkomeno kasvaa asteittain miljardeilla kuntasektorilla on kaksikymmentä ja kotita louksien velka on lähes kaksinkertaistunut viidessätoista vuodessa ja kasvu jatkuu koron merkittävä nousu on myrkkyä taloudelle ja työllisyydelle ja kotitalouksille

suomen pankin ekpn target kahteen järjestelmään liittyvät saamiset ovat yli kahdeksankymmentä miljardia euroa rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät pitkäaikaiset saamiset euroalueen pankkilaitoksilta ovat yli

velkapapereiden osto ohjelma on kasvanut noin kahteenkymmeneenviiteen miljardiin euroon monikansallisten laitosten velkapaperien osto ohjelma on kasvanut vuodessa noin kolmeen miljardiin euroon ja yrityssektorin yli neljään miljardiin euroon näiden lisäksi suomen valtiolla on kreikan ervvn ja evmn riskejä lähes kahdenkymmenen miljardin euron arvosta suomen riskit ovat siis valtavan suuret ja valitettavasti kasvussa arvoisa puhemies emun perusongelma ovat erilaiset jäsenmaat ja epäsymmetriset syklit jatkuva eriytyminen näkyy maiden velkaantumisessa valtiotieteen tohtori tuomas malinen helsingin yliopistosta sanoi valtiovarainvaliokunnalle seuraavan taantuman iskiessä velkakriisi tulee palaamaan euroalueelle pahempana kuin koskaan ja edelleen suomen tulee tehdä konkreettisia varautumissuunnitelmia nykymuotoisen euroalueen hajoamisen hajoamisen varalta

hän totesi ettei yksikään emun kaltainen valuuttaunioni ole ollut pitkäikäinen ranskan presidentti emmanuel macron ja saksan sosiaalidemokraattien puheenjohtaja ja ehkä tuleva ulkoministeri martin schulz ajavat euroopan liittovaltiota eu komission tavoite on samansuuntainen nämä ymmärtävät että ainoa todellinen vaihtoehto pelastaa emu on keskitetty ja syvään yhteisvastuuseen perustuva liittovaltio tyyppinen malli schulz totesi että ne jäsenmaat jotka eivät tähän suostu automaattisesti katsotaan eronneiksi suomen hallitus ajaa linjaa jolla ei ole tulevaisuutta arvoisa puhemies paavo lipponen ja sauli niinistö tekivät raskaan virheen runnoessaan suomen emuun kaksikymmentä vuotta sitten nyt sipilän hallitus uskoo sinisilmäisesti pankkiunionin korjaavan virheen usko ei riitä tarvitaan toimenpiteitä jätimme valtiovarainvaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen jossa otimme myös tähän vaihtoehtoon kantaa mutta se jäi valitettavasti kuuroille korville

minkä taakseen jättää sen edestään löytää sanotaan

arvoisa herra puhemies yhteisenä tavoitteenamme pitää olla suomi jossa ihmisten on hyvä elää opiskella tehdä työtä ja kasvattaa lapsia ja jossa velkataakkaa sen enempää euroissa sosiaalisilla mittareilla saati ilmastopäästöissä tai luontoarvojen kuluttamisellakaan mitattuna ei jätetä tulevien suomalaisten harteille tätä ajatellen on mahdotonta seistä hallituksen budjettiesityksen kaikkien osioiden takana siksi me vihreät teimme tulevaisuusbudjetin jossa resurssit ohjattaisiin sinne missä niille on eniten tarvetta ottamatta sen enempää velkaa kuin hallitus arvoisa puhemies meidän tehtävämme on toimia vastuullisesti yhteiskunnan ympäristön ja ihmisten edun mukaan tehdä päätöksiä joiden kanssa jokainen voisi kohtuudella elää näin ei hallitus ole kaikilta osin tehnyt hallituksen esitys pakottaa pienituloiset kiistatta kantamaan suuremman taakan talouden säästökuurista kuin korkeapalkkaiset ja suuria pääomatuloja ansaitsevat tosiasia on että vaikka tuloerojen kasvua ei euromäärissä sanoa rajuksi hälyttävää on että hallitus ei näe suunnanmuutosta suunnanmuutosta merkityksellisenä puhuminen pelkästään tuloerojen suuruudesta tai pienuudesta jättää huomiotta varallisuuden epätasaisen jakautumisen sekä terveys ja hyvinvointierot ne ovat liian suuria vaikka suomen talous kohenee ei monien arjessa käännettä parempaan ole näköpiirissä meidän tulee pitää kaikki mukana ja arvostaa näin päätöksillämme sitä työtä jolla suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu tarvitaan päätöksiä joilla parannetaan parannetaan jokaisen huomista ei vain entuudestaan hyvin pärjäävien ja vahvojen yksilöiden elämää arvoisa puhemies hallituksen tekemät koulutusleikkaukset ovat liikaa yhdessä toisistaan irrallisten ilman kokonaissuunnitelmaa ja vaikutusarvioita tehtävien koulutusjärjestelmän uudistusten kanssa ne uhkaavat romuttaa koulutuksen tasa arvoa alueellista saavutettavuutta ja laatua

kaikki nuoremme eivät saa hyviä eväitä pärjäämiseen jos toisen asteen koulutusverkko opetustarjonta ja opetuksen laatu tästä vielä supistuvat kasvua ja kehitystä tukevaan varhaiskasvatukseen puolestaan tulisi kaikkien lasten saada osallistua näin ei hallitus salli tapahtuvan vihreät ovat vaatineet kunnianhimoisia ilmastotoimia ja päästöjen vähentämistä me leikkaisimme mieluummin päästöjä ja saastuttavia yritystukia kuin koulutuksen laatua ja saatavuutta ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaasti nyt mikäli aiomme globaalisti pysäyttää lämpenemisen alle kahteen asteen turvarajaan sillä muutoin näin ei tule tapahtumaan sitä vastaan ei kannata pullikoida hidastelu tai omien lyhyen tähtäimen etujen edelle asettaminen ei tässä käy kun arvotaan mikä maa alkaa liidaamaan ilmastotoimia suomi voisi toimia fossiilisille kielto nopeasti hiilinielut ylös haittatuet pois ja kiertotaloustiekartta nopeasti toimeen ketterälle maalle ei pitäisi olla vaikeaa näin paalutti johtaja mari pantsar sitrasta eilisessä tviitissään vihreät ovat samoilla linjoilla kuin suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitra kysyntää ilmastonmuutoksen torjunnassa riittää tämän soisi näkyvän budjetissa ja tavoitteissa vielä vahvemmin arvoisa puhemies myös kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu tarvitsevat parempaa resursointia kuin hallitus esittää meidän pitää tehdä parempaa tulevaisuutta niin suomelle kuin maailmallekin arvoisa puhemies kannatan edustaja yanarin tekemää vihreiden vastalauseen mukaista epäluottamusehdotusta

arvoisa

heti puheeni alkuun haluan kannattaa edustaja uotilan tekemää

pakko sanoa että finanssipolitiikka tässä hallituksen tekemässä esityksessä ei tähän hetkeen juuri kuuluisi hallitus pyrkii kuvaamaan valtionvelan leikkaamista aivan kuin se olisi kotitalouksien velkaa on ymmärrettävä että puhuessamme kotitalouksien velasta ja siitä mitä jätämme lapsille velaksi unohdamme sen tosiasian

yksinkertaisiin asioihin kuin se mitä meidän viemärimme ja vesihuoltomme velka on me olemme jättämässä nyt tämän hallituksen toimesta juuri niitä infraan ja muihin liittyviä velkoja lapsillemme emme halua tunnustaa sitä tosiasiaa että vain valtionvelalla ja velanottokyvyttömyydellä voisimme jättää lapsillemme huonon perinnön pitäisi olla rohkeutta nähdä mikä on lastemme todellinen velkataakka jos perusrakenteitten annetaan romuttua ketkä niistä vastaavat meidän lapsemme yksityiskohtana olisin toivonut että hallitus olisi vielä ponnekkaammin pitänyt opetuksesta kiinni tämä opetuksen romuttaminen minkä tämä hallitus on omalla jotenkin käsittämätöntä suomi voi menestyä vain korkealla osaamisella mutta vieläkin enemmän olisimme tarvinneet syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä tähän esitykseen me tarvitsemme kaikki suomalaiset rakentamaan hyvinvointia suomeen ja silloin se tarkoittaa myös niitä ihmisiä jotka ovat syrjäytymässä me tarvitsemme enemmän panoksia oppisopimustoiminnan uudelleenkehittämiseen me tarvitsemme välineitä ja rahoitusta siihen että luodaan polkuja ihmisille jotka eivät tule koskaan korkeakoulutuksen piiriin me tarvitsemme välineitä sillä me voisimme jopa pienentää etsivän nuorisotoiminnan tukea jos me olisimme nuorissa jo aiemmin kiinni varhaiskasvatukseen me tarvitsemme vieläkin enemmän panoksia jotta jokainen pieni lapsi voi olla mukana oppimassa uutta ja saada perusedellytyksiä opetuksen omaksumiseen me jotka olemme oppimisvaikeuksissa lukihäiriöiset ihmiset tarvitsemme tukea jo siellä lapsuuden ensimmäisissä vaiheissa me tarvitsemme

niitä palveluita joilla mahdollistetaan se kaikki ja jotta me emme syrjäydy syrjäytymisen ehkäiseminen tarkoittaa voimavarojen ensisijaista tukemista ja me tarvitsemme siihen rahaa ja edelleen rahaa voimavaroja niille ihmisille jotka voivat edesauttaa meidän

asemassa puhumassa meidän puolestamme meille pitää oikeasti luoda polkuja että olemme mukana yhteiskunnassa emmekä syrjäydy arvoisa puhemies vähän avaruutta olisin myös toivonut on hyvä että luotiin hallituksen toimesta kasvurahasto iii mutta se on rahastojen rahasto uutta avarakatseisuutta me tarvitsemme valtion vastuut ovat kasvaneet edelleen se on toki tarkoittanut sitä että meidän vientiteollisuutemme mahdollisuudet varsinkin telakkateollisuudessa ovat kasvaneet ja siitä pitää antaa kiitos valtion pitää ottaa riski silloin kun on riskinoton paikka siitä hallitusta se on jatkanut edellisten hallitusten linjaa ja se on ainoa oikea linja yhteiskunnan pitää olla tukemassa teollisuuden ja työllisyyden mahdollista kasvua

arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan todeta että hallituksen nuiva suhtautuminen tulliin onneksi sai eduskunnassa oman osansa niin että me voimme mahdollistaa tullin toiminnan tarkastusvaliokunnan lausuntoa ja sitä mietintöä kun katsoo voi todeta että harmaata taloutta voidaan parhaiten torjua niin että myös tullilla ja

työviranomaisilla on riittävät resurssit

puhemies on pakko ihan lyhyesti puuttua tähän edustaja myllykosken väitteeseen siitä että tämä hallitus olisi jotenkin onnistunut romuttamaan koulutuksen tasa arvon näinhän ei missään nimessä voi olla ensinnäkin tällä hetkellä peruskouluista ei leikata lainkaan opetussuunnitelman muutokset ovat vasta astumassa voimaan ja vasta sen jälkeen kun muutokset ovat täysimääräisesti voimassa pystytään sanomaan millä tavalla ne vaikuttavat tämä hallitus sen sijaan panostaa varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen jonka avulla saadaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin todennäköisesti juuri niitä lapsia jotka siitä hyötyisivät eniten sen lisäksi tässä seuraavan vuoden talousarviossa panostetaan erityisesti koulutuksen tasa arvoon lisäämällä tasa arvorahaa ja sen lisäksi vielä valtiovarainvaliokunta omassa käsittelyssään on entisestään lisännyt tasa arvorahoja pohjaan verrattuna vielä

arvoisa puheenjohtaja on hienoa että hallitus pieniä lisäpanoksia koulutukseen mutta totuuden nimessä on sanottava että tämän hallituskauden aikana on leikattu todella rajusti puolen miljardin verran se että nyt laitetaan sinne jokunen kymmenen miljoonaa on sinänsä hieno asia mutta valitettavasti se ei kyllä

on tehty sen takiahan tämän tämän vaalikauden alussa kaikki puolueet lupasivat että koulutukseen ei enää kosketa koska tajuttiin ne virheet mitä tehtiin viime kaudella mutta siitä huolimatta tämä hallitus on todellakin puolen miljardin verran leikannut koulutuksesta olen iloinen tästä varhaiskasvatusmaksujen

että subjektiivinen päivähoitomahdollisuus on totta on toki ennenaikaista arvioida sitä mitenkä toisen koulutusasteen reformi on toteutumassa mutta kaikki ennusmerkit ja asiantuntijoiden mielipiteet että jos emme pysty antamaan tukea ja todellista opetusta ja mahdollistamaan ihmisten työelämään siirtymistä myös sillä puolella niin että siinä lähiopetuksessa on riittävästi resursseja niin sitä ei kyllä pystytä koulutussopimuksella

arvoisa puhemies aivan aluksi haluan kannattaa edustaja östmanin tekemää

kristillisdemokraatit ovat nähneet omassa budjettivaihtoehdossaan tärkeäksi panostukset työllisyyteen yrittäjyyden tukemiseen lapsiperheiden ja eläkeläisten tilanteen helpottamiseen sekä sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen hallituksen budjetti toki monessa kohtaa panostaa myöskin näihin näihin politiikkasektoreihin mutta aiempien suurien leikkausten takia täytyy puhua lähinnä paikkauksista muun muassa koulutuspolitiikan kohdalla sen lisäksi on mahdollista että huonolla politiikalla alkava talouskasvu ja sen hedelmät on hyvin nopeasti syöty juuri äskettäin sosiaali ja terveysvaliokunta on ollut koolla alkoholilain uudistusta pohtimassa ja jos me teemme huonon alkoholilain niin silloin se johtaa päihdehaittojen ja kulujen hurjaan kasvuun ja tietenkin pahinta kaikista inhimillisiin tragedioihin tällä tavalla olemme kyllä sitten tuhlanneet sen mitä liikkumavaraa talouskasvu sinne budjettiin kenties olisi tuomassa myöskin kehnosti toteutettu sote uudistus voi johtaa säästöuran sijaan aivan arvaamattomiin lisäkuluihin tällä hetkellähän kuntakentällä ulkoistetaan paniikissa sosiaali ja terveyspalveluita koska yritetään varmistaa se että ne säilyisivät omassa kotikunnassa ja samalla sitten myydään niitä sote kiinteistöjä joiden pelätään jäävän käsiin jos niitä ei maakunta kenties tarvitsekaan

investointiuudistukset ovat jäissä koska maan hallitus on määrännyt investointikiellon kun tätä ruljanssia katsoo ulkopuolelta niin voi vain todeta että voi kuntapäättäjiä tässä hallituksen ruletissa on menossa todella raju terveys ja sosiaalipalvelujen markkinauusjako jonka lopullisia kustannuksia veronmaksajille ei pystytä sen takia esimerkiksi tässä kristillisdemokraattien epäluottamusponnessa on mukana tämä sote uudistus koska katsomme että se on niin keskeinen osa jos sen sössimme niin emme kyllä pysty saamaan kansalaisilta kansalaisilta minkäänlaista minkäänlaista luottamusta kukaan meistä tässä talossa jotka olemme tällä kaudella asioita hoitamassa koska se on asia mikä ennen vaaleja oli kansakunnan yhteinen tahto että meidän tulee saada hyvä ja toimiva sote uudistus myöskin jos työllisyyspolitiikkaa hoidetaan pelkästään markkinaehtoisesti niin sitten moni pitkäaikaistyötön mielenterveyskuntoutuja tai osatyökykyinen ei pääse näistä talouskasvun hedelmistä edes haukkaamaan kristillisdemokraatit ovatkin kohdentaneet omassa hyvin merkittäviä määrärahoja siihen että nämä indeksileikkaukset ja indeksijäädytykset perusetuuksien kohdalla purettaisiin koska ne ovat tällä hetkellä se suurin tekijä minkä tähden meillä osa kansalaisista ei pääse tästä talouskasvusta nauttimaan vaan päinvastoin jää suhteellisesti vielä enemmän jälkeen kun talous kasvaa arvoisa puhemies takuueläkkeen korottaminen on hyvä asia kristillisdemokraattien vaihtoehdossa olisimme siihen panostamassa jopa vielä enemmän koska niin moni ikäihminen on tiukoilla toimeentulonsa kanssa

lisämäärärahat työttömyyden hoitoon erityisesti palkkatukia ja aloittaville yrittäjille myönnettäviä starttirahoja lisäämällä ovat toimenpiteitä jotka tulevat verotuloina takaisin kristillisdemokraatit ovat ihmetelleet sipilän hallituksen perhepoliittista linjaa koska hallituksessahan istuu perheministeri mutta tuntuu että perheitten tilanne on kyllä jäänyt aika lailla lapsipuolen asemaan päivähoitoon iltapäivätoimintaan ja koulutukseen tehdyt leikkaukset ovat niitä jotka kirpaisevat mutta ennen kaikkea ne luovat sellaista ilmapiiriä joka on kaikkea muuta kuin lapsiystävällinen tässä itsenäisyyspäivän ympärillä on ihmetelty sitä kuinka meillä edelleenkin syntyvyys on laskussa ja olemme tosiaankin niissä nälkävuosien lukemissa tuolloin suomen väkiluku oli alle kaksi miljoonaa ja nyt olemme alittamassa tuon viidenkymmenentuhannen syntyvän lapsen määrän lapsiystävällinen yhteiskunta on paras lääke syntyvyyden lisäämiseen ja kristillisdemokraateilla on pitkään ollut esillä oma taaperobonusmalli jota me haluaisimme perhevapaamalliksi olla tarjoamassa olemme myöskin hallitusta patistaneet että tulisi myöskin hallituksen jatkaa

arvoisa puhemies käymme talousarvion palautekeskustelua ristiriitaisten signaalien keskellä positiivista on että talous kasvaa ja työllisyys kohenee vihdoinkin vientimarkkinat kasvavat yritykset saavat entistä enemmän uusia tilauksia ja vienti vetää sekä yritysten että kotitalouksien usko tulevaisuuteen on jouluun valmistautuvat kotitaloudet uskaltavat nyt kuluttaa pohjaa nousulle ovat luoneet monet yrittäjät tekijät myös nykyisen ja edellisen hallituksen päätökset yhteisöveron alentaminen kilpailukykysopimus tai norminpurku kuten vaikkapa kauppojen aukioloajan vapauttaminen tuottavat nyt hyvinvointia koko suomelle toisaalta arvoisa puhemies suomen talouden isot haasteet säilyvät kolmen prosentin talouskasvusta huolimatta valtiontalouden alijäämä on edelleen useita miljardeja toiseksi reippaasta talouskasvusta huolimatta työllisyysasteen kohentuminen on ollut tuskallisen hidasta syyt tähän ovat ennen kaikkea rakenteelliset nykyiset jäykät rakenteet niin työmarkkinoilla kuin sosiaaliturvassakin ylläpitävät korkeaa työttömyyttä ja suomen talouden kasvua kallista maksua tästä maksavat erityisesti työmarkkinoilta syrjäytetyt suomalaiset puhemies hallituksen kevään kehysriihessä sopima talouspolitiikan linja ja siihen perustuva ensi vuoden budjetti perustuvat tämän taloustilanteen ristiriitaisuuden tunnustamiseen siihen sisältyy elementtejä kuten vaikkapa palkansaajien verotuksen alentaminen joilla tuetaan nykyistä kasvua silti pääpaino talouspolitiikassa on pidemmän ajan talouskasvun edellytysten parantamisessa siihen kuuluu kaksi olennaista elementtiä johdonmukaisen talouskurin jatkaminen sekä rohkea uudistuspolitiikka toisin sanoen hallitusohjelmassa sovituista julkisen talouden virityksistä ja neljän miljardin euron säästöistä pidetään kiinni samaan aikaan kun muun muassa lapsiperheiden mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe elämä parannetaan mittavalla varhaiskasvatusmaksujen alentamisella

työttömien työllistymisen edellytyksiä parannetaan mahdollistamalla yrittäjäksi ryhtyminen ja lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla lisäksi hallituksen suunnitelmiin kuuluu laajalti yhteiskunnassa kannatettu perhevapaiden uudistaminen erityisesti naisten työmarkkina aseman parantamiseksi kaikki nämä ovat pieniä askeleita siihen suuntaan jolla työllisyyttä ja siten myös kansantalouden kapasiteettia parannetaan silti arvoisa puhemies enemmänkin olisi tehtävissä työllistämisen esteitä voitaisiin edelleen purkaa muun muassa paikallista sopimista lisäämällä myös yrittäjyyden edellytysten ja työllistymistä estävien normien purkamisessa riittäisi työsarkaa niihin myös toivon hallituksen loppukaudellaan arvoisa puhemies puheen loppuun vielä kaksi erityistä kehua niistä ensimmäinen menee hallitukselle ensi vuoden täydentävässä talousarviossa myönnetystä rahasta kirri tikkakoski moottoritiehankkeen käynnistämiseksi päätös luo työtä ja toimeentuloa keski suomessa tulevina vuosina toinen kiitos kuuluu valtiovarainvaliokunnalle urheilulle myönnetyistä lisäresursseista vaikka summa on kohtuullisen pieni vain yhdeksänsataakuusikymmentäviisituhatta euroa helpotetaan sillä monen ammatikseen urheilevan asemaa tässä maassa

arvoisa puhemies hallitus on kautensa aikana sopeuttanut taloutta leikkaamalla kaikista pienituloisimmilta kelan maksamia etuuksia kuten peruspäiväraha takuueläke ja vammaisetuudet on jäädytetty niin että ne eivät nouse kustannusten noustessa viime vuonna etuuksiin tehtiin leikkauksia samoin on tehty opintotuen kohdalla opiskelijat ovatkin tämän hallituskauden suurimpia häviäjiä ensi vuonna leikataan myös asumisen tuista on hienoa että työpaikat ovat lisääntyneet työtä tarvitaan se on kestävä tie pois köyhyydestä mutta meillä on paljon ihmisiä joille työ ei ole vaihtoehto moni eläkeläinen vammainen työkyvytön ja sairas on tippunut köyhyyteen hallituksen leikatessa perusturvasta lääke ja sairauskorvauksista ja nyt vielä asumistuesta osan köyhyys on niin syvää että perusturvalla ei enää tule toimeen siksi toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien määrä kasvaa köyhimmiltä leikkaaminen on arvovalinta vihreiden mielestä hallituksen ensi vuodelle tekemät veronkevennykset olisi pitänyt kohdistaa toisin kaikkein köyhimmille perumalla indeksijäädytykset ja niistä aiemmin tehdyt leikkaukset arvoisa puhemies yhteiskunnan eriarvoistuminen on aikamme suurimpia haasteita tutkimuksista tiedetään että matalalla koulutus ja palkkatasolla on yhteys heikompaan terveyteen ja hyvinvointiin huono osaisuus on myös monin tavoin periytyvää vähävaraisten lapsista tulee todennäköisemmin vähävaraisia ja matalammin koulutettujen lapsista todennäköisemmin matalammin koulutettuja työttömien vanhempien lapsilla on suurempi todennäköisyys päätyä työttömiksi näitä eroja voidaan tasata panostamalla koulutukseen mutta sipilän hallitus on tehnyt suuret leikkaukset koulutukseen kaikilta tasoilta varhaiskasvatuksesta peruskoulusta amiksista ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta suomalaisen koulutuksen perustaa on rapautettu vakavasti eivätkä hallituksen nyt esittämät sinänsä tervetulleet täsmäpanostukset riitä sitä korjaamaan ne eivät paikkaa mittavia leikkauksia jotka ovat edelleen voimassa laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat tehokkain keino vähentää nuorten syrjäytymistä tarvitsemme kouluihin riittävästi aikuisia ja tukea jokaiselle lapselle ja nuorelle vihreät kiittää hallitusta varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta kuitenkin samanaikaisesti hallitus on rajannut päivähoito oikeutta ja kasvattanut ryhmäkokoja fiksut kunnat joiden talous on riittävän hyvä ovat peruneet hallituksen leikkauksia se on hyvä mutta lisää koulutuksen alueellista eriarvoisuutta lasten tulevaisuuden eväät riippuvat siitä missä kunnassa asuu opinpolku jokaiselle lapselle suomessa subjektiivinen oikeus päivähoitoon tulee palauttaa ja ryhmäkokoja pienentää valtakunnallisesti monen nuoren kohdalla siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on riskikohta tähän kohtaan tulee olla tarjolla yksilöllistä tukea jotta siirtymä menee sujuvasti aloituspaikka toisen asteen opintoihin ei riitä sillä moni tukea vaille jäänyt nuori tippuu opinnoista matkan varrella toisella asteella joka kolmannen opintonsa keskeyttäneen taustalla on taloudellisia syitä pelkällä peruskoululla ei pärjää nykyisillä työmarkkinoilla ja kouluttamattomuus kasvattaa syrjäytymisriskiä seuraavaksi tavoitteeksi onkin otettava aidosti maksuton toinen aste ja ensimmäiset askeleet siihen tarvitaan välittömästi arvoisa puhemies ilmastonmuutos etenee rajummin kuin uskoimme ilmastokriisiin vastaaminen edellyttää nopeampia ja laajempia toimia kuin mihin hallitus on pystynyt hallitus uhkaa biotaloushuumassa pienentää metsien hiilinielua hakkuumääriä voidaan kestävästi hivenen lisätä nykyisestä mutta puu tulisi käyttää ennen kaikkea pitkäkestoisiin tuotteisiin jolloin hiilivarastot säilyvät samanaikaisesti on huolehdittava metsäluonnon monimuotoisuudesta tarvitsemme merkittäviä panostuksia luonnonsuojeluun jotka hallituksen esityksestä puuttuvat hallituksen esittämät rajut hakkuulisäykset bioenergiaksi tekevät tyhjäksi kaikilla muilla sektoreilla tehtävät päästövähennykset tällä menolla suomi ei vähennä päästöjä lainkaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä energiassa olisikin panostettava enemmän aurinkoon tuuleen älykkääseen sähköverkkoon ja energiatehokkuuteen ensi vuoden budjetin kannalta tärkeimmät toimet ovat energian pientuotannon vauhdittaminen uusiutuvan energian kannustinjärjestelmän luominen tarjouskilpailutusmallilla ja fossiilisten polttoaineiden tukien alasajon käynnistäminen kaikki nämä keinot tukevat elinkeinojen uudistamista ja kestävää talouskehitystä joka parantaa mahdollisuuksiamme mutta kaikki nämä pitäisi tehdä nyt esitettyä kunnianhimoisemmin

arvoisa puhemies

ja työttömien määrä on saatu vihdoin laskemaan työllisyys on kasvanut lähelle seitsemääkymmentä prosenttia ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt kohti laskua kuitenkin meillä on vielä matkaa sille tasolle jolla saisimme varmistettua yhteiskuntamme palveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen ennen kuin meillä on selkeä polku työllisyyden nostamiseen lähelle kahdeksaakymmentä prosenttia meidän tulee kiinnittää huomiota jokaisen päätöksen yhteydessä sen työllisyysvaikutuksiin arvoisa puhemies valtion talousarvioesityksessä on tehty monia erittäin tärkeitä panostuksia koulutuksen tasa arvon edistämiseen varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla alennukset kohdistuvat pieni ja toisen lapsen sisarusalennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee jopa kuusituhattaseitsemänsataa perhettä lisää lisäksi yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään ja sinne kohdennetaan viisi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista

peruskoulun tasa arvorahoitukseen lisätään kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja täten yhteensä neljäkymmentä pilkku kaksi miljoonaa euroa käytetään tähän tarkoitukseen valtiovarainvaliokunta on sivistysvaliokunnan lausunnon jälkeen lisännyt tähän tarkoitukseen vielä kaksi miljoonaa euroa tällä rahalla pyritään puuttumaan juuri niihin alueisiin ja niihin kouluihin ja auttamaan niitä jotka ovat vaikeammassa asemassa myös koulujen kerhotoiminnan määrärahoja nostettiin valtiovarainvaliokunnassa kolmella miljoonalla mikä on erittäin tärkeää koulujen aamu ja iltapäivätoiminnan toteutumiseksi opetusministeriön hallinnonalalta haluan erikseen nostaa esiin vielä sivistysvaliokunnan ehdottaman ja valtiovarainvaliokunnan toteuttaman lisäyksen urheilijoiden toimeentuloon urheilija apurahojen määrärahaa nostettiin viidelläsadallatuhannella mikä mahdollistaa paitsi pienimmän nuorille tarkoitetun apurahan nostamisen kuuteentuhanteen euroon myös useamman urheilijan pääsyn apurahojen piiriin tämä raha on monelle urheilijalle ainoa perustoimeentuloon käytettävissä oleva tulo lisäksi lisäyksenä tuli kolmesataatuhatta euroa urheiluakatemioiden tukipalveluihin ja satakuusikymmentäviisituhatta euroa urheilijoiden ammattienedistämissäätiölle ne ovat pieni mutta vaikuttava lisä urheilijoiden kaksoisuran eli opiskelun ja urheilun yhdistämisen

niitä tavoitteita joilla päästöjä pyritään vähentämään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä sähköautojen hankintaa tuetaan ja polttomoottoriautojen muuntamista kaasu ja etanolikäyttöisiksi tuetaan

luonnonsuojelua edistetään panostamalla lisärahaa metso ohjelman toimeenpanoon lisäksi ympäristöministeriön hallinnonalalla panostetaan luontomatkailuun ja muun muassa kansallispuistojen reitistöjen kuntoon laittamiseen arvoisa puhemies nykyhallituksella on rohkeutta uudistuksiin kaikki tässä salissa huolen siitä että nykyinen sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmä asettaa ihmisiä epätasa arvoiseen asemaan nykyhallitus onkin ottanut härkää sarvista ja sote uudistus tullaan viemään maaliin tämän kauden aikana ja tämän uudistuksen keskiössä on potilas toivon että meillä olisi vielä enemmän rohkeutta toteuttaa kunnianhimoisempia uudistuksia erityisesti kiinnittäisin huomiota perhevapaauudistukseen joka onkin tällä hetkellä valmisteilla arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kun perussuomalainen eduskuntaryhmä hajosi ja syntyi sininen tulevaisuus moni on miettinyt mikä muuttui tänään voin kertoa mikä muuttui ainakin muutaman

kahden edellisen talousarvion yhteydessä talousarvioon lisättiin kaksi hyvin ensimmäinen oli miljoonan euron määräraha yhdistyksille jotka auttavat leipäjonossa olevia ihmisiä tämä toiminta saatiin sosiaali ja terveysministeriön kautta toimimaan sellaisella tavalla että tänä vuonna jo yli kahdeksankymmentä yhdistystä sai tukea tältä erityismomentilta ja pystyy hoitamaan tätä työtään ja parantamaan sitä hankittiin muun muassa kylmäkalustoa jotta pystyttiin erilaisia säilykkeitä hävikkituotteita saamaan jaettavaksi niin että kylmäketju ei katkea nyt tämä momentti on kokonaan poistettu täältä koska sininen tulevaisuus ei pitänyt sitä tärkeänä

jep täältä se löytyy toinen tosi iso asia on päihdekuntoutukseen ja päihteisiin liittyvä miljoonan euron raha se on myös poistettu täältä nämä asiat ovat nyt ja nämä rahat sitten kylmän viileästi siirrettiin tuonne tutkimuksen puolelle alkuviikosta hyväksyimme lain jossa pitkäaikaistyöttömiä ja niitä jotka ahkerasti hakevat työtä rangaistiin erityisellä tuen menettämisellä tämä on pienituloiselle aika rankka viikko tämä on ollut niille hädässä oleville ihmisille aika rankka viikko yritin puhua tästä asiasta valtiovarainvaliokunnan jäsenille niin sanotusti tein sisäistä kansanedustajan lobbaustyötä jossa edustaja edustajalta kävin kertomassa että pitäkää nyt huoli että tämä leipäjakeluun tarkoitettu vähävaraisten leipäjonoihin tarkoitettu raha säilyisi täällä koska se on juuri saatu organisoitua sillä tavalla että sen tehot alkavat näkyä ja nyt ne on poistettu täältä valtava määrä työtä on myös mennyt hukkaan hävikin jakoa tehostetaan ja kaikki olemme huolissamme

elämäntilanne on sellainen etteivät he enää selviä eivät yhteiskunnan tukitoimillakaan tai sitten ovat jo tippuneet niiden ulkopuolelle tällä hetkellä leipäjonoissa suurin kasvava ryhmä on yksinhuoltajaperheet suomemme tänä päivänä arvoisa puhemies tämän tulisi olla koko eduskunnan huoli ei ei vain niin että se kuka milloinkin sattuu olemaan hallituksessa ei pidä näistä huolta näistä asioista pitäisi pitää aina huoli ja pitkällä tähtäyksellä pitäisi tehdä sellaista sosiaalipolitiikkaa että leipäjonoja ei suomessa tarvittaisi se on tietenkin se tavoite mutta niin kauan kuin leipäjonoja on ei sellaisesta akateemisesta tutkimuksesta sammuuko jääkaapin valo vai ei ole hirveästi hyötyä tarvitaan aitoja toimia joilla voidaan turvata se leipä siellä jääkaapissa

kaikkien näiden muiden toimien ja momenttien kohdalta käytän sitten erikseen puheenvuoron yleisellä tasolla kun kerran olen sosiaalineuvos kannan suurta huolta siitä että tämän eriarvoisuuskeskustelunkaan jälkeen joka täällä käytiin ja käytiin aika kuumatunteisesti ei näytä siltä että asiat muuttuisivat kansa on aika kyllästynyt siihen että että me täällä pallottelemme näitä tarpeita pöydältä toiselle ja puolelta toiselle sen sijaan että me kohtaisimme ne näkisimme sen kokonaisuuden ja ja tarttuisimme niihin lopulta kun nämä asiat laitettaisiin ihan jonoon paperille ne eivät ole niin ylitsepääsemättömiä aikani loppui valitettavasti kiitoksia

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

toimintansa eri puolilla suomea perusopetuksen maksuttomuus ja peruskoulu eivät kuitenkaan olleet itsestäänselvyyksiä vielä kuusikymmentä luvun alussa käytiin keskustelua siitä oliko järkevää korvata rinnakkainen oppikoulu ja kansakoulujärjestelmä oppilasvalintoineen lukukausimaksuineen ja vapaaoppilaspaikkoineen peruskoululla

varhaiskasvatuksella on vaikutus ihmisen koko elämänkaareen varhaiskasvatuksen tärkeyden ymmärtämisessä on kuljettu pitkä matka vuonna seitsemänkymmentäkolme säädetty laki lasten päivähoidosta lähti siitä että vanhemmilla oli oikeus saada lapsensa päivähoitoon työpäivän ajaksi vuonna kaksituhattaviisitoista päivähoitolain korvanneessa varhaiskasvatuslaissa lähtökohdaksi nostettiin lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kyse on paitsi perheiden yhdenvertaisesta kohtelusta ennen kaikkea jokaisen lapsen oikeudesta sellaiseen varhaiseen kasvatukseen joka antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet koulupolulle ja myöhemmässä elämässä pärjäämiseen

ovat paras keino tavoittaa kaikki lapset ne edistävät tasa arvoa ja suomen rakentumista lapsi ja perheystävälliseksi maaksi juuri nyt kun talouskin kasvaa on oikea aika ryhtyä tekemään hyviä päätöksiä lasten näkökulmasta kasvu kuuluu myös lapsille heillä varsinkaan ei ole vuosia hukattavanaan odottaa päätöksiä lasten elämä on tässä ja nyt hallituksen tulee antaa hyvinvointiloikka suomelle ja siirtää suomi kokoaikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen se lisäisi lasten osallistumista varhaiskasvatukseen parantaisi lapsiperheiden ostovoimaa ja vähentäisi köyhyyttä sekä pienentäisi työttömyyttä ja näin lisäisi verotuloja se on myös kustannustehokas keino parantaa työn tekemisen kannusteita koska on että maksut ovat negatiivinen kannustin työn vastaanottamiselle maksut ovat lasten vanhemmille olennainen osa perheen taloutta ja monilapsisissa perheissä ne ovat useita satoja euroja kuukaudessa kokoaikainen maksuton varhaiskasvatus voidaan toteuttaa esimerkiksi niin että nollamaksuluokan tulorajoja korotetaan seuraavan kolmen vuoden aikana niin että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi kaikki perheet ovat nollamaksuluokassa eivätkä maksa päivähoitomaksuja ja ensimmäinen vaihe tätä maksuttomuutta kohti löytyy sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetista jatkan vielä puhetta myöhemmin

arvoisa puhemies edustaja laukkanen puhui hetki sitten puheenvuorossaan osuvasti sanoi tämä on kova viikko pienituloisille päätösten suhteen se pitää paikkaansa mutta nyt tähän omaan puheeseeni arvoisa puhemies positiivinen talouskehitys on suomelle erityisen makea uutinen heikomman ajanjakson jälkeen parantuneet kasvuennusteet tuovat valtiolle hieman lisää taloudellista liikkumavaraa mutta kokonaistilanne on kuitenkin se ettei valtion kirstu ole tällä hetkellä tarpeeksi raskas velkataakka on yhä varsin kova eikä suomella ole toivotulla tavalla resursseja rakentaa yhteiskuntaa ja lisätä hyvinvointia julkisten palvelujen kehittäminen on hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi hallitus keskittyykin valtionvelan hillitsemiseen kestävyysvajeen pienentämiseen sekä työllisyystilanteen parantamiseen esimerkiksi työllisyysluvut ovat tällä hetkellä miellyttävämpää luettavaa kuin muutama vuosi sitten se kuinka paljon hallituksen toimet ovat tähän vaikuttaneet on kysymysmerkki harva valtio onnistuu noususuhdanteessa saamaan työllisyyden ja ja talouden mittareita pakkasen puolelle kokoomusvetoinen hallituksen politiikka suosii enemmän hyvin toimeentulevia kansalaisia mutta heikommassa asemassa oleville hallituspolitiikka tarkoittaa heikennyksiä arjen palveluihin kun hallitus leikkaa julkisista palveluista kärsijöinä ovat aivan jotkut muut kuin hienossa omakotitalossa asuva espoolaisperhe vain mehiläisessä terveyden reistaillessa kun kääntää katseen kasvavien kaupunkien ulkopuolelle todellisuus on toinen ei ole rahaa eikä mehiläisiä muualla kuin niityillä erityisesti pienemmiltä paikkakunnilta palvelut pakenevat säästöjen seurauksena ja ihmiset ovat siellä hätää kärsimässä heidän on vaikea ymmärtää hallituksen säästötalkoita myös sote uudistus ja sen vähemmän mallikas eteneminen aiheuttaa ihmisissä huolta itse olen huolissani ihmisten lisäksi julkisen terveydenhuollon kokonaisuuden romuttamisesta ja suurten yksityisten terveysalan toimijoiden vallan lisäämisestä julkisen terveydenhuollon markkinoilla niitä kiinnostaa raha kansanterveyttä enemmän näin ajattelen hallitus on budjetin laatimisen yhteydessä aina arvovalintojen edessä esimerkiksi halutaanko käyttää rahaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen tai vanhusten aseman parantamiseen vai käytetäänkö satoja miljoonia veroeuroja sellaiseen kehitysapuun jonka vaikuttavuudesta voi olla monta mieltä perussuomalaiset katsovat että valtion varat tulisi ensisijaisesti käyttää julkisten palvelujen vahvistamiseen ja suomalaisten elämänlaadun parantamiseen no mistä sitten rahat perussuomalaiset ovat aidosti yrittäjän puolella yrittäjyyden edistäminen on meidän listallamme korkealla koska katsomme sen luovan työtä ja mahdollisuuksia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle erityisesti pk sektorin yrityksiä tulisi vauhdittaa menestykseen nykyistä aktiivisemmin ja rohkeammin pari konkreettista esimerkkiä joilla perussuomalaiset vauhdittaisivat yritysten kasvua ja ja tätä kautta työllisyyttä arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto ja niin sanottu viron malli yritysverotuksessa nämä niksit ovat olleet jo pitkään tiedossa enkä voi kuin ihmetellä miksi hallitus ei ole ottanut asiakseen uudistaa yritysverotusta kannustavammaksi toiminnan kehittämistä ja kasvattamista silmällä pitäen

on joistakin joistakin linjasta poikkeavista irtiotoista huolimatta hyvin eu myönteistä ja vahvistamassa suomen kannalta hälyttävää liittovaltiokehitystä talouspolitiikan kohdalla tämä tarkoittaa yhteisvastuun myötä valtavia riskejä suomelle sekä erityisesti rajoitteita viedä eteenpäin monia fiksuja uudistusideoita kuten edustajat meri ja kankaanniemi mainitsivatkin aiemmin riskejä on valtavasti kuten helsingin yliopiston ekonomisti tuomas malinen on varoitellut perussuomalaiset peräänkuuluttavat oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa kautta linjan hallituksen listalla ja sen kärjessä ovat ihmiset joilla pyyhkii jo hyvin mutta muut unohtuvat olemme nostaneet tässä syksyn mittaan budjettikeskustelussa esille toistuvasti muun muassa yrittäjyys ja työllisyyspakettimme kotimaisen maatalouden vahvistamisen lapsiperheiden arjen helpottamisen eläkeläisten hyvinvoinnin edistämisen sekä asumisen hintaan puuttumisen talousarvioaloitteita olemme jättäneet muun muassa veteraanien tilanteen kohentamiseksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vahvistamiseksi sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja harrastustoiminnan lisäämiseksi vaalimme aina politiikassamme suomen etua emme tue turvapaikkaturismia tai liittovaltiomyönteistä eu politiikkaa tässä sen kuulitte olemme tavallisen suomalaisen edunvalvojapuolue arvoisa puhemies näin lopuksi tämänhetkistä hallituksen politiikkaa ja budjettilinjauksia on arvosteltu syystäkin eriarvoistumisen kasvattamisesta jos ei linja muutu ei eriarvoistumisen ongelmakaan ratkea näin ollen lopuksi vielä kannatan edustaja meren esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa herra puhemies tänään tässä salissa on keskusteltu talousarviosta vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja myös oppositiopuolueet ovat omia

esitelleet myös me sosiaalidemokraattisessa eduskuntaryhmässä olemme valmistelleet ja tehneet oman vaihtoehtobudjettimme jossa otettaisiin vähemmän velkaa kuin hallitus ottaisi mutta jakaisimme sen oikeudenmukaisemmin sen käytettävissä käytettävissä olevan rahan rahan ja budjettivaran en lähde toistelemaan kaikkea alusta tässä vaiheessa mutta päivän myötä kun en debattipuheenvuoroja saanut

nousi mieleen

haluan tässä vaiheessa kommentoida erityisesti keskustan joukosta kovin ponnekkaasti kehuskeltiin sillä kuinka tämä hallitus ei leikkaa kuntataloudesta ja ihan tästä valtion talousarvioesityksestä sivulta yhdentoista kuntatalous otsikon alta suora lainaus

kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä kymmenen pilkku kuusi miljardia euroa vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja ne nousevat vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista budjetoidusta noin yksi prosenttia laskennallisiin valtionosuuksiin ehdotetaan yhteensä yhdeksän pilkku neljä miljardia euroa mikä on yksi pilkku neljä prosenttia vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista budjetoitua vähemmän ei siis lisäystä vaan vähennys jatkan vielä toisen lauseen valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on noin satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa heikentävä vuodelle kaksituhattakahdeksantoista näin viestiä edustaja korhoselle joka muun muassa sitä täällä tänään esille otti toinen asia edustaja multala totesi että yhtäkkiä mukamas eriarvoisuutta on joka paikassa ja syytti että ehkä kaikki uskovat nyt niin koska jatkuvasti täällä siitä jauhetaan kyllä tämä nimenomaan on se sali jossa siitä täytyykin jauhaa jos tässä salissa ei pidetä oikeudenmukaisuudesta huolta kukaan muukaan ei sitä tule tekemään se miten valtion varat osoitetaan vähävaraisimmille heikoimmassa asemassa oleville sairaille lapsille nuorille ja niin poispäin on nimenomaan meidän asiamme ja me täällä oppositiossa teemme hartiavoimin töitä jotta tämä eriarvoisuuskehitys lakkaisi päättyisi vähenisi ja sen vuoksi kyllä me tulemme jauhamaan tästä asiasta jos indeksijäädytykset leikkaukset sosiaalietuuksiin eläkkeisiin palkkoihin ja muihin tulevat jatkumaan tähän vielä haluan todeta että me elämme siis yhteiskunnassa jossa eri tilastoiden mukaan on yli köyhyysrajan alapuolella elävää lasta

työssä käyvää ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella ja kolmesataaviisikymmentätuhatta eläkeläistä alle tuhannen euron kuukausituloilla jos nämä luvut ja nämä tilastot eivät herätä siihen että suomessa on eriarvoisuutta johon täytyy puuttua ja jonka eteen täytyy ponnistella on se mielestäni kumma esitän vastalauseen yksi mukaisesti seuraavaa epäluottamusehdotusta eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan hallituksen arvovalinnat lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät luottamusta yhteiskunnassa politiikka laiminlyö tulevaisuuden talous ja työllisyyskasvun tulevaisuuden työllisyyttä ja osaamista vahvistavat uudistukset jäävät tekemättä kasvun tulee kuulua kaikille näin ollen eduskunta vaatii että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia jotka edistävät kasvun oikeudenmukaista jakautumista vähentävät eriarvoisuutta ja vahvistavat talouskasvua ja työllisyyttä pitkällä aikavälillä eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

pääministeri vetosi tänäänkin siihen että nyt pannaan suomi kuntoon on hyvä hyvä pysähtyä tämän väitteen edessä vielä kerran ja kysyä tuleeko suomi kuntoon tosiasiassa kun tarkemmin katsomme vuonna kaksituhattaviisitoista suomen rakenteellinen alijäämä julkisessa taloudessa oli nolla pilkku kahdeksannen kovin paljon tehtiin työtä viime hallituskaudella jotta

saavutettaisiin edes silloinen hallitus sopeutti menoja lähes viidellä pilkku viidellä miljardilla eurolla joista osa oli kipeitä leikkauksia osa taas verosopeutusta ja siltä osin tulojen ja menojen sopeutus yhteensä sai sen tilanteen aikaan että noin viidellä pilkku viidellä miljardilla silloinen sopeutus toi tulosta vuonna kaksituhattaviisitoista jäätiin tilanteeseen jossa julkisen talouden rakenteellinen alijäämä oli nolla pilkku kahdeksan tämä hallitus aloittaessaan päätti panna suomen kuntoon silloin julkisen talouden rakenteellisen alijäämän

ohjelma joka tehtiin tuon alijäämän vähentämiseksi lähti siitä että kymmenellä miljardilla eurolla julkisen talouden rakenteellista alijäämää suitsittaisiin nyt noista toimista päätettiin että neljä miljardia tehtäisiin suorilla leikkauksilla kolme miljardia sotella ja kolme miljardia kiky sopimuksen kautta kilpailukykyä edistämällä tänään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopulla olemme tilanteessa jossa nämä kauniit puheet ovat jääneet pelkiksi puheiksi tosiasiassa hallitus aloitti vuoden kaksituhattaviisitoista aikana tiukan sopeuttamisohjelman jonka tuloksena leikattiin julkisia palveluita etuuksia ja erityisesti koulutuksesta noin miljardi euroa vuositasolla niin että vuoden kaksituhattakuusitoista alusta nähdään jo selkeä muutos rakenteellisen alijäämän kehityksessä jolloin tuo rakenteellinen alijäämä jäi vuoden kaksituhattakuusitoista osalta nolla pilkku neljään silloin oltiin jo selkeästi eun tavoitteiden keskipitkän aikavälin tavoitteessa kaksituhattakuusitoista hallitus keksi ikiliikkujan jonka nimeksi annettiin kiky ja tämän kikyn pohjalta nämä kolmen miljardin kasassa olevat säästöt muuttuivat valitettavasti kahden miljardin verojen kevennyksiksi verojen kevennykset tehtiin niin että erityisesti suurituloisia suosivalla ratkaisulla päädyttiin tilanteeseen jossa palkansaajien menetyksiä kompensoitiin merkittävillä verojen kevennyksillä tätä talouspolitiikan arviointineuvosto ja sen puheenjohtaja professori roope uusitalo pitävät käännekohtana suomalaisen julkisen talouden rakenteellisen alijäämän kehityksessä silloin hallitus kohtasi jakovaaran tämä jakovaara johti tilanteeseen jossa julkisen talouden on suistunut raiteiltaan nyt ollaan jo tilanteessa jossa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osalta painutaan siihen samaan jossa rakenteellinen alijäämä vuoden osalta oli eli voidaankin sanoa että ihmiset jotka maksoivat hyvin paljon ja vähistään antoivat joutuivat tosiasiassa tämän hallituksen julkisen talouden rakenteellisen

huijaamiksi sillä niistä säästöistä jotka tehtiin merkittävä osa siis kolmen pilkku viiden miljardin kasassa olevista säästöistä kaksi miljardia euroa kului tähän jakovaaraan jonka hallitus kohtasi vuoden kaksituhattakuusitoista aikana nyt ollaan tilanteessa jossa julkisen talouden rakenteellinen alijäämä jää tulevina vuosina kauas sen taakse mitä eu edellyttää keskipitkän aikavälin tavoitteena joka on nolla pilkku viisi ennuste on että edes vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista myönnetty jousto ei riitä sillä silloin alijäämä voi olla yksi pilkku yksi prosenttia bktstä ennusteiden mukaan rakenteellinen alijäämä ylittää tämänkin rajan jo vuonna kaksituhattakahdeksantoista arvoisa puhemies on hyvä pysähtyä siihen että edes ensi vuonna eun joustot eivät enää riitä tälle hallitukselle rakenteellisen alijäämän suhteen luvattiin että suomi tulee kuntoon mutta tosiasiassa nämä kiistattomat luvut jotka ovat valtiovarainministeriöstä peräisin osoittavat että suomi ei tule kuntoon

arvoisa puhemies aivan ensimmäiseksi kannatan edustaja kymäläisen lausumaa siitä että hallitus saa epäluottamuksen budjetistansa tässä keskustelussa on hyvin paljon puhuttu kasvusta ja työllisyydestä ja minusta se on aivan oikein koska näissä meidän fokuksemme pitää olla mutta olisi syytä puhua enemmän myös kasvun sisällöstä ja työllisyyden laadusta koska ne ovat tässä unohtuneet me puhumme määrällisistä arvioista kun meidän pitäisi mennä sisälle laatuun jotta me löytäisimme oikeita ratkaisuja ja kestäviä ratkaisuja suomen nostamiseksi kannattaa muistaa että kasvu on kuitenkin vain väline silloin kun tavoitellaan eheää oikeudenmukaista ja tasa arvoista yhteiskuntaa jossa mahdollisimman moni voisi tehdä työtä ja kun puhun työstä puhun palkkatyöstä puhun yrittäjyydestä puhun myös siitä vapaaehtoistyöstä ja mielekkäästä tekemisestä joka tuo tähän yhteiskuntaan hyvinvointia meidän työelämämme rakenteet ovat muuttumassa sillä tavalla että voi olla että kymmenen vuoden päästä perinteiset talousmittarit joilla me olemme tottuneet mittaamaan menestystä ja pärjäämistä eivät enää pädekään samalla tavalla kuin aikaisemmin esimerkiksi työllisyysaste voi olla yksi tällainen on se mitä mitä siellä työllisyysasteen sisällä tapahtuu miten hyvin ihmiset tulevat toimeen palkallansa miten pitkiä työuria he pystyvät tekemään miten heidän terveytensä kestää läpi sen työuran ja on monia muita mittareita joita meidän pitäisi katsoa tarkemmin ja usein nämä unohtuvat tässä makrotaloudellisessa keskustelussa näillä mittareilla mitä meillä nyt on käytössä on selvää että tavoitteena tulee olla vähintään kahden prosentin talouskasvu ja silloin on oleellista se minkälaisia rakenneuudistuksia me teemme ja minkälaisia meidän sopeuttamistoimemme ovat

tässä salissa olemme pettäneet itse itseämme jos perkaisi hallituksen esitykset läpi nimenomaan ne säästölait läpi ja katsoisi kuinka monen säästölain tai työllisyyslain joilla pyritään siihen että meidän työttömät työllistyisivät paremmin talousvaikutuksissa sanotaan että tämä laki nostaa niin ja niin paljon asumistukimenoja tai tämä laki nostaa niin ja niin paljon toimeentulotukimenoja niin meidän ikään kuin ne säästötavoitteiden lopputulemat olisivat täysin toista kuin miltä ne hallituksen puheissa näyttävät

tarkoittaa sitä että jos työtön ei löydä töitä hänen työttömyysturvaansa leikataan samaan aikaan ajatellaan että että osa ihmisistä työllistyy ja varmasti joidenkin ihmisten kohdalla on mahdollista löytää keikkatöitä ja ikään kuin pysyä tässä paremmassa työttömyysturvassa hyötyä omavastuupäivien muutoksista ja muista mutta hyvin iso osa ihmisistä tipahtaa osa heistä toimeentulotukiluukulle ja sitä kautta koko tämä aktiivisuuden tavoite muuttuu irvikuvakseen koska me tiedämme että silloin kun ihminen on toimeentulotukiasiakas hänen kannusteensa

näytti hyvältä meidän talousluvuissamme mutta samaan aikaan me tiedämme että me joudumme käyttämään paljon rahaa niiden jälkien korvaamiseen mitä vaikkapa ympäristöpuolella on tapahtunut siksi meidän pitäisi osata arvioida näitä kasvun lukuja siitä näkökulmasta minkä verran hyvinvointia ne meille tuottavat tai minkä verran työllisyyttä ne meille tuottavat

työtulojensa lisäksi riippuvaiseksi tulonsiirroista niin meidän työllisyysasteemme pitää olla paljon paljon korkeampi kuin sellaisessa mallissa jossa ihminen voi tulla työllänsä toimeen ja tässä jälkimmäisessä mallissa käy niin että myös se työn arvostus rapautuu tällä hetkellä suomalaiset ovat hyvin työsidonnaisia se näkyy vielä uusissa arvobarometreissä mitä juuri tänään on julkaistu mutta jos toimeentulotukiriippuvuus ja työ yhdistyvät niin saattaa olla että työn arvo kärsii

arvoisa herra puhemies tässä uudessa talousarvioesityksessä on poistettu myös suomen kristillisten koulujen liitolle tuleva avustusraha joka oli hyvin merkittävä sitten on poistettu heidän kerhotoiminnaltaan kaikki rahat

näitä yksityisiä lakiin ja toimilupaan perustuvia kouluja on suomessa useita satoja joista kaksikymmentäkolme on kristillisiä kouluja nämä ovat suomalaisia veronmaksajien lapsia ja nyt heiltä on viety nämä avustusrahat samoin ulkosuomalaisten kouluista joille oli luvattu tänä vuonna kun he täällä kävivät ja toivoivat että heidän taloutensa lopulta saataisiin kuntoon kaikki eduskuntaryhmät olivat heitä kuulemassa ja juhlallisesti asiat laitetaan kuntoon ei ole laitettu ei edes suomi sata vuoden kunniaksi sitten vielä palaisin äskeiseen puheenvuorooni kun se jäi kesken esimerkiksi edellisessä

kohtansa jonka nimi on matalan kynnyksen toimintamallit tämä on poistettu kokonaan täällä on ruoka apukohta muun muassa valiokunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon yksi pilkku yksi miljoonaa euroa matalan kynnyksen ja suoran avunannon kohteisiin kuten ruoka ja muuhun aineelliseen apuun tätä jatkettiin vielä tälle vuodelle ja valiokunta perusteli sitä näin että valiokunnan saaman selvityksen mukaan käytännössä on arviolta kaksikymmentätuhatta viiva kaksikymmentäviisituhatta ihmistä jotka hankkivat viikoittain ruokansa niin kutsuttujen leipäjonojen kautta avustusruoan jakelusta on käytännössä tullut tärkeä osa kaikkein huono osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina asemassa olevia henkilöitä valiokunta lisäsi silloin miljoona euroa joka oli tarkoitettu valtakunnallisille toimijoille nyt tämä toiminta saatiin ministeriön kanssa organisoitua ja se tuotti paljon hyviä asioita sitten valiokunta viime vuonna

euroa päihderiippuvaisten erityistukeen ja hoitopaikkoja tarjoavien järjestöjen talouden tukemiseen koska se oli erittäin heikko kaikki nämä hienot asiat jotka antoivat hieman toivoa näille toivottomille on nyt pyyhitty pois joku on joskus sanonut että valtion talousarvio on yhteiskunnan merkittävin arvobarometri siinä arvotetaan ihmiset heidän tarpeensa ja se raha joka aiotaan käyttää aiotaan käyttää ihmisten hyväksi jos tämä talousarvio kuvaa nyt tämän hallituksen arvoja jos tämä kuvaa niin kuin ymmärrän sitä todellista tekemistä jota pidetään menestyksenä niin pohdin haluanko olla mukana sellaisessa menestyksessä joka vie leivän kaikista pienituloisimmalta siltä joka joutuu menemään sinne leipäjonoon ei varmasti haluaisi mutta joutuu menemään olen itse ollut auttamistyössä mukana neljätoista vuotiaasta saakka aion jatkaa sitä niin kauan kuin jalat toimivat totean vain tuolla talon ulkopuolella että täällä sisällä on on kovin erilainen käsitys siitä ja se miten näitä rahoja pitäisi jakaa myös poikkeaa kovasti toivon että jonkinlainen inhimillisyysdebatti täällä joskus käytäisiin ja puhuttaisiin näistä asioista oikeilla nimillä nämä valitettavasti niin usein vaalikentillä kuullut lupaukset ja puheet sitten savuna haihtuvat täällä kun näitä talousarvioita tehdään kiitoksia

arvoisa puhemies

elikkä varhaiskasvatusmaksuista jotka ovat siis

vanhemmille kun he miettivät perheen taloutta aivan olennainen osa sitä tosiaan nuo maksut voivat olla monilapsisessa perheessä jopa useita satoja euroja kuukaudessa ja sen vuoksi suomessa pitää toteuttaa kokoaikainen maksuton varhaiskasvatus voidaan toteuttaa esimerkiksi niin että varhaiskasvatusmaksujen nollamaksuluokan tulorajoja korotetaan seuraavien kolmen vuoden aikana niin että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi kaikki perheet ovat nollamaksuluokassa eivätkä maksa päivähoitomaksuja

olemme korottaneet nollamaksuluokan tulorajaa maan hallitusta enemmän poistaisimme maksut useammalta perheeltä ja toisimme jo ensimmäisessä vaiheessa kahden keskipalkkaisen vanhemman perheen maksualennusten piiriin vaihtoehtomme sisältää myös työttömien lasten oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen eli tämän rajauksen poistamisen ja päiväkotien ryhmäkokojen pienentämisen vain

koulutukseen ja inhimilliseen pääomaan keskittyen ja sitä vahvistaen suomi nousee hallitus ei ole omalla budjetillaan sitä tekemässä vaan se sen sijaan leikkaa koulutuksesta joka tasolla koulutustason nousu on suomessa pysähtymässä samaan aikaan monissa muissa maissa kasvu jatkuu joten suomen suhteellinen koulutustaso muihin maihin nähden laskee vielä kaksituhatta luvun alussa suomi oli maailman koulutetuimpien kansakuntien joukossa mutta nyt suhteellinen asemamme heikkenee nopeasti ja tämä kehitys tulee ehdottomasti kääntää olemme vajonneet oecd maiden keskikastiin juuri tänään olin tilaisuudessa sttkn matalapalkkaseminaarissa jossa oli sixten korkman puhumassa ja hän muun muassa paheksui koulutuksesta leikkaamista näin ei tule suomi kuntoon arvoisa puhemies erityisesti miesten mahdollisuudet työelämässä lepäävät koulutuksen varassa kaikkein vaikeimmin työllistyviä ovat ne nuoret miehet joilla on vain peruskouluopinnot pitkittynyt työttömyys ja vähäinen työhistoria viimeisen kymmenen vuoden aikana näiden poikien ja miesten pahoinvoinnin väheksyminen on lopetettava ja sen vuoksi sdp esittää omassa vaihtoehdossaan että nuoret suorittavat vähintään toisen asteen koulutuksen eli oppivelvollisuus pidennetään kahdeksaantoista vuoteen ja näin toisen asteen koulutus muutetaan myös samalla maksuttomaksi

hallituksen budjeteista on nyt nähty kolme ja jokaisen suunta on sama lisääntyvän eriarvoisuuden ja velkaantumisen suomi kannatan edustaja kymäläisen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

arvoisa puhemies eläneet pitkään taloudellisesti haastavia sekä epävarmuuden leimaamia aikoja suomen talouden suunta on kuitenkin muuttunut ja talouden kasvuprosentti on tälle vuodelle varsin hyvä lähivuosille on tiedossa vähintäänkin maltillista kasvua moni yritys on kovassa kasvussa ja hyvin

usealla yrityksellä liiketoiminnan näkymät ovat valoisat synkkä lama on nyt ohi ja olemme siis valoisan kasvun vaiheessa suomen menetetyn kilpailukyvyn palauttamiseksi hallitus on tehnyt ja tekee tässäkin esityksessä konkreettisia toimia kadonnut kilpailukyky on ollut suuri syy talouskriisiimme yksityisten yritysten ja liike elämän kehitys on ollut ja on edelleen jäykkien rakenteiden ja liiallisen kustannustaakan puristuksessa taistelua synkkiä taloustrendejä vastaan on käyty vuosikausia kun seuraa julkista keskustelua voi syntyä kuva ettei eduskunta ja hallitus ole saanut mitään aikaiseksi se on kuitenkin puppua viimeisen kahden

yksittäisistä toimista joita nykyinen hallitus on liikkeelle laittanut ja joiden avulla on palautettu usko maamme talouden tulevaisuuteen on kuitenkin ymmärrettävä ettei suomen talouden kilpailukyky vieläkään ole kunnossa totuus on myös että merkittäviltä osin tämänhetkinen kasvu johtuu maailmanlaajuisen kasvun imusta maailmalla talous on kasvanut jo pitkään mutta sen suhdannevaikutus ilmenee nyt meillä nyt jos koskaan rakenteita on kevennettävä kilpailukykyä parannettava jopa tiukoinkin toimin jottemme putoa tyhjän päälle kun maailman taloussuhdanne taas vääjäämättä parin kolmen vuoden kuluttua kääntyy laskuun kylmä tosiasia että vaikka taloudellisesti meillä menee paremmin kuin vuosikausiin joudumme silti ensi vuonnakin ottamaan noin kolme miljardia euroa velkaa tätä on jokaisen syytä pohtia tykönänsä mitä seuraavaksi pitäisi tehdä markkinoiden toimintatapaa on kehitettävä eli tavat joilla työn tekemisestä suomessa sovitaan pitää uudistaa paikallista sopimista tarvitaan lisää siten että työehdoista voidaan sopia työpaikoilla on saatava yleinen ymmärrys siitä että omistaja työnantaja ja työntekijät ovat samassa veneessä jotta ymmärrys syntyy tarvitaan molemminpuolista luottamusta ay liikkeen on tultava kaksituhatta luvulle ja yritysten omistajien on kannettava vastuuta myös muusta kuin vain voitoista näin voimme saada työllisyysasteemme alle seitsemästäkymmenestä prosentista ylös seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja ylikin lukemiin joissa muut pohjoismaat julkisen sektorin jäykkiä organisaatiorakenteita on purettava ja yksityistä sektoria on hyödynnettävä enemmän palvelutuotannossa verotuksen kannustavuutta pitää edelleen lisätä muuttamalla verotusta siten että investoinnit ja työn tekeminen lyövät paremmin leiville saadaan vauhtia talouden kasvuun ja saamme lisää työpaikkoja ei voi toistaa liikaa sitä että yritysten liiketoiminnan kasvaessa syntyy uutta varallisuutta ja uusia työpaikkoja niiden tuomasta verotulosta kustannetaan yhteiskunnan palvelut siksi yritysten kehittyminen ja kasvu on kaikille suomalaisille tärkeä asia hallitus vie toimillaan maatamme määrätietoisesti juuri oikeaan juuri oikeaan suuntaan käsittelyssä oleva talousarvio vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on hyvä ja vahvistaa taloutemme nousua sekä osoittaa että valtiovarainministeri orpo sekä hallitus haluaa ja pystyy kantamaan vastuunsa kaikkien suomalaisten paremmasta huomisesta

arvoisa puhemies

että olisin toivonut että se olisi ollut voimakkaammin sivistys suomen talousarvio me tarvitsisimme koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalauksen joka näkyisi myös budjetissa tiedämme että vain vahvalla panostuksella koulutukseen tutkimukseen ja tieteeseen kasvu ja työllisyyskehitys on kestävällä pohjalla olen itse asiassa kokenut vähän samoin kuin edustaja laukkanen täällä hetki sitten kuvasi nimenomaan itse tällä koulutuksen saralla tuntuu että kentällä oleva käsitys on aika erilainen kuin monen arvio tässä talossa siitä miten juuri nyt menee viime vuosien säästöt ovat vieneet tilanteeseen jossa monien opettajien on selkeästi vaikea tehdä enää työtään kunnolla ja hätähuutoja tulee joka tasolta ehkä yllättävänkin paljon tänään hyvin konkreettinen viesti tuli amisbarometrista joka julkaistiin aamulla ja jossa kerrottiin tämän vuoden näkemyksiä ja suhteutettiin niitä kahden vuoden takaiseen kaksi vuotta sitten joka viides amislainen toivoi lisää oman alan opettajien opetusta tänään julkaistuissa luvuissa vastaava luku oli jo yli kolmannes nuorista sdpn vaihtoehto on sivistysvaltion vaihtoehto ja se tunnistaa kaksi keskeistä asiaa sdp panostaa koulutukseen ja tutkimukseen toisin kuin hallitus koko hallituskauden jatkuneilla järjettömillä säästöillään ja sdpn vaihtoehto myös tunnistaa sen että opetuksessa ja koulutuksessa tehtävät muutokset pitää tehdä pitkäjänteisesti ja harkiten ratkaisut kun koskevat useimmiten kokonaisia ikäluokkia ja vaikutukset ulottuvat hyvin kauas tulevaisuuteen olen itse tehnyt koulutuksen ja tutkimuksen saralla töitä parikymmentä vuotta ja kun katsomme tällä hetkellä tulevaan ja tavoittelemme pitkän aikavälin vakautta meillä on nähdäkseni koulutuksen sivistyksen ja tieteen saralla viisi suurta tavoitetta meidän on palautettava lasten koulutuksellinen tasa arvo niin että kenestä tahansa voi edelleen tulla tässä maassa mitä tahansa tämä koskee varhaiskasvatusta ja peruskoulua sitten meidän on nostettava koulutustasoa tämä siis koskee toista ja kolmatta astetta lisäksi meidän on luotava aivan uudella tasolla mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen neljänneksi meidän on tunnistettava tieteen ja tutkimuksen merkitys maailman vaikeimpien kysymyksien ratkojana talouden moottorina ja samalla myös tieteentekijöiden työpaikkana ja lopuksi meidän on oltava kaikessa tässä niin hyviä että voimme ottaa vastuun myös globaalisti ottaa kansainvälistä koulutusjohtajuutta sitä nimittäin jatkuvasti tarjotaan ja sen oikeastaan myös maailman lapset ansaitsisivat ja siitä hyötyisi suomen kansantalouskin no näitä koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita kohti emme tällä talousarvioesityksellä riittävästi kulje koulutustutkijatuttavani helsingin yliopistosta yliopistosta totesi pari viikkoa sitten että hänen mielestään koulutuspolitiikan nykytila on hetkellistä kriisipolitiikkaa joka katsoo lähinnä taaksepäin tältä se siis tuntuu sellaisen tutkimusta tekevän ihmisen mielestä joka tutkii vielä kouluja no sdpn talousarviovaihtoehdossa koulutuksen ja sivistyksen osalta on monia suuria tavoitteita ja niitä pyritään toteuttamaan tasa arvopanostukset tuotiin sdpn toimesta valtion budjettiin edellisellä kaudella kun tunnistettiin peruskoulun tasa arvon rapautuminen no tunnetusti tällä kaudella näitä rahoja on leikattu jopa kahdeksankymmentä prosenttia ja kaikkien lisäyksienkin jälkeen joita vielä tässä viimeisenkin vaiheen käsittelyssä on tehty jäädään edelleen kauas noista luvuista samalla kun eriarvoisuus on lisääntynyt

työmarkkinoille kiinnittymiseen joten on syytä pidentää oppivelvollisuutta ja tehdä toinen aste maksuttomaksi pitkäjänteisenä uudistuksena oppivelvollisuuden pidentäminen on luonteva jatko koulutustakuulle joka on jo osoittautunut vaikuttavaksi keinoksi osaamisen päivittämisen ja elinikäisen oppimisen osalta me tietysti kiinnitämme huomiota nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkoon ja tieteen ja tutkimuksen osalta vaihtoehtomme varmistaisi aivan toisenlaisen tulevaisuuspolitiikan arvoisa puhemies kun työllisyys ja talous kasvavat korostuu tosiaan se onko kasvu kestävällä pohjalla on helppo lopettaa viittaamalla edustaja kiurun iltapäivällä käyttämään puheenvuoroon jossa hän siteerasi professori matti pohjolaa ja hänen kommenttejaan helsingin sanomissa leikkaukset nimenomaan heikentävät tuotantopotentiaalin kasvua tuotantopotentiaalia voidaan kasvattaa parantamalla työn tuottavuutta johon lähes ainoat keinot ovat panostukset koulutukseen tutkimukseen ja kehitykseen

tuloksensa suomen talous kasvaa työllisyys paranee ja velaksi elämisen loppu häämöttää pääministeri juha sipilän johdolla on tehty päätöksiä jotka edesauttavat muun muassa lisäsatsauksia perusturvaan kuntapalveluihin koulutukseen ja ennen muuta liikennehankkeisiin olemme ehdottomasti uudistusten teillä ja vain ja ainoastaan rakenteellisilla isoilla uudistuksilla voimme lisätä julkiselle puolelle menojakin tulevaisuudessa nyt tehdään isoja koulutusuudistuksia ja esimerkiksi liikenneväylien uudelle rahoitusmallille olisi käyttöä on selvää että sote ja maakuntauudistus viedään maaliin ja jokainen suomalainen on ansainnut hyvät tasa arvoiset julkiset terveyspalvelut pientä viilaamista on vielä vielä sote sote uudistuksen osalta valinnanvapautta koskevassa lainsäädännössä olemme purkaneet satoja turhia normeja ja lakeja ja näistä esimerkkeinä mökkialueen muuttaminen pysyväksi asumukseksi ja juhlakylttien pystyttäminen tienvarsille ilman ilmoitusvelvollisuutta arvoisa puhemies on hyvin orastavaa ylimääräistä jaettavaa ei edelleenkään ole valtion kirstusta kirstusta ja siksi on käsittämätöntä että sosiaalidemokraatit ovat esittäneet taas hyvin paljon uusia menoja julkiselle puolelle esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentämisellä tai koko

ilmaiseksi laittamisella tämä on kestämätöntä jos me vain koko ajan lisäämme julkisia menoja nyt ei ole aika lisätä valtion menoja eikä myöskään ottaa lisää velkaa sitä on ihan tarpeeksi jo tuleville sukupolville maksettavaksi nyt kaikki tarmo myöskin oppositiossa on pistettävä siihen miten saamme tulevina vuosina lisää työpaikkoja ja työtä suomeen

arvoisa puhemies

silloin kun suomella meni huonosti vielä vuonna kaksituhattaviisitoista vasta keväällä vuonna kaksituhattaviisitoista eduskuntavaalien aikaan talous alkoi vetämään eli käytännössä suomen vienti virkistyi silloin hallitus teki ohjelman kesällä teki ohjelman jossa ohjelmassaan päätti että vaikeana aikana ostovoimaa halutaan tukea erityisesti joilla jo on ostovoimaa kymmenestä desiilistä tämä hallitus päätti että plussalle jäävät hallituspolitiikan tuloksena vain neljä ylintä desiiliä edustaja vehkaperä eikö tämän luulisi olevan jotain sellaista mikä sydämeen sattuu siis kuusi alinta desiiliä jäivät miinukselle hallituspolitiikan tuloksena ja tämä arvovalinta tehtiin vuonna kaksituhattaviisitoista tilanteessa jossa suomalaista kasvua ei vielä ollut eikä talous kunnolla vetänyt silloin päätettiin että elvytetään erityisesti suurituloisten ajatelkaa elvytetään suurituloisten mahdollisuuksia pitää yllä ostovoimaa arvovalinta tehtiin vuonna kaksituhattaviisitoista ja nämä faktat ovat kaikkien katsottavissa tulojakokehityksestä on hyvin paljon tehty talouspoliittista tutkimusta nyt kun suomella menee hyvin talous vetää vienti on saatu virkistymään on syntynyt vientivetoista kasvua niin ollaan tilanteessa jossa hallitus pitää yhä kiinni siitä että hyvässä taloustilanteessa käytännössä elvytystä eivät tarvitsekaan ne joille pitäisi palauttaa oikeudenmukaisuus ne ihmiset joiden vähistä vietiin vuoden kaksituhattaviisitoista päätöksillä joilla hallitus päätti neljä miljardia leikata perusturvasta etuuksista ja koulutuksesta mitään näistä ei ole palautettu ei ole palautettu sitä oikeudenmukaisuutta joka vietiin lupauksista huolimatta vaan meno jatkuu vuonna kaksituhattaseitsemäntoista joulukuussa samana ero on vain se että täällä on nyt niin sanotusti talouskasvun hedelmiä tullut mutta kenelle nämä hedelmät tänä aikana kuuluvat ne kuuluvat niille joilla jo on jälleenkin ollaan sitä mieltä että on oikein että juuri suurituloisten ostovoimaa helpotetaan koska niin kuin äsken totesin katsokaa kymmentä desiiliä joissa on suomalainen tulonjako merkittynä kylminä numeroina tämä hallitus jättää plusmerkkiseksi vain neljän ylimmän desiilin ostovoiman kyllä se kertoo siitä että tässä politiikassa on jotakin sellaista vialla minkä vuoksi suomalainen oppositio ei kyllä helpolla taivu tämän hallituksen näkökulmaan siitä että eriarvoisuutta ei ole lisätty eikö se ole aika isoa eriarvoisuuden lisäämistä jos tietoisesti tehdään päätös että silloin kun menee huonosti elvytetään erityisesti niiden ostovoimaa joilla sitä jo on mutta silloin kun olisi jakovaraa taloudellisia hedelmiä niin silloin ei palauteta oikeudenmukaisuutta lupauksista huolimatta vaan esitetään vuodelle kaksituhattakahdeksantoista jälleen kaikille neljälle ylimmälle desiilille ostovoiman lisäystä niille joilla jo on ei tämä kovin oikeudenmukaiselta tunnu olen pahoillani että tähän arvoisa puhemies neljä minuuttia kun olisin halunnut tämän vastauspuheenvuoron äsken sanoa edustaja vehkaperälle mutta kolme minuuttia tuli siinä lisää arvoisa puhemies nyt kun päästään sitten kysymään mitä sosiaalidemokraatit tekisivät täällä kun moitittiin sitä että sosiaalidemokraatit taas lihottaisivat tätä hyvinvointivaltiota niin siinä mielessä olette oikeassa että me emme lähde siitä että hyvinvointivaltiota pitäisi rapauttaa me emme lähde siitä olettamuksesta että me mieluummin jakaisimme ideologisena valintana niin kuin tämä hallitus on tehnyt verojen kevennyksiä niille joilla jo on on perutaan ensin ne epäoikeudenmukaiset hallituksen etupiireille räätälöimät edut ja sen jälkeen keskustellaan siitä kenelle sitä todella pitäisi

ensi vuoden budjetissa tällaisina vaikeina aikoina antaa palauttaaksemme oikeudenmukaisuuden minusta tämä on se olennainen kysymys me tekisimme toisin haluamme että alimmille kuudelle desiilille riittää tarpeeksi ostovoimaa ja olemme valmiita tinkimään suurituloisten veronkevennyksistä ja hallituksen etupiirien herkuista

pieni ja keskituloisille ja solidaarisuusveroa jatketaan edelleen kuten edellinenkin hallitus teki tämä on linja ja tätä tätä ollaan tehty eikö teidän mielestänne oikeudenmukaisuutta ole se sosiaaliturvan etuuksien nostaminen jota me olemme koko vaalikauden aikana tehneet aikana tehneet ja varsinkin nyt tulevassa budjetissa siellä on takuueläkkeen korotus joka tehdään nyt jo toisen kerran omais ja perhehoidon rahoitusta parannetaan opintotukeen tulee huoltajakorotus varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja siellä pääsee nollaluokkaan yli kuusituhatta perhettä yli kuusituhatta perhettä ja me kokeilemme myöskin viisi viisi vuotiaitten varhaiskasvatusta

arvoisa puhemies hallituksen tulonjakopolitiikan ongelma on se että tulos näyttää toisenlaiselta jos katsotaan vain vaikkapa tuloverotusta kuin jos katsotaan sitten niitä pisteveroja joita on jaettu juuri niille joilla on omaisuutta joilla on pääomatuloja joilla on yrittäjyyttä mitä kautta yritysten sisälläkin yritysverouudistukset suosivat sitä kymmenystä joka on kaikkein parhaassa parhaassa asemassa sen vuoksi verotusta on katsottava kokonaisuutena ja mitä tulee näihin tulonsiirtoihin niin niissä tehdyt korotukset ja korjaukset ovat aivan oikeansuuntaisia mutta kun samaan aikaan toisella kädellä leikataan täysin samalta ryhmältä lopputulos ei olekaan niin positiivinen kuin yksittäisten etuuksien näkökulmasta voisi ajatella

investointivelka syömävelasta ja silloin kun investoidaan koulutukseen investoidaan myös tulevaisuuden kasvuun suomeen uhkaa syntyä osaamisen kestävyysvaje joka on vielä vaarallisempi kuin se ikärakenteesta tuleva taloudellinen kestävyysvaje josta tässä talossa puhutaan paljon nimenomaan koulutukseen kannattaa investoida koska koulutusinvestointien tuotto on parasta tulevaisuuspolitiikkaa itse asiassa jo varhaiskasvatuksessa jos ajattelee oecdn arvioita yksi euro tuottaa seitsenkertaisesti ja sama logiikka toimii myös muussa koulutuksessa varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on hyvä asia ja tässä voin sanoa että hyvä että hallitus käänsi takkinsa ja korotukset muuttuivat alennuksiksi sillä on myös työllisyysvaikutusta pitkällä aikavälillä mutta pitää pitää huolta siitä että tämä maksun alennus ei johda siihen että kunnissa varhaiskasvatuksen laatu heikkenee koska jossakin siellä se raha rakennetaan vaikkapa sitten globaalissa huippuyrityksessä olevan osaajan on paljon parempi keskittyä työhönsä ja sen tuloksiin kun tietää että hänen lapsensa tai ikääntyneet vanhuksensa ovat hyvässä hoidossa koulutusmenojen osuus on meillä reilut kymmenen prosenttia kaikista julkisista menoista ja me olemme itse asiassa oecd maiden keskiarvon alapuolella mikä on huolestuttava piirre koska kaikkialla tällä maapallolla kilpaillaan siitä mihin sijoittuu korkean tuottavuuden ja korkean osaamisasteen työ ja jos me tässä kilpailussa häviämme niin sen jälkeen meillä on edessä ainoastaan hintakilpailu ja me tiedämme mitä sen päässä on siellä on vain poljetut ja vielä kerran poljetut ja vielä uudelleen poljetut hinnat minkä jälkeen me emme enää ole hyvinvointivaltio siksi on syytä keskittyä työllisyydessä ja työpaikoilla tuottavuuden nostamiseen eikä niinkään hintakilpailukykyyn vaikka senkin pitää olla kohdallaan mutta sekin nousee kokonaisuudesta ei pelkästään palkoista kyse on osaamisesta kyse on työn organisoinnista kyse on niistä investoinneista joita tehdään ja siitä kuinka fiksusti asioita tehdään

ovat tiukemmin osaamista rakentamassa ja tätä ei pidä unohtaa ja silloin esimerkiksi julkisilla panostuksilla on merkitystä varhaiskasvatuksen laadun turvaamisesta aina korkeimpaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen asti täällä on puhuttu oppivelvollisuuden pidentämisestä ja siitä että se olisi jotenkin vastuutonta politiikkaa itse asiassa se on sitä kaikkein vastuullisinta politiikkaa nuorten syrjäytyminen on inhimillisesti ja taloudellisesti kallista ja syrjäytyminen pitkällä aikavälillä vaarantaa myös meidän osaavan työvoiman saatavuuden ja sitä kautta kautta koko kansantalouden kestokyvyn

korkeasti koulutettua työvoimaa kuin aikaisemmin ja tässä pitäisi hälytyskellojen soida me emme voi ajatella että tulevaisuudessa me kapeasti katsomme että ihmisellä on oikeus vain yhteen tutkintoon tai yhteen ammattitaitoon kun koko innovaatioiden maailma huutaa monialaista osaamista ja rakennemuutokset sitä että pitää pärjätä myös tulevaisuudessa ja silloin pohja on rakennettava hyvin jotta siihen voidaan joustavasti rakentaa uusia palikoita päälle

kertoi tänään seikkaperäisesti meidän ryhmäpuheenvuorossamme siitä millä tavalla ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti poikkeaa hallituksen budjettiesityksestä esitti myös budjettimietintöön tiettyjä näkökohtia eräs asia johon haluan kiinnittää itsekin huomiota liittyy verotukseen meidän

mallimme ensi vuodelle lähtee siitä että ansiotulon verotusta kevennetään enemmän kaikissa tuloluokissa kuin mihin hallitus on valmis me rahoitamme tämän sillä että nostamme maltillisesti arvonlisäveroa nolla pilkku viidellä prosenttiyksiköllä mutta jotta tämä ei sitten kohdistuisi näihin yksi ja kaksi niin korotamme samalla opintotukea sille tasolle millä se oli kun hallitus aloitti työnsä nostamme takuueläkettä enemmän kuin hallitus tekee nostamme yksinhuoltajakorotusta enemmän kuin hallitus ja poistamme myöskin kansaneläkkeen indeksin jäädytyksen tällä tavalla saamme tällaisen kompensoivan paketin joka takaa myöskin desiileille yksi ja kahden sen ostovoiman samalla haluan myöskin kiinnittää huomiota oecdn tuoreeseen

ja vertailuun joka osoittaa että veroprogressio on suomessa hyvinkin rankkaa nimenomaan keskiluokkaisten

tulonsaajien kohdalla jos tienaa kolmetuhattaviisisataa euroa kuukaudessa maksaa viisi pilkku yksi prosenttiyksikköä enemmän veroa kuin ruotsissa tähän on saatava muutos arvoisa puhemies lopuksi haluan kannattaa edustaja mats nylundin tänään aikaisemmin esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa herra puhemies

totuudesta jäi sanomatta sillä nimenomaan perusturvasta tämä hallitus leikkaa tämä hallitus leikkaa perusturvasta opintotuesta jopa yhden kolmanneksen työttömyysturvasta eläkkeistä palveluista ja lääkkeistä ja nämä jatkuvat joka vuosi hallitus leikkaa työllisyyden hoidosta ja koulutuksesta ja leikannut myös lomarahoista

edustaja vehkaperä myöskin kehui hallituksen liikennepanostuksia onkin hyvä että perusväylänpitoon panostetaan mutta eivät nuo panostukset sensaatiomaisia ole joskin historiallisia kyllä siltä osin ettei aiempina hallituskausina ole koskaan panostettu niin vähän uusiin uusiin tiehankkeisiin kuin tällä hallituskaudella tehdään tämä hallitus panostaa ainoastaan nolla pilkku seitsemän miljardia uusiin tiehankkeisiin kun aiempina kausina nuo panostukset ovat olleet yksi pilkku kahdeksan viiva kaksi pilkku viisi miljardia

me vaihtoehtobudjetissamme ottaisimme vähemmän velkaa edustaja vehkaperä

ihmetteli mistä oppositio tai sdp ottaisi näihin uusiin isoihin oikeudenmukaisiin satsauksiin varoja mutta kyllä me olemme sen tuossa vaihtoehtobudjetissamme esittäneet me toivomme oppivelvollisuuden pidennystä joka takaisi toisen asteen maksuttoman opiskelun jokaiselle nuorelle me peruisimme subjektiivisen hoito oikeuden rajoittamisen jonka tämä hallitus sai aikaiseksi jotta jokaisella lapsella olisi tasaveroiset mahdollisuudet peruskouluun lähtiessä me myös pienentäisimme jälleen ryhmäkokoja kuten teimme viime hallituskaudella sen tämä hallitus on muuttanut ja kasvattanut ryhmäkokoja edustaja kopra totesi että synkkä lama on ohi talous kasvaa ja työllisyys kasvaa nämä ovat hyviä asioita ja kyllä hallituskin siitä oman kiitoksensa ansaitsee ilman muuta mutta myöskin maailman talouskasvu on tätä asiaa tietenkin vauhdittanut ja kenties ne viime hallituskaudella tehdyt tehdyt ratkaisutkin ovat omalta osaltaan tähän vaikuttaneet mutta kun synkkä lama on ohi sen jakovaran täytyy ohjautua oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja ennen kaikkea

olemista täytyy helpottaa joilla on kaikista vähiten tuon keltaisen talousarviokirjan mukaan hallitus ottaa työttömältä yli kolmekymmentä euroa ja antaa hyvätuloiselle yli neljäsataa euroa tämä ei ole sdpn käsitys oikeudenmukaisuudesta

tulevaisuudelle se on ikään kuin laittaisi rahaa pankkiin kun satsaa koulutukseen satsaa lapsiin ja nuoriin mutta ei tämä hallitus leikkaa sieltä suomi panostaa perusopetukseen vähiten pohjoismaista tämän on oaj todennut se on anteeksiantamatonta ja sen me tekisimme toisin totta kai täällä hallituksen edustajat itseään ja omaa hallitustaan kehuvat mutta täytyy muistaa että meillä on tehtävämme noitten leipäjonojen karsimiseksi meidän tehtävämme on huolehtia siitä ettei ihmisen tarvitse valita lääkkeiden ja leivän väliltä hallituksen täytyy muistaa että se on koko maan hallitus ja sen tehtävänä on eheyden takaaminen ja kaikkien suomalaisten eduista huolehtiminen

arvoisa puhemies tuohon äskeiseen nokitteluun hieman kommentoiden kun puhutaan lomarahan leikkaamisesta niin kun rehellisiä ollaan niin kyllähän niitä lomarahoja leikkasi myös sdp jos viittaatte sillä kiky sopimuksen hyväksymiseen te te olitte mukana hyväksymässä sitä te hyväksyitte kiky sopimuksen se oli osa sitä muutenkaan sdpn vaihtoehto veronkorotuksineen ja sitran lihoiksi pistämisineen ei ole erityisen uskottava erityisesti ihmettelen sitä että kun perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan varallisuusveron käyttöönottoa joka sentään olisi pois niiltä joilla on varaa maksaa niin mikä on demareilla kun ette ole tässä mukana johtuuko se kenties siitä että te itse olitte poistamassa kyseistä veroa aikanaan mutta niin paljon kuin talousarviosta puhutaankin niin kahteen keskeiseen asiaan ei kuulu kannanottoja oikeastaan muilta kuin perussuomalaisilta ensimmäinen näistä asioista siitä puhuivatkin edustaja meri jonka esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle kannatan sekä edustaja kankaanniemi millaisia riskejä taloudelle sekä itsemääräämisoikeudellemme yleensäkin koituu eun kehityksestä kovat ovat puheet että nyt se emu kestää silti periaatteessa mikään siellä ei ole muuttunut kreikka velkoineen painetaan villasella padotaan yhteisillä varoilla mutta silti järjestelmä on romahduksen partaalla jos joku isompi maa kriisiytyy se tilanne on aivan sama kuin ennenkin missä on hallituksen ja punaviheropposition vastuullisuus kun ei suostuta edes keskustelemaan varasuunnitelmasta eurosta eroamiseksi entä muihin kriisiskenaarioihin varautuminen jotka voivat olla ja ovatkin totta jo lähivuosina toinen asia josta täällä joidenkin mielestä ei saisi edes keskustella on maahanmuutto ja sen kustannukset kuitenkin jo vuoden kaksituhattaviisitoista maahanmuuton kriisi jälkihoitoineen jälkihoitoineen ja muu maahanmuutto aiheuttaa miljardilaskun meille kerrannaisineen jopa puolet nettovelan otostamme maahanmuutto on nyt kunnossa hokee hallitus löysempää maahanmuuttopolitiikkaa huutaa punavihreä oppositio etenkin viimeksi mainitut puheet ovat täysin vastuuttomia mistä tähän rahat mutta ei hallituksen linjakaan vastuullinen ole me luotamme nyt siihen että muut vahtivat puolestamme rajojamme missä viipyvät jo ajat sitten sovitut konkreettiset toimet joilla uudet maahanmuuttokriisit estetään joilla meidän vetovoimatekijämme viedään päinvastoin hallitus pakoilee vastuutaan jopa myöntämällä lisää rahaa laittomasti maassa oleville ja tarjoaa lisää rahaa siitä että laittomasti maassa olevat suostuisivat poistumaan maastamme arvoisa puhemies näissä kahdessa asiassa hallitus ei todellakaan toimi vaan toivoo

arvoisa puhemies olisimme tosiaan saattaneet selvitä vähän nopeammin debattikierroksella silloin kun edustaja vielä salissa mutta lyhyesti vielä edustaja filatov puhui koulutusvelasta ja osaamisvelasta osaamisen kestävyysvajeesta varsin viisaasti kokeneen edustajan osaamisella kyllä on todella painotettava tätä koulutuspolitiikan roolia kasvupolitiikan elementtinä koulutus lisää tuottavuutta ja todella tarjoaa myös vakuutuksia näissä hyvin vaihtelevissa työmarkkinatilanteissa siksi olemme sdpn piirissä todella pitäneet perusteltuna että suurimmat panostukset tehdään nimenomaan koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostaen kaikille koulutusasteille siksi kun edustaja vehkaperä ihmettelee että lisää rahaa nyt sitten käytettäisiin tähän oppivelvollisuuteen ajattelin todeta että ensinnäkin kun me katsomme jo ihan näitä työllisyysasteen analyyseja niin jos otamme ihan pelkästään sellaisen olettaman että tällä hetkellä peruskoulun suorittaneiden työllisyys olisi samalla tasolla kuin toisen asteen suorittaneiden niin meidän työllisyysasteemme olisi kolme prosenttiyksikköä korkeampi eli me puhumme miljarditason vaikutuksista kun nämä kustannukset ovat kymmenissä miljoonissa ylipäänsä tämä hallituspuolueiden vastustus oppivelvollisuuden pidentämistä kohtaan on sillä tavalla vähän erikoista että kysehän on kai kaikkien jakamasta tavoitteesta siitä että kaikki suorittaisivat toisen asteen tutkinnon nyt meillä on ensimmäistä kertaa aika vahva näyttö siitä että kun koko ikäluokka on otettu huomioon koulutustakuun puitteissa pyritty siis saamaan kaikki aloittamaan toinen aste niin se aloitusmäärä todella on noussut me pekka myrskylän kanssa katsoimme kymmenen vuotta tilastoja taaksepäin ja totesimme tämän johdonmukaista on silloin tietysti todeta että pyrimme tällä koko ikäluokkaa koskevalla ratkaisulla sitten nimenomaan saamaan toisen asteen tutkinnot myöskin valmiiksi valtaosalle ikäluokasta ja näin ollen pääsemään tilanteeseen missä

herra puhemies puuttuisin vielä tähän tuloerokeskusteluun mikä täällä aina välillä on pulpahtanut ja mihin edustaja vehkaperäkin kiinnitti huomiota pakko

suomessa eivät ole kasvaneet eivät nyt eivätkä viime vuosina kun katsotaan gini käyrää se kulkee täysin tasaista viivaa kun laitetaan se asteikko oikeudenmukaisella tavalla ja niin edelleen veronalennukset joita hallitus on tehnyt on suunnattu pääsääntöisesti pieni ja keskituloisille heidän erityisesti keskituloisten työssä käyvien tavallisten suomalaisten verotaakkansa on jo nyt erittäin suuri he ovat käytännössä se ihmisryhmä joka maksaa tämän lystin kaikki nämä tulonsiirrot tai erityisen suuren osan niistä tätä tavallisten suomalaisten keskituloisten veroprogressiota pitää saada pienemmäksi verotusta pitää keventää se edistää kasvua ja näin sataa myös pienituloisten laariin tämän pitää olla ohjenuorana jatkossakin

tuossa vaiheessa kun edustaja vehkaperä puhui tuosta sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta täytyy todeta että kyllä tämä sote sekoilu on saanut melkoisia käänteitä meillä tuolla maakunnassa esimerkiksi länsi pohjan alueella nyt tätä yhteisyritystä ollaan perustamassa kyllä tässä sote uudistuksessa katoavat kaikki ne tavoitteet jotka olivat alun perin tämän uudistuksen kulmakiviä sen piti kaventaa terveyseroja siinä piti integraation toteutua siinä piti kustannusten nousu saada

on poikkeuksellinen ratkaisu koko valtakuntaa ajatellen että sekä perus että erikoissairaanhoito yksityistetään

arvoisa puheenjohtaja edustaja vehkaperä on nyt jo poistunut salista mutta tätä puheenvuoroa hänen hänen puheenvuoronsa jälkeen sen verta sakeaa tekstiä sieltä tuli onhan se totta että kun on kovalla kädellä leikattu perusturvasta ja sen jälkeen sinne laitetaan vähän lisää niin voidaan sanoa että sitä on nyt nostettu ja tämä on hyvä asia että sinne on nyt hieman laitettu lisää mutta se ei poista sitä tosiasiaa että sieltä kovalla kädellä leikattiin hallituskauden alussa siinä vaiheessa kun hallitus sopeutti se etsi sopeuttamisrahat kaikkein pienituloisimmilta mutta nyt kun on ollut varaa keventää verotusta verotuksen kevennykset eivät ole kohdistuneet tälle kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle ryhmälle jos se olisi haluttu sinne kohdistaa niin silloin hallitus olisi korottanut kunnallisveron perusvähennyksen osuutta koska kunnallisvero on se vero jonka maksavat kaikki kaikkein etuuksistaan ne joilla ei ole ansiotuloja vihreät olisivat halunneet tehdä tämän veronkevennyksen nimenomaan tähän kunnallisveron perusvähennyksen korotukseen koska silloin se olisi kohdistunut kaikkein heikoimmassa asemassa oleville samanaikaisesti me tiedämme että köyhyys ja huono osaisuus ja sairastavuus kasaantuvat usein samoille ihmisille ja sen takia kun ne leikkaukset mitä hallitus on tehnyt lääke ja sairausmatkakorvauksiin omavastuun korotukset keliakiakorvauksen poisto asumistuen leikkaus on nyt tulossa sosiaali ja terveyspalveluiden maksuja on korotettu kaikki ovat menneet niille samoille ihmisille niin meillä on joukossamme yhä enemmän niitä ihmisiä joille arjesta selviäminen on taistelua niitä ihmisiä jotka joutuvat miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä niitä ihmisiä jotka hakevat ruokansa säännöllisesti leipäjonoista edustaja laukkanen täällä aiemmin puhui siitä että tämä hallitus on nyt leikannut ruokajonoille annettua avustusta leikannut siitä toiminnasta josta yhä useampi suomalainen valitettavasti on riippuvainen ja kun me puhuimme tässä salissa viime viikolla eriarvoistumisesta tai tänäänkin on mietitty sitä meillä köyhiä ja kuka on pienituloinen niin kyllä minulle on tullut vahvasti semmoinen käsitys että aika moni meistä ei tunne tai tunnista tunnista tai edes tunnusta sitä arkea mikä on liian monelle suomalaiselle totta sitä köyhän ja osattoman pienituloisen arkea sitä jokapäiväistä taistelua arjesta selviämisestä minusta meillä tässä salissa pitäisi olla herkkyyttä jos me emme henkilökohtaisesti tunne tällaisia ihmisiä meidän pitäisi tutustua niihin tarinoihin tai meidän pitäisi ainakin kyetä lukemaan tilastoja jotta tämä sata vuotias sivistysvaltio nimeltä suomi pitäisi huolta ihan jokaisesta että kukaan ei joudu täällä heitteille että jokainen pystyy selviämään elämästään edes kohtuullisella tai siedettävällä

arvoisa puhemies täällä teki jo sosiaalidemokraattien vastalauseen mukaisen epäluottamuslause esityksen ja tämä esitys on erittäin kannatettava ja kertoo hyvin siitä miksi sosiaalidemokraatit ovat joutuneet jättämään raskain mielin tälle hallitukselle epäluottamuslausuman ja kannatan tuota edustaja suna kymäläisen tekemää lausumaehdotusta hallituksen epäluottamuksesta äänestämiseksi arvoisa puhemies sdpn pääviestit tänään tässä keskustelussa ovat olleet kolmenlaisia ensinnäkin lähdetään siitä pääviestistä että on se vaan kumma että silloin kun ei ollut talouskasvua ja vienti ei vielä hallituksella oli varaa tehdä vuoden kaksituhattaviisitoista hallitusohjelmaa ratkaistaessa päätös että erityistä tukea ja elvytystä tarvitsevat ne ihmiset joilla on ostovoimaa ja silloin tehtiin päätös että yhteiskunnan suurituloisia haluttiin erityisesti tukea ja tämä päätös maksoi sen että taloutta tasapainotettiin niiden ihmisten kukkarolla käymisellä jotka erityisen vähän kuitenkin yhteiskunnassa saavat jokapäiväistä aika kylmää politiikkaa on se että hallituksen vaihtoehtona oli se että käytännössä neljä ylintä desiiliä saivat positiiviset plussalle jäävät tulot ja niillä joille ei ollut eikä ole näillä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevilla ihmisillä päätettiin kuitenkin maksattaa taloudellinen sopeutus tämä arvovalinta on se valinta joka on suomessa lisännyt eriarvoisuutta kaksi kolmasosaa suomalaisista uusimpien tutkimusten mukaan uskoo siihen että tuloerot ovat kasvaneet ja jos kerran näin on niin keskeinen kysymys on se että ei ole turhaa täällä olla huolissaan siitä eriarvoistuuko suomi ja nämä poliittiset valinnat jotka on tehty tulevat suomelle vielä kalliiksi on todettava että suomalaista yhteiskuntaa ei niinkään haasta kaikessa karmeudessaan haasta kaikessa karmeudessaan vain tämä taloudellinen kestävyysvaje jonka totta kai sosiaalidemokraatit ottavat vakavasti vaan tätä yhteiskuntaa haastaa se sosiaalinen kestävyysvaje joka syntyy eriarvoisuudesta ja osattomuudesta voikin sanoa että osattomuuden ja syrjäytymisen kestävyysvaje voi olla tämän yhteiskunnan suurimpia laskuja jotka tämän hallituskauden jälkeen on maksettavana ja se on suuri sääli me sosiaalidemokraatit lähdemme siitä että kun jälleen talouskasvun hedelmiä on toimitaan toisin kuin hallitus esittää hallitushan esittää että linja ei muutu se mikä sovittiin kaksituhattaviisitoista on betonoitu ja ylimmille neljälle desiilille lapataan tämän yhteiskunnan talouskasvun hedelmät kyllä se väärältä tuntuu että ne kuusi alinta desiiliä jotka tämän laskun maksoivat silloin kun oli vaikeaa eivät saisi sitä oikeudenmukaisuutta takaisin jota pyydetään ja tältä osin vaadimme että palautetaan nyt se oikeudenmukaisuus se mikä on silloin leikattu palautetaan nyt kun sitä talouskasvun hedelmää jälleen on arvoisa puhemies toinen kärkemme tänään on ollut se että tehdään nyt hyvänen aika niitä uudistuksia tämä on vakava yhteiskunnallinen asia että mistä liikkumavaraa rakennetaan ja olen samaa mieltä joidenkin muiden tänäisten puhujien kanssa niiden jotka lähtevät siitä että työllisyysasteen nosto on yksi keskeisimpiä tavoitteita siinä että hyvinvointiyhteiskunta on seuraavienkin vuosikymmenien aikana olemassa ja tuota työllisyysastetta ei pitäisi nostaa vain seitsemäänkymmeneenkahteen joka on hallituksen tavoite vaan paljon korkeammalle ja sen takia olemme tänään haastaneet tätä istuvaa hallitusta että tehkää nyt näitä uudistuksia jotka nostavat työllisyysastetta me olemme esittäneet tänään viittä eri uudistusta esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä yksittäisenä toimena se yksistään olisi saanut tämän hallituksen tavoitteen aikaiseksi koska alimmissakin mittakaavavertailuissa kolmen prosenttiyksikön työllisyysasteen nosto olisi mahdollista pelkästään oppivelvollisuutta pidentämällä mutta siihen tällä hallituksella ei ole varaa eikä ideologista halua puhemies on myöskin esitetty perhevapaauudistusta varhaiskasvatuksen uudistamista täysin maksuttomaksi pitkällä aikavälillä koulutustason kääntämistä nousuun ja aktiivisempaa työllisyyspolitiikkaa ja nämä johtaisivat siihen että työllisyysaste aidosti nousisi tehdään siis uudistuksia nyt on uudistusten aika

arvoisa puhemies suomen talous on kääntynyt monien vuosien jälkeen lopulta nousuun ja olen samaa mieltä hallituspuolueiden edustajien kanssa siitä että vaalikauden alkupuoliskon aikana toteutetut tuloveronalennukset ovat vaikuttaneet positiivisesti työllisyyden kehittymiseen nämä maltilliset tuloveronkevennykset ovat olleet hallituksen talouspolitiikan parasta antia mutta valitettavasti hallituksen kansalaisille ensi vuodeksi tarjoamaa budjettikokonaisuutta ei voi järin suuresti kehua siihen sisältyy muutamia hyviä yksityiskohtia mutta koska se leikkaa juurikin kaikkein vähäosaisimmilta ja pienituloisimmilta kansalaisilta vaikka suomen taloudessa näkyy lopulta valoa niin kokonaisuus on meille perussuomalaisille pettymys arvoisa puhemies hallitus on muun muassa päättänyt jäädyttää kansaneläkeindeksin mikä vaikeuttaa merkittävästi monen pienituloisen eläkeläisen arjessa selviytymistä lisäksi hallitus lakkauttaa verotuksen lapsivähennyksen joka on vielä tänä vuonna tuonut monelle perheelle neljäsataa euroa lisää riihikuivaa rahaa kukkaroon lapsiperheiden verotus siis kiristyy ensi vuonna tämän hallituksen päätöksen myötä erityisen karu toimenpide on hallituksen suunnittelema työttömyysturvan niin sanottu aktiivimalli joka rankaisee työttömiä heidän epäonnistumisestaan työnhaussa leikkaamalla työttömyysturvasta hieman alle viisi prosenttia edes perustuslakivaliokunnan huomioita tähän esitykseen sisältyvistä perustuslaillisista ongelmista ei ole otettu hallituspuolueiden riveissä vakavasti arvoisa puhemies tällaisella rankaisupolitiikalla hallitus ajaa työttömät lopulta nöyryytettyinä toimeentuloluukulle kyllä täytyy löytyä parempia ja inhimillisempiä keinoja työllisyyden parantamiseksi perussuomalaiset ovat esittäneet toimia joilla pienimpien yritysten toimintaedellytykset kohenevat niihin sisältyy muun muun muassa viron yritysveromallin pilotointi lisähenkilökuntaa palkkaavissa pk yrityksissä lisäksi työttömien edellytyksiä työllistyä tulee kohentaa paitsi tuloverotusta edelleen keventämällä myös neuvonnalla ja työllistymiseen tähtäävällä lisäkoulutuksella nyt käynnissä olevat alueelliset työllisyyskokeilut ovat osoittaneet että henkilökohtainen kontakti työttömiin on erittäin tärkeä työstä tulee tietenkin saada kunnollista palkkaa tästä huolimatta valtiovarainministeri orpo totesi viime viikolla että vähemmän koulutettujen työntekijöiden palkkojen tulee jatkossa voida joustaa alaspäin käytännössä ministeri orpon lausunto viittaa siihen että hallitus kaavailee toimia yleissitovuuden murtamiseksi sitä me perussuomalaiset emme voi missään tapauksessa hyväksyä arvoisa puhemies jotain nykyhallituksen muuttuneesta arvopohjasta kertoo myös se että vielä viime vuonna kun perussuomalaiset olivat hallituspuolue myönsi valtiovarainvaliokunta lisämäärärahan ruoka apua tarjoaville järjestöille edustaja laukkanen otti asian äsken täällä esille ja olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä siitä että tätä kymmeniätuhansia vähäosaisia kansalaisia auttavaa toimintaa ja sen tukemista olisi ehdottomasti pitänyt jatkaa tänäkin vuonna leipäjonot eivät tietenkään kuulu sivistysvaltioon vaan yhteiskunnan tulisi pystyä tarjoamaan riittävän toimeentulon edellytykset kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisilleen avustusjärjestöjen tekemä työ on kuitenkin erittäin kunnioitettavaa ja yhteiskunnan tulee tukea niitä ellei se pysty muutoin itse huolehtimaan vähäosaisistaan arvoisa puhemies tämänvuotisessa budjetissa tai sitä koskevassa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ei valitettavasti ole jälkeäkään tällaisesta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten avustamisesta edustaja laukkanen peräsi aivan oikein eduskuntakeskustelua inhimillisestä päätöksenteosta ja olen täysin samalla kannalla hänen kyllä jokaisen edustajan tulisi ajoittain katsoa peiliin ja peiliin ja miettiä olemmeko tehneet täällä eduskunnassa oikeudenmukaisia päätöksiä ja se koskee myös tätä budjettia pahoin kuitenkin pelkään että monen hallituspuolueen edustajan voi olla vaikea saada unta silmään ensi yönä jos he näitä päätöksiä rehellisesti mielessään uskaltavat pohtia niin pahoin hallitus on epäonnistunut tehtävässään köyhimpien kansalaisten hyväksi toimimisessa esitetyillä perusteilla kannatan edustaja meren tekemää epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa

on kuultu paljon hyvää keskustelua suomen taloudesta suomen tilanteesta ja tietenkin ensi vuoden tulo ja menoarviosta minä itse haluaisin kuitenkin ehkä vähän vielä pakittaa sellaiseen isompaan kuvaan siitä miltä suomi nyt näyttää oikeasti tänään ja ensi vuonna ja ehkä vähän myöhemmin oikeastaan kolmesta näkökulmasta ensimmäinen näkökulma on sivistys toinen on hyvinvointi ja kolmas on elinvoima eli oikeastaan ne kolme elementtiä mistä pohjoismaalainen hyvinvointivaltio koostuu ja mistä meidät tunnetaan fakta on se että suomi on pudonnut esimerkiksi oecdn tilastoissa tutkimuksen ja kehityksen panostuksissa pahasti meidän kilpailijamaihin nähden suomi menee alaspäin ja muut maat ylöspäin sama koskee koulutusta eli oikeastaan sitä sivistyksen ydintä mistä tänäänkin moni kollega on täällä puhunut ammatillisen koulutuksen leikkaukset satayhdeksänkymmentä miljoonaa kahdeksantoistatuhatta aloituspaikkaa ovat asioita mitkä eivät välttämättä näy nyt mutta ne näkyvät vuosien päästä toinen iso kokonaisuus on hyvinvointi tänään täällä kolleganikin edustaja kysyi että lääkkeet vai ruoka se ei valitettavasti hallitus ole mikään sdpn keksintö vaan se on ihan tavallisten ihmisten kysymys että kumman minä hankkisin tänään tai huomenna valinta ei siis ole kiinni sdpstä vaan hallituksen politiikasta sosiaali ja terveydenhuoltoala näyttäytyy aika outona jos katsoo

näkökulmasta missään muualla euroopassa ei niin paljon yhtiöitetä kuin tällä hetkellä suomessa se että sote ei ei mene ihmisten ehdoilla vaan suurten terveydenhoitoyritysten ehdoilla on jotain sellaista mitä muualla euroopassa

soten todelliset kustannuksethan ovat loppujen lopuksi kiinni siitä miten saamme haltuun paljon palveluita käyttävät eli vanhukset moniongelmaiset ja vakavasti sairaat ihmiset he aiheuttavat jopa yhdeksänkymmentä prosenttia kustannuksista nyt hallitus ei kuitenkaan keskity näihin ihmisiin eli niihin potentiaalisiin säästöihin vaan siihen miten julkinen sosiaali ja terveydenhuolto saadaan mahdollisimman yksityiseksi ja bisnekseksi kolmanneksi muutama sana elinvoimasta eli siitä miten suomi tekee tuloja mitä se tulopuoli tulo ja on kansainvälinen kasvu vetää nyt suomea mutta kuinka kauan mitä tapahtuu kilpailukyvylle kun suomen osaaminen romahtaa täällä on paljon puhuttu siitä että suomi panostaa nyt liikenneväyliin suomi luo uusia yhteyksiä itse asiassa suomi on putoamassa jälleen kerran euroopan unionin ten t rahoituksesta eli siitä ydinverkosta mihin me olemme halunneet arvoisa puhemies edes ruotsi ei ole tukemassa suomen hankkeita mistä se johtuu hyvä hallitus kertokaa se minulle koska nykyinen hallitus saisi liikkeelle esimerkiksi turku helsinki tunnin junan tunnin yhteyden helsingistä tampereelle koska suomi olisi sillä tasolla ruotsi norja ja tanska ovat jo nyt tämänhetkisten laskelmien mukaan sipilän hallitus saisi turku helsinki junan aikaiseksi vuonna kaksituhattakolmekymmentäkahdeksan mutta onhan sekin aikataulu kokoomus on täällä myös väittänyt sitä että sdp ei ole yrittäjien puolue sdp ei ymmärrä yrittäjyydestä haluan siihen vain todeta sen että pienyrittäjäduunarin puoluetta ei kyllä hallituksesta löydy meidän vaihtoehtobudjetissamme panostimme ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja arvonlisäveron alarajan nostamiseen kolmeenkymmeneentuhanteen nämä ovat konkreettisia asioita tavalliselle duunariyrittäjälle toinen asia on tietysti se jos tienaa satojatuhansia ja on suuri nettovarallisuus mutta silloin ei ole kysymys pienyrittäjästä
arvoisa puhemies jos hieman kevennetään niin voisi pohtia sitä johtuvatkohan nämä sosiaalidemokraattien puheet tuloeroista siitä että viime kauden toimintanne tuotti satatuhatta työtöntä ja sitä kautta tulot hieman tasoittuivat kun ihmiset olivat työttömyyskortistossa sekö nyt sitten on mielestänne toivottava tilanne no työllistyyhän siinä tietysti myös muutama byrokraatti työvoimahallinnossa vakavastikin puhuen kyllä se vain niin on että työtä tekemällä tienaa paremmin kuin työtä tekemättä sen takia työllisyyden korottaminen on tärkeä asia mutta aiemmassa puheenvuorossa mainitsemieni kahden asian ohella joista hallitus ei koskaan puhu on myös kolmas asia josta vaietaan eli se epärealismi siinä mikä on takana sotesta sotesta odotetuissa miljardisäästöissä voisin ottaa esimerkkini kotimaakunnasta ja sen sairaanhoitopiiristä eksotesta siellä ollaan melko pitkällä palveluiden integraatiossa myöskin säästöjen osalta kuulin että laskennallisesti siellä olisi säästetty suhteellisesti katsoen jopa puolet siitä mikä sotessa on nyt tällä hetkellä tavoitteena jo ennen kuin sotea on ollut olemassakaan nyt kuitenkin kaikki nämä esitetyt sote mallit mukaan lukien nyt käsittelyssä oleva veisivät itse asiassa meidänkin sairaanhoitopiirejämme taaksepäin ja hajauttaisivat jo saavutettua integraatiota puhumattakaan siitä mitä tällainen sekoilu terveyspiirien kanssa tekisi kansalaisten palveluille niiden tasapuolisuudelle saavutettavuudelle eli huonontaisi sitä tämä toimivan julkisen mallin hajottaminen tulisi käsitykseni mukaan johtamaan myös kustannuksien nousuun siitä puolestavälistä mitä ollaan saavutettu kustannussäästöjä soten tavoitteisiin verrattuna lienee selvää että tällaisilla sote ratkaisuilla jotka hajottavat jo jo ennestään valmiita malleja ei tulla saavuttamaan alkuunkaan niitä miljardien säästöjä mitä hallitus on epäilemättä talousarvioihinsa laskenut
arvoisa rouva puhemies edustaja skinnari herkesi tuolta pöntöstä arvostelemaan hallitusta pienyrittäjä näkökulman puuttumisesta kuunnelkaapa edustaja skinnari liikeaikalain kumoaminen maksuperusteisen alv tilityksen käyttöönotto kotitalousvähennyksen korotus verotuksen yrittäjävähennyksen lisääminen sukupolvenvaihdosten verotuksen keventäminen työn verotuksen keventäminen sadoilla miljoonilla vuodessa luovutustappion vähennyskelpoisuuden koskemaan muita pääomatuloja autoveron asteittainen keventäminen hankintalain kokonaisuudistus uuden työntekijän koeajan pidentäminen entisen työntekijän takaisinottovelvoitteen kaventaminen joustavammat määräaikaiset työsopimukset työntekijän omavastuun palauttaminen vuosilomalla sairastamisessa edustaja skinnari väitättekö ettei näitä uudistuksia ole yrittäjäkentässä tervehditty

edustaja kiurun esiin nostamasta oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle kyllä minä sanon että minä kannatan tätä ajatusta mutta ei sillä ensi vuoden taloutta ratkaista ensi vuoden talouteen ja työllisyystilanteeseen sillä ei ei saada vaikutusta vaikka mitä tehtäisiin isossa kuvassa pidemmällä tähtäimellä olen samaa mieltä että meidän pitää pohtia tätä asiaa pidennetäänkö peruskoulua parilla vuodella kuinka tehdään toisen asteen koulutuksesta pakollista pääasia on se että kaikki meidän nuoremme saavat

edustaja kopra olette osittain oikeassa siellä on paljon hyvää ja ja kiitos siitä mutta mennään nyt niihin heikkoihin kohtiin hankintalaki olin sitä itse tekemässä talousvaliokunnassa ei siitä tullut niin hyvä kuin siitä olisi voinut tulla pienyrittäjien kannalta se on fakta ja sen myöntää myös hallitus tänä päivänäkin se suosii isoja suuria toimijoita toinen asia ylipäätään yrittäjyys te ette vieläkään ymmärrä sitä mikä on yksinyrittäjän vähän isomman ja keskikokoisen tai jotain siltä väliltä olevan ero kun te yrittäjyydestä niin ymmärtäkää nyt pikkuhiljaa kuka on yksinyrittäjä ja mikä on isompi yritys ja niin edelleen ehdotin edelliselle valtiovarainministeri stubbille että muuttakaa vihdoinkin yrittäjäverotusta siten että esimerkiksi henkilöyrittäjät voivat aivan kuten palkansaajat takautuvasti katsoa verotuksen kuntoon älkääkä ennakkoverottako heitä hengiltä tässäkään ei ole tapahtunut mitään eli tässä nyt vain ihan aluksi

ihan taustatietona totean että olen itse entinen yksinyrittäjä ja tällä hetkellä työllistän noin viisitoista henkilöä tietotekniikkayrityksessäni lappeenrannassa eli väitän tältä pohjalta että kokoomuksen eduskuntaryhmässä on tältä tältä osin ja myös muiden yrittäjien toimesta ymmärrys myös pien ja yksinyrittäjiä kohtaan ja kyllä jonka äsken luettelin ne ovat kaikki sellaisia uudistuksia ja muutoksia jotka nimenomaan parantavat yksinyrittäjän ja pienyrittäjän olosuhteita ja kilpailukykyä ajatellaanpa ajatellaanpa esimerkiksi pidennettyä koeaikaa ja työntekijän sairastumista suurin työllistämisen este pien ja yksinyrittäjällä tai kahden hengen firmassa on on se kun pelätään että mitäs jos uusi työntekijä sairastuu tai mitäs jos se ei osaakaan ja joudutaan hankkiutumaan työntekijästä eroon ennen vanhaan siitä ei helpolla päästy ratkaisuun mutta näiden uudistusten turvin saadaan tämäkin asia nyt ratkaistua kilpailukyky tältä osin on parantunut ja kevyemmällä ja pienemmällä kynnyksellä voidaan palkata uusia henkilöitä töihin ja se parantaa työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies sitaatti äitini on yksinhuoltaja joka sairastui yllättäen vuonna kaksituhattayksitoista mikä jälkeen hän ei pystynyt enää palaamaan työhön työkyvyttömyyseläkkeellä kolmen hengen eläminen on aika taiteilua ja lukio opintojeni kulujen maksaminen on vaikeaa näin sanoo tämän päivän nuori voin vain kuvitella

mitä mitä tuon nuoren mielessä kulkee kun hän miettii kuinka pientä työkyvyttömyyseläkettä saava äiti pystyy perheen elämästä huolehtimaan tässä on kaksi pointtia toinen on se että juuri näiden esimerkkien vuoksi tarvitsemme oppivelvollisuuden pidentämistä jotta toisen asteen koulutuksesta tulee aidosti maksutonta tämän päivän lukio opinnot välineineen maksavat perheille jo useita tuhansia euroja

tässä on myös toinen näkökulma se miksi perustuloon ja pieniin eläkkeisiin tai indeksileikkauksiin täytyisi kiinnittää huomiota viime viikolla jätimme oppositiosta välikysymyksen eriarvoistumisesta ja hallitus ei kaatunut kuten tiedämme muttei välikysymyksemme täysin hukkaankaan mennyt sillä osa on ymmärtänyt ja jäänyt tuon käydyn keskustelun jäljiltä miettimään ettei suomikaan ole valmis edustaja kaikkonen totesi lehdessä että hän toivoo että hallitus saisi aikaan vielä joitakin ratkaisuja joilla kaikkein heikko osaisimpien tilannetta autetaan hän tunnustaa että on paljon pienituloisia eläkeläisiä ja köyhiä lapsiperheitä jotka tarvitsisivat apua juuri näin hyvä lisää tätä ajattelua ja toimenpiteitä jotta näitä ongelmia olisi vähemmän on siis hyvä että hallituksessa edes joku on kuullut ja ymmärtänyt miksi me täällä asiasta meuhkaamme me tuomme kentän äänen sen hiljaisen suurella osalla suomalaisista menee hyvin ja se on hyvä asia mutta se ei riitä silloin kun rikkaan ja köyhän miehen elinajanodotteessa on lähes yhdentoista vuoden ero

arvoisa

sosiaalidemokraattien vaihtoehdosta ja vielä on todettava että siinä missä me tekisimme näitä isoja uudistuksia joita joita myös edustaja kopra kiitti oppivelvollisuuden osalta niin olisimme valmiita myös panostamaan kasvuun siltäkin osalta jaamme edustaja kopran kanssa kyllä samantyyppisiä ajatuksia ja kiitän teitä siitä edistyksellisyydestä että ajattelette että oppivelvollisuuskin pitää tuoda nykyaikaan minusta se kertoo siitä että että olette uudistuslinjalla sitä samaa toivoisi muiltakin me kannamme huolta siitä mistä kasvua saadaan myös tulevaisuuteen mutta olisimme näiden verojen kevennyksien sijasta valmiita panostamaan pikemminkin koulutukseen ja tutkimukseen sekä työllisyyden hoitoon koska uskomme että se on sitä parasta lääkettä mitä suomi nyt tarvitsee koulutus lisäisi tuottavuutta ja olisi myös paras vakuutus ihmisille työttömyyttä ja työmarkkinoiden riskejä vastaan tätä kautta koulutus olisi myös tehokas keino vähentää eriarvoisuutta ja pitää kaikki mukana yhteiskunnassa tältä osin suurimmat panostukset jotka me tässä vaihtoehtobudjetissa ja sosiaalidemokraattien vastalauseessa numero yksi teemme ovat itse asiassa juuri panostuksia koulutukseen ja kun hallitus leikkaa vuositasolla miljardi euroa koulutuksesta on enemmän kuin viime hallituskaudella kumulatiivisesti laskien niin tältä osin me panostaisimme näiden leikkauksien torjuntaan ja pitäisimme huolta siitä että suomessa lisättäisiin koulutusta aidosti myöskin siitä näkökulmasta että koulutus on meille sitä parasta historiallista todistusvoimaa siitä olemme aikoinaan osanneet tehdä oikeita ratkaisuja koulutus nostaa ihmisten mahdollisuuksia työllistymiseen ja tätä kautta tähän me panostaisimme
arvoisa puhemies tuossa edustaja kopran ansiokkaassa luettelossa panin merkille yhden asian niitä kaikkia hallituksen uudistuksia jotka lueteltiin yhdistää sellainen seikka että ne ovat tavalla tai toisella pois työntekijöiltä ne huonontavat jollain tavalla työntekijän asemaa tai hänen työnsä ehtoja esitänkin kysymyksen kuinka voisimme kehittää sellaisia toimia jotka olisivat tasapuolisia työntekijöille eivätkä huonontaisi työn ehtoja ja samaan aikaan kuitenkin parantaisivat yrittämisen ja työllistämisen mahdollisuuksia voisiko ajatella että otettaisiin näissä asioissa riskiä yhteiskunnalle totta kai siitä tulee kustannuksia mutta niin tulee siitäkin että ihmisiä pidetään työttöminä olisiko parempi antaa ihmisille mahdollisuus tehdä työtä ja yrittää hieman yhteiskunnankin riskillä kuin holhota heitä ja työllistää sitä äsken mainittua työvoimatoimiston byrokratiaa joka ei ketään hyödytä viime kädessä mitä taas tulee koulutukseen erityisesti ammattikoulutukseen olen nimenomaan yrittäjiltä kuullut että koulusta ei tänä päivänä valmistu sellaisia ammattilaisia joille kehtaisi maksaa ammattilaisen palkan ei ole osaamista ei ole työelämän perustaitoja mitä tälle asialle sitten pitäisi tehdä mielestäni ratkaisu ei ole ainakaan se että mekaanisesti nostetaan oppivelvollisuusikää kyllä se ratkaisu on ennemmin se että ammattioppilaitoksissa lähiopetusta kasvatetaan niin että ne tuntimäärät vastaisivat edes alkeellisesti sitä millaiseen rytmiin työelämässä täytyy tottua ja että siellä opetettaisiin se todellinen kova ammattitaito jolla sitä työtä pitäisi tehdä

arvoisa rouva puhemies samalla kun kannatan kristillisdemokraattien ja edustaja östmanin tekemää epäluottamuslause ehdotusta joka liittyy vaihtoehtobudjettiimme haluan nostaa erityisesti perhepolitiikkaan lapsiin ja nuoriin liittyvät ongelmakohdat esiin yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein pääomamme ovat lapset ja nuoret ja tähän kokonaisuuteen liittyy suurin huoleni ajatellen tätä tulevan vuoden budjettia suuret lapsiryhmät kouluissa ja päiväkodeissa heikentävät osaavan ja ihan maailman huipputasoa olevan koulutetun henkilökuntamme mahdollisuuksia lapsen huomioimiseen ja kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja sen vuoksi esitämme varhaiskasvatukseen yli vuotiaiden lasten enimmäisryhmäkokojen pienentämistä samoin kuin perusopetukseen erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen samassa yhteydessä nostan esiin sen että toisen asteen koulutus on käynyt opiskelijoille yhä kalliimmaksi kasvavien materiaali ja kirjakulujen vuoksi ja näitä kuluja on kohtuullistettava

alhainen syntyvyys liittyy osaltaan siihen että opiskelua ja perhettä on hankala käytännössä yhdistää monet opiskelevat perheet elävät köyhyysrajan alapuolella hallituksen talousarvioesityksessä esitetty seitsemänkymmenenviiden euron huoltajakorotus on oikeansuuntainen ja ja myönteinen uudistus mutta kyllähän se kovin pieni on verrattuna tarpeeseen ja opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen eduskuntaryhmämme esittää huoltajakorotuksen kaksinkertaistamista lapsiperheiden hyvinvointi lapsiperheiden hyvinvointi on pohjana koko yhteiskunnan hyvinvoinnille me tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä tarvitsemme pitkäjänteistä perhepolitiikkaa ja lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla voidaan lisätä perheiden uskoa omaan selviytymiseensä ja kannustaa myös nykyistä suurempaan lapsilukuun lapsilisä on tärkein perhepoliittinen etuus se tasaa lapsettomien ja lapsiperheiden välistä tulonjakoa mutta sen reaaliarvo on laskenut peräti kolmekymmentä prosenttia vuodesta yhdeksänkymmentäneljä ja edelleenkin ensi vuonna lapsilisien ostovoima heikkenee sen vuoksi ehdotamme että lapsilisiin tehdään leikkaukset kompensoiva tasokorotus perhevapaauudistuksesta on käyty tässä salissa paljon keskustelua pidän tärkeänä sitä että kun ja jos uudistusta tehdään niin perheiden valinnanvapautta ei pidä rajoittaa päinvastoin uudistus voidaan halutessa toteuttaa tavalla joka lisää perheiden valinnanvapautta ja tuo joustoa kiireiseen

ehkä se kaikkein päällimmäisin huoli tällä hetkellä tänä iltana liittyy eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnassa käynnissä olevaan alkoholipoliittiseen keskusteluun tiedämme että käytännössä meillä seitsemänkymmentätuhatta lasta elää perheessä jossa molempien tai jommankumman vanhemman kykyä vanhemmuuteen ja huolenpitoon lapsista rajoittaa vanhemman alkoholiongelma ja mielestäni nyt on hyvin kohtalokasta se jos tehdään sellaisia ratkaisuja joilla lisätään alkoholiongelmia sen takia toivon sitä että sosiaali ja terveysvaliokunnassa osataan viisaasti ja ja pitkäjänteisesti uudistaa alkoholipolitiikkaa niin että ei lisätä alkoholin saatavuutta tai tai romahduteta alkoholin hintaa mitä kieltämättä tuo prosenttirajan muutos vähittäismyynnissä olevan alkoholin osalta valitettavasti aiheuttaisi samalla on todettava myös se että on hyvin tärkeää se että kykenemme pitämään huolen siitä että meillä säilyisi jatkossakin vastuullinen alkoholipolitiikka joka huomioi nimenomaan kansanterveyden ja sen takia se että meillä on alkolla monopoli on on tärkeä kulmakivi ja perusta alkoholipolitiikalle

puhemies haluan kiittää edustaja kopraa rehellisistä ja hyvistä vastauksista ja toivon teille menestystä kansallisen kokoomuksen tulevaisuuden nimenä koska te selvästi ymmärrätte mikä on pienyrittäjän asia ja mitkä ovat ongelmat toivottavasti hallitus koko hallitus ja hallitusohjelmakin ajattelisi samalla tavalla mutta faktat ovat faktoja ja vielä yhden asian että ottakaa nyt vaikka se yrittäjän eläkeasiauudistus se on vuodelta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkaksi muistaakseni eli siinäkin hallitus voisi nyt alkaa töihin mutta ihan muutama sana vielä väylähankkeista niistä puhuimme on hieno asia että hallitus tekee hailuodon siltaa ja saa vähän satamia syvennettyä mutta se iso kuva edelleen puuttuu joten toivottavasti nyt teiltä löytyy näkemystä koska kello käy brysselissä kello käy helsingissä ja kello käy joka puolella mutta arvoisa puhemies vielä yleisellä tasolla haluan puuttua siihen tilanteeseen ja ja oikeastaan siihen keskusteluun mitä täällä eilenkin käytiin perustuslakivaliokunnan roolista ja perustuslakivaliokunnasta ylipäätään puhun siis yhtenä valiokunnan jäsenenä on ikävää että perustuslakivaliokunta alkaa politisoitua on ikävää että perustuslakivaliokunnalla tehdään politiikkaa koska se ei ole suomen etu se ei ole eduskunnan etu eikä se ole kenenkään meidän etu me olemme tähän asti pystyneet tekemään hyvää työtä tuomioistuinmaisesti kuten meidän kuuluukin ja toivottavasti tämä jatkuu koska muuten tästä ja seuraavasta vuodesta ja sitä seuraavasta tulee erittäin vaikea

edustaja mäkelä kiinnitti äskeisessä hyvässä puheenvuorossaan aivan oikein huomiota siihen että kun parannetaan yrittäjien asemaa ja sitä kuuluu parantaa niin samalla ei pidä heikentää työntekijöiden asemaa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissaan esittämät vaihtoehdot kuten viron yritysveromallin pilotointi työllistävissä pk yrityksissä tähtäävätkin tähtäävätkin siihen että sekä työnantaja että työntekijä hyötyisivät näistä uudistuksista eduskunnan viimevuotisista päätöksistä muistuu hyvänä esimerkkinä mieleeni lakimuutos joka mahdollisti siirtymisen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen kaikkein pienimmissä yrityksissä tämä uudistus viivästytti vain muutamalla kuukaudella valtion saamia verotuloja mutta samalla edesauttoi lukuisia pienyrityksiä ja pienyrittäjiä jatkamaan yritystoimintaa ilman pankkilainaa ja tarjosi uusille yrittäjille hyvän mahdollisuuden yrityksen perustamiseen varsin pienellä alkupääomalla yrittäjäjärjestöt ovatkin kiitelleet kilvan tätä viimevuotista päätöstä tällaisia kaikkia osapuolia hyödyttäviä yritystoimintaa edistäviä sinällään yksinkertaisia mutta toimivia uudistuksia tarvitaan jatkossakin lisää emme sitä vastoin kaipaa yhtään sellaista uudistusta joka asettaisi yrittäjän ja työntekijän edut vastakkain

rouva puhemies edustaja mäkelä tuossa toi esiin että nämä hallituksen pienyrittäjyyttä edistävät uudistukset jotenkin olisivat koituneet työntekijän tappioksi mielestäni asia ei ole alkuunkaan niin esimerkiksi tämä koeajan pidentäminen ja takaisinottovelvoitteen heikentäminen tarkoittaa sitä että ihmiset saavat töitä paremmin kynnys ottaa töihin madaltuu eli vaihtoehto on siis se että ihminen on on joko työtön tai töissä ja jos tämä kynnys on korkeampi niin eihän se koske niitä ihmisiä jotka ovat jo töissä vaan vaan niitä jotka mahdollisesti saisivat työtä nyt kun se ei yrittäjälle ole niin suuri riski kuin aikaisemmin tai tämä riski on paremmin hallinnassa vielä tuosta verotuksesta sanoisin sen että pitää muistaa että keskituloiset maksavat suurimman osan niistä veroista joilla tämä hyvinvointiyhteiskunta ja tulonsiirrot rahoitetaan tätä verotusta verotusta ja veroprogressiota pitää pienentää heiltä pakko otettavan

pitää muistaa se että verotusta on kevennettävä se edistää kasvua ja se näin ollen sataa myös pienituloisten laariin kun talous kasvaa on varaa maksaa tulonsiirtoja

edustaja kopra on kyllä oikeassa että on aina parempi olla töissä kuin työttömänä siitä voimme olla samaa mieltä mutta tähän perhepoliittiseen keskusteluun jota tässä hieman käytiin täytyy sanoa että siihen ei valitettavasti ole niin helppoja ratkaisuja kuin monesti halutaan esittää eli se perustavatko ihmiset perheen on ilmapiiri ja asennekysymys aivan ensisijaisesti ennen mitään muita asioita mitkään olosuhteet eivät sinänsä perusta kenenkään perhettä eivätkä mitkään olosuhteet estä sen perheen perustamista tämän todistaa parhaiten se että maissa joissa maailmassa on kaikkein kurjinta elää perhekoko on kaikkein suurin ei se kurjuus tai tulevaisuudennäkymien puute ole estänyt perheen perustamista kysymys on muista asioista asenteen jälkeen kysymys on ihmiselämän muista perusasioista työ on ennen kaikkea nuorten aikuisten täytyy päästä töihin elämänsä rakentamiseksi nimenomaan jonkinnäköiseen pysyvään työsuhteeseen pätkä ja silpputöiden sijaan perhevapaauudistuksesta puhuminen on täysin tyhjää ellei nuorille ihmisille myös naisille ole työpaikkoja joihin työllistyä ja perheiden täytyy itse saada valita mikä perhevapaamalli itselleen paras sitä ei pidä yhteiskunnan tulla sanelemaan ylhäältä päin sen jälkeen on kyse asumisesta tilasta jota perhe tarvitsee ympärilleen asumisen hinnasta joka on täällä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa varsin korkea muualla taas ei ole samalla tavalla työpaikkoja tasasuuret maksut ovat ongelma kiinteistöverot sähkönsiirrot muut asiat autoilua tarvitaan lapsiperheiden elämässä ja arjessa nyt kun palveluverkkoa on karsittu autoilu maksaa arvoisa puhemies näihin kaikkiin ongelmiin perussuomalaisilla on hyviä ratkaisuja vaihtoehtobudjetissaan muun muassa lapsivähennyksen säilyttäminen auttaisi suuresti lapsiperheiden nykyistä tilannetta ja monta muutakin asiaa löytyy ja kehitämme arvoisa

arvoisa rouva puhemies kello on paljon mutta asia on tärkeä tänään eduskunnassa on käyty palautekeskustelua ensi vuoden talousarviosta ja täytyy sanoa että edustaja viitasen sanoin olen hämmästellyt sitä kun sitä keskustelua on seurannut miten meidän vihervasemmistomme on suhtautunut tähän talouden tilanteeseen missä on siis tapahtunut täydellinen muutos siihen aikaan kun valtiovarainministerin toimi oli sosiaalidemokraattien hallussa vaikka kokoomus oli myös siinä hallituksessa mukana tässä salissa on tälläkin hetkellä paikalla ainakin yksi henkilö joka on hallitusneuvotteluissa ollut siihen aikaan mukana kun tuota edellisen kauden talouspolitiikan isoa linjaa päätettiin ole mikään salaisuus että sosiaalidemokraattien vaatimuksesta silloin haluttiin kirjaus että jos tehdään säästöjä niin pitää tehdä samassa suhteessa veronkiristyksiä eli puhutaan niin sanotusta fifty fifty ajattelusta ja mitä se tarkoitti taloudelle se tarkoitti sitä että me jäimme kituvaan tilanteeseen jopa taantumatilanteeseen emmekä päässeet mukaan muiden euroopan maiden jo ollessa kasvu uralla meillä tämä tiukkeneva veropolitiikka jota sosiaalidemokraatit edelleen ihannoivat

hän puhui desiileistä ja gini kertoimista ja unohti siinä että silloin kun heidän gini kertoimensa ja desiilinsä olivat heidän mielestään kohdallaan tähän maahan tuli satatuhatta uutta työtöntä jos nyt tuossa gini kertoimessa on aivan pikkuinen muutos näihin tuloeroihin onko se kolme euroa mikä tulee itse asiassa tupakka askin hinnan korotuksesta

niin niin kuin edustaja kopra tuossa hetki sitten omassa hyvässä puheenvuorossaan esille toi niin itse asiassa jos se laitetaan rehellisesti oikeaan mittakaavaan meidän tuloeromme eivät ole kasvaneet eivät viime hallituksen aikana eivätkä tämän hallituksen aikana niin kolme euroa edustaja krista kiuru kolme euroa ja se tulee tupakka askista ja me tiedämme sen tässä salissa että on lehdissä ollut juttuja että viime kaudella te vastustitte tupakkaveron korotusta miksi siksi että se olisi vaikuttanut gini kertoimeen kun teitä kiinnostavat enempi gini kerroin

sinä aikana kun antti rinne ja jutta urpilainen olivat valtiovarainministerit ja siinä oli isoin syy kuunteletteko te edustaja kiuru mitä puhun kerroin juuri sen isoimman virheen mikä silloin tehtiin ja se tehtiin sosiaalidemokraattien vaatimuksesta ja se oli tämä fifty fifty kirjaus että jos leikkauksia tehdään niin silloin pitää samassa suhteessa veroja kiristää ja kun nyöriä kiristettiin niin ei hevonen päässyt raville tämän tietää myös puhemies siis tämän hevosvertauksen hevosnaisena mutta arvoisa puhemies nyt en mene enää tuohon vaan menen tähän kauteen tällä kaudella valtiovarainministerin salkku on ollut kokoomuksella meillä on ollut ideologisesti läheisempiä kumppaneita hallituksessa ja silloin olemme voineet tehdä varsin kokoomuslaista talouspolitiikkaa sanon siitä näin me olemme ennen vaaleja kertoneet että meidän on väistämättä tehtävä säästöjä ja me haluamme että veroja ei kiristetä eli työn verotusta ei kiristetä ja ensi vuonna kenenkään suomalaisen työn verotus ei kiristy se on tärkeä peruslinjaus ja se vahvistaa työllisyyttä ja ja talouskasvua

arvoisa rouva puhemies haluan nostaa asian joka ei nyt tässä hetkessä ole ollut keskustelussa mutta täällä käytiin viime keväänä keskustelua kansa laisaloitteesta jolla vaaditaan eutanasian laillistamista siinä yhdessä monet eduskuntaryhmät ilmaisivat vahvan tukensa sille että saattohoitoa kehitetään sekä lainsäädäntöä että resursseja saattohoito on todellakin tällä hetkellä teknisesti kehittyneempää kuin koskaan aiemmin suomen tai koko ihmiskunnan historiassa ohjeista parantuneista suosituksista ja näistä teknisistä valmiuksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on edelleen liian sattumanvaraista jotta myös kuolevat ihmiset eivät pelkästään syntyvät vaan myös kuolevat ihmiset saavat yhdenvertaiset oikeudet hyvään elämään ennen kuolemaa saattohoidon on oltava kaikille tarvitseville saatavilla tällä hetkellä kuntien välillä on liian suuria eroja laadussa ja saatavuudessa on aivan selvää että se mitä hallitus on nyt tulevalle vuodelle tekemässä ei tule riittämään tämän tarpeen tyydyttämiseen sen vuoksi ehdotamme vaihtoehdossamme kahdenkymmenen miljoonan euron lisäystä tulevan vuoden talousarvioon jotta tämä tämä oikeus saataisiin turvattua
arvoisa puhemies miettimään tuota edustaja heinosen logiikkaa olisi ollut hienoa että olisitte ollut tässä budjettikeskustelun isossa debatissa mukana koska tuolla näkökulmalla käytiin itse asiassa aika kovasti samantapaista keskustelua kysynkin teiltä pidättekö te sitä oikeana kun sanoitte äsken melkein sanatarkasti näin että kun maailmantaloudessa ei ollut kasvua eikä suomi saanut vetoapua maailmalta se oli viime hallituksen vika se oli siis kataisen hallituksen vika ja ja kun nyt tulee vetoapua annoitte ymmärtää että se on tämän hallituksen ansiota me kuitenkin tiedämme että käänne tapahtui keväällä kaksituhattaviisitoista niiden päätösten ansiosta asiantuntija arvioiden näkökulmasta puolet siitä kevään kaksituhattaviisitoista kasvusta oli luotu niillä kataisen hallituksen päätöksillä mutta silti se oli kataisen hallituksen vika että tätä talouskasvua ei tullut näin te totesitte ja lopuksi kysyn teiltä oliko finanssikriisi joka tapahtui kaksituhattakahdeksan siis kokoomuksen vika myöskin koska te te olitte silloin hallituksessa oliko se silloin hallituksen vika tällä logiikalla ei kovin pitkälle pötkitä ja minä toivoisin edustaja heinonen että te luopuisitte tästä ajattelusta että kannattaa katsoa peräpeiliin katsokaan eteenpäin ja keskustellaan mieluummin siitä mihin nämä talouskasvun hedelmät käytettäisiin kuin siitä mikä oli kenenkin vika noin pitkälle pötkittynä me tulemme vain tulokseen että finanssikriisi oli siis kokoomuksen vika mikä olisi täysin naurettavaa

arvoisa puhemies edustaja kiuru vaikka kello on paljon niin toivoisin että siteeraisitte

vain kiristettiin se oli se syy ja sen takia halusin sen tuoda esille koska se on niin selkeästi nähtävissä tämä ero mikä tapahtui nimenomaan siinä että käännettiin ajatus verotuksessa siihen että annetaan suitsista tilaa sille hyvälle talouskasvuraville mitä nyt on saatu aikaiseksi nyt kun se on tehty oikein maltillisesti niin esimerkiksi vihervasemmistosta vastustettiin autoveron alennusta sanottiin että tämähän on aivan älytöntä että tässä tilanteessa kun talous ei kasva ja ja otamme velkaa lasketaan veroa nyt ei ole enää arvostelua kuulunut kun itse asiassa veroprosenttia laskemalla verotuotot ovat kasvaneet eli jälleen kerran se toimii että himoverottamalla ei näitä rahoja saada vaan sillä että autokauppa esimerkiksi saatiin uuteen kasvuun entistä turvallisempia autoja ja niin poispäin se on merkki siitä että veroja kiristämällä mitä demarit edelleen täällä salissa ovat tämänkin päivän keskustelussa huutaneet ei tämä maa tule selviämään niin kuin edustaja zyskowicz on monen kerran käyttänyt vertausta jos huippuverotuksella pärjättäisiin niin meillä olisi varmaan kaikki asiat kunnossa ja varmasti niitä olisi kiristetty mutta se ei ole toiminut edustaja kiuru olen ymmärtänyt että kun valtiovarainvaliokunnassa olette niin tunnette sen mistä kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattayhdeksän talouskriisi syntyi ja johtui jos ette tiedä niin kannustan siihen tutustumaan se on tärkeä osuus lähihistoriaa ja ja myös taloushistoriaa ja tietämystä arvoisa puhemies yksi ensi vuoden talousarvion selkeitä painopisteitä on nyt turvallisuus merkittäviä panostuksia suojelupoliisille poliisille rajavartiostolle ja vielä valtiovarainvaliokunnassa hallituspuolueet ohjasivat postille merkittävän lisäyksen

tulee tullin kautta käytettäväksi nimenomaan sinne missä meillä on runsaasti harmaata taloutta ja ja linjaston digitalisointi tällä lisäpanostuksella tulee myös vahvistamaan harmaan talouden torjuntaa puolustusvoimat on saanut jussi niinistön aikana merkittävästi lisää tätä sektoria on hoidettu erinomaisen hyvin vaikka välillä on huutoa kuulunut jostain sinänsä pienestä asiasta niin isossa kuvassa meidän turvallisuus on ministeri niinistön aikana merkittävästi parantunut ja turvallisuudentunne on parantunut olemme huolehtineet myös osaavasta reservistä ja näin tehdään myös ensi vuonna

aivan tavallista suomalaista perhettä he eivät maksa ensi vuonna enää yhtään euroa laadukkaasta suomalaisesta hyvin koulutettujen ihmisten antamasta varhaiskasvatuksesta ja tavallisen keskituloisen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut alenevat ensi vuonna yli tuhannellakahdellasadalla eurolla se on merkittävä kädenojennus lapsiperheille jotka tätä maata monessa mielessä kannattelevat myös lastentarhanopettajien koulutusmääriä lisätään peruskoulun tasa arvorahan jo mainitsinkin opettajien perus ja täydennyskoulutusta vahvistetaan ja ja paljon muita toimenpiteitä on siihen että suomi olisi tulevaisuudessakin maailman osaavin kansa
arvoisa

verokeskusteluun siinä on tärkeää huomata juuri tuo että verotus ei ole mikään itsetarkoitus vaan se on keino kerätä valtiolle varoja jotta yhteiskuntaa voidaan pyörittää jotta tulonsiirrot vähävaraisille voidaan tehdä siinä täytyy olla tasapainoa ei kuoliaaksi verottamalla mitään ratkaista verojen nostaminen tietyn rajan yli ei enää tuota tuloa vaan ainoastaan kuihduttaa tämä autovero oli hyvä esimerkki tästä ilmiöstä ja siitä kuinka se toimii kun se tehdään oikein eli ei autoveroa kokonaan poisteta vaan alennetaan sitä riittävästi että siitä tulee kannustin autojen hankinnalle ja lopputuloksena oli se että autoveron tuotto todellakin oli parempi kuin aiemmin tässä kuviossa todellakin jäi vasemmisto oppositiolle pitkä nenä kun autoveron lasku ei johtanutkaan tulon menetykseen vaan sen kasvamiseen näin se vaan verotuksen osalta toimii mitä tulee perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin niin meillä on siinä periaatteena että verotus maksukyvyn mukaan me emme esitä verojen korotuksia palkansaajille työtä tekeville kansalaisille vaan niille joilla on varaa maksaa pörssiyhtiöiden suuromistajille aggressiivista verosuunnittelua harjoittaville yrityksille suursäätiöille ja yhdistyksille näillä ja jo aiemmin mainitsemallani varallisuusveron palauttamisella me pystyisimme hankkimaan suuren määrän miljoonia lisää valtiolle äkkinäisesti laskisin että se olisi suuruusluokkaa yli kolmesataa miljoonaa ilman että millään tavalla vaikeutamme tavallisen palkansaajan työntekijän asemaa

haluan tässä käyttää kahden minuutin vastauspuheenvuoron edustaja heinosen logiikkaan minusta on hyvä että te käytitte tämän hyvin ideologisen puheenvuoron te kerroitte siinä että kaikki ne ne epäilykset jotka tänään tässä keskustelussa ovat esille tulleet ovat totta te nimenomaan totesitte että hinnalla millä hyvänsä syistä mistä hyvänsä ja vielä tilanteessa missä hyvässä te lähdette siitä että kaikissa tilanteissa verotusta pitää alentaa minusta se logiikka on tänään hyvin todistettu suomi oli kaksituhattaviisitoista tilanteessa jossa ei ollut vielä sellaista talouskasvua kuin kaksituhattaseitsemäntoista joulukuussa sinä hetkenä kun hallitusohjelmaa kirjoitettiin nimenomaan haluttiin

joka mittaa siis suomalaista tulonjakoa neljä ylintä desiiliä jäävät plussalle ja kuusi alinta desiiliä jäävät miinukselle tämä on edustaja heinonen se totuus joka ei pala tulessakaan nämä tiedot ovat myös teidän käytettävissänne jos haluatte katsoa näin hallituksen tulonjakopolitiikka on vaikuttanut neljä ylintä desiiliä saavat toisille tilanne on miinusmerkkinen viime hallituskaudella kataisen johdolla todella tehtiin toisenlaista politiikkaa ja varmasti oli niin että ei tehty kokoomuslaista politiikkaa ja siksi ette ole tyytyväisiä kataisen kauteen silloin tuloerot pienenivät koska silloin kuusi alinta desiiliä jäivät plussalle ja neljä ylintä desiiliä jäivät miinukselle uskon että nyt te olette saaneet läpi tämän kokoomuslaisen politiikan suurimman ideologisen valintanne tilanteessa missä hyvänsä olette sitä mieltä että suurituloisten ostovoimaa pitää tukea ja todella uskotte siihen että kyllä sieltä ripauksia tulee köyhillekin mikä johtaa sitten kansantalouden

edustaja krista kiuru nyt illan myöhetessä siteeraa jokaisessa puheessa väärin aiempia puheenvuoroja en ole missään sanonut että kokoomus ei koskaan olisi valmis veroja kiristämään en tällaista puheenvuoroa ole käyttänyt sen voi eduskunnan pöytäkirjasta tarkastaa sen takia esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattiin että on mahdollisuus jos tilanne sen vaatii kiinteistöveroa kiristää mutta onneksi talouspolitiikka toimii ja sen takia ne tavoitteet joita tuohon kiinteistöveron alarajan korotukseen oli asetettu täyttyivät ilman veronkorotusta sosiaalidemokraatit varmaan vallassa ollessaan olisivat sitäkin veroa niin paljon rakastaneet että olisivat korotuksen tehneet me emme tehneet kun me emme veroja rakasta meille verot ovat vain vain väline siihen että me rahoitamme niillä hyvinvointiyhteiskuntaa nyt tämä talouspolitiikka mitä itse puolustan toimii edustaja kiuru talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee eriarvoistuminen ei ole ei ole toiminut niin kuin te väitätte siinä on se kolme euroa mikä tuli tupakka askin veronkorotuksesta eli

eriarvoistumisesta ei pidä paikkaansa kyllä luulen että aika moni niistä työttömistä jotka nyt ovat päässeet työn syrjään kiinni neljäkymmentätuhatta viiva viisikymmentätuhatta ihmistä jotka eivät ole enää työttömänä ovat varmaan kovinkin helpottuneita siitä tilanteesta teidän aikananne sillä talouspolitiikalla mitä te nyt ihannoitte ja pidätte esille tuli satatuhatta uutta työtöntä tähän maahan ja esimerkkinä

kun vielä velkaannumme kuitenkin niin vaikka meillä on raju progressio meillä hyvätuloiset maksavat merkittävästi veroja siitä huolimatta tämä hallitus päätti että solidaarisuusveron paikka on vielä jatkaa jatketaan sitä kun talous on tällaisessa tilanteessa että me edelleen ensi vuonna otamme hivenen velkaa
arvoisa puhemies edustaja heinonen otti tuossa aiemmin esille lapsiperheiden aseman ja hän mainosti erityisesti tätä varhaiskasvatusmaksujen alentamista joka sellaisenaan on kieltämättä lapsiperheiden kannalta hyvä ja positiivinen päätös mutta ei sekään täysin ongelmaton kuten tässä äsken käytiin keskustelua ensinnäkin se tosiaan laskee kuntien maksutuottoja hallitusohjelmassa todetaan että hallitus korvaa kunnille kaikki niille aiheutuvat lisävelvoitteet täysimääräisenä ja katson sen koskevan myös tätä eli kun näitä maksutuottaja nyt valtion ja eduskunnan päätöksellä alennetaan nekin tulisi korvata no hallitus esitti alun perin että käytetään kolmea tapaa kompensoida nämä tuotot eli nostaa peruspalvelujen valtionosuutta nostaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ja lisäksi tämä kuuluisa oikeastaan surullisen kuuluisa kiinteistöverojen alarajojen korotus oli yhtenä esityksenä siitä sitten hallitus onneksi päätti luopua tästä jälkimmäisestä opposition kovan painostuksen alla mutta ongelma on edelleen se että tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa joka sillä piti kunnille tuoda on nyt edelleen kompensoimatta ja näyttää jäävänkin kompensoimatta tässä hallituksen budjettiesityksessä pidän tätä kyllä erittäin ongelmallisena kyllä kuntien tulisi saada hallitusohjelmankin mukaisesti tai ainakin siinä hengessä joka siihen on kirjattu nämä tuotot jostain muualta esimerkiksi peruspalveluiden valtionosuuksien lisäkorotuksesta tai yhteisöverojen kunnille tulevan jako osuuden kasvattamisesta ja lisäksi oma lukunsa on tietenkin vielä tämä verotuksen lapsivähennyksen poistaminen josta tänäänkin on paljon keskusteltu se tuottaa perheille jopa neljänsadan euron tulomenetykset vuodessa ja vaikka nämä varhaiskasvatuksen maksujen alennukset tulevat voimaan niin ne eivät auta varsinkaan niissä perheissä joissa on ainoastaan kouluikäisiä lapsia
arvoisa puhemies edustaja heinonen otti esiin sen että yhdessä asiassa olisitte olleet valmiit kiristämään verotusta ja totesi että sitten te pystyitte luopumaan sen takia että oppositio painosti tässä hankkeessa teitä todella kovalla kädellä ja lopputuloksena hallitus sitten luopui kiinteistöveron korotuksesta mutta nyt tullaan siihen asiaan että tehän olette tehneet myös verotuksessa kiristäviä ideologisia valintoja

julkisen sektorin työntekijöille lomarahojen leikkausta kiky sopimuksen yhteydessä tehtyjen verokompensaatioiden jälkeen kompensoitu tavalla joka voisi todistaa sen että te olitte valmiit siinä tapauksessa verojen kevennyksiin näiden ryhmien osalta sen sijaan huolehditte siitä että suomessa tehtiin suhteessa sellaiset kompensaatiot että suurituloisten verotus entisestään väheni ja näiden muiden pienituloisten ihmisten verotus tosiasiassa kiristyi koska teitte sellaiset kiky sopimuksen kompensaatioratkaisut että niitä sitten samalla mittakaavalla tehtiin kaikille jolloin suurituloiset saivat tosiasiassa enemmän näin ollen kyllä te osaatte verojakin kiristää silloin kun se osuu muiden

arvoisa puhemies pöytäkirjoista kaikki voivat katsoa että tämä hallitus ei ole lapsivähennystä lopettanut vaan sen ratkaisun on tehnyt itse asiassa sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri antti rinne hänen esityksensä on tehty sellaiseksi että se loppuu se loppuu ja en en ymmärrä jos se teille olisi silloin ollut niin sydämenasia niin miksi valtiovarainministeri antti rinne halusi tehdä siitä vain määräaikaisen sen takia että hän tiesi että se ei toimi kunnolla että on olemassa parempia keinoja auttaa lapsiperheitä ja sen takia tehtiin ratkaisu siitä että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan niin että jälleen kuusituhattaseitsemänsataa uutta perhettä tulee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja ihan tavallisen keskituloisen suomalaisen perheen

pitää muistaa että tämä hallitus ei ole tehnyt sen kohdalla minkäänlaista päätöstä lopettamisesta niin kuin edustaja kiuru esille toi kilpailukykysopimusta sosiaalidemokraatit kannattivat demarien puheenjohtaja rinne antoi sille tuen ja hyväksyi sen ainoastaan vasemmistoliitto vastusti sitä siinä tilanteessa mutta miten kävi kun gallupkäyrät näyttivät alaspäin demarit heräsivät jälleen että nyt me vastustamme kikyä

pienituloisten työntekijöiden lomarahoja mutta teidän lähellänne olevat ammattiyhdistysliike osana tätä ratkaisua kun he neuvottelivat halusivat tehdä sen ratkaisun näin ja sitä kaikki muut puolueet paitsi vasemmistoliitto kunnioittivat kunnioittivat ja ja esimerkiksi sosiaalidemokraatit antoivat sille silloin tuen tässä salissa ja monessa muussa
arvoisa puhemies edustaja mäkelä kertasi tuossa hieman aiemmin perussuomalaisten verolinjauksia ja pääperiaatteita ja aivan totta kuten hän sanoi perussuomalaiset haluavat keventää erityisesti pieni ja keskituloisten ansiotuloverotusta ja samalla olemme vaihtoehtobudjetissamme esittäneet myös eläkeläisten verotuksen tuomista samalle viivalle palkansaajien kanssa meillä on siihen sekä talousarviomäärärahaesitykset tehtynä että myös aikanaan teimme valtiovarainvaliokunnassa siihen lakimuutosehdotukset mutta edustaja heinonen totesi tuossa äskettäin että edellinen hallitus päätti tehdä tästä lapsivähennyksestä määräaikaisen se on kyllä periaatteessa totta näin tosiaan on historiankirjoista luettavissa mutta toisaalta täytyy muistaa sekin että me äänestimme täällä jokin aika sitten perussuomalaisten ja itse asiassa myös kristillisdemokraattien lakialoitteesta tämän lapsivähennyksen jatkamisesta myös ensi vuodelle en nyt aivan muista näitä äänestyslukemia mutta taisi olla niin että koko oppositio yhtyi tähän perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien esitykseen ja hallitus tietysti ideologiansa mukaan vastusti opposition esitystä ankarasti eli kyllä tätä lapsivähennystä oli oli halukkuutta jatkaa ainakin opposition riveistä hyvin voimakkaasti mutta hallitus ei siihen antanut mahdollisuuksia eikä edellytyksiä en nyt lähde spekuloimaan siitä kertooko se jotain hallituksen arvovalinnoista mutta totta kuitenkin on että hallitus ei sitä halunnut jatkaa vaikka siihen aito tilaisuus äänestyksessä annettiin

arvoisa puhemies on hyvä että edustaja savio kävi tämän historian läpi niin pääsen heti itse asiaan täällä hallituspuolueen kansanedustaja toteaa että lapsivähennyksestä luovuttiin ja selittää sitä sillä että toteutetaan kuitenkin varhaiskasvatusmaksujen alennus jota muuten alun perin hallitus ei kannattanut sillä toitte

alennus koskee sataakolmeatoistatuhatta perhettä mutta lapsivähennys koskee tosiasiassa neljääsataakahtakymmentäviittätuhatta perhettä seitsemääsataaseitsemääkymmentätuhatta henkilöä

enää kannattaneet on turha saivarrella siitä onko joku laki määräaikainen vai ei tämähän kertoo vain siitä että viime hallituskaudella siitä ei saatu pysyvää koska kokoomus oli mukana nyt te saitte lopetettua tämän koska ideologinen perheenne on teidän ajatteluanne lähempänä mutta se tuo loven erityisesti pienituloisille suomalaisille perheille ja on turha puhua siitä että kenenkään verotus ei kiristy koska näiden perheiden osalta näiden lapsiperheiden osalta verotus kiristyy se ei kiinnosta hallitusta koska kyse on pienituloisista perheistä

aivan oikeassa tuossa lapsivähennyksen ja varhaiskasvatusmaksujen vaikuttavuuden lukumäärissä kuinka moneen ihmiseen ne kohdistuvat omasta puolestani on todettava että tässä on myös se ideologinen ongelma jos ajatellaan niin että varhaiskasvatusmaksujen alennus kompensoisi lapsivähennyksen poiston että sehän suorastaan painostaisi perheitä kotihoidon sijasta päivähoitoon mikä mielestäni on täysin väärä väärä ideologinen linjaus siinä mielessä että perheellä täytyy olla vapaus valita omaan elämäänsä sopiva hoidon muoto myös se on merkittävä havainto että tämä lapsivähennys vaikuttaa myös niihin perheisiin joissa on vanhempia lapsia kenties teini ikäisiä lapsia jotka kenties aiheuttavat suurempia menoja kuin pienemmät lapset eli ei se kyllä siitä kompensaatiosta käy minunkaan mielestäni

arvoisa puhemies on totta että perheiden määrässä laskettuna tapahtuu niin että lapsivähennys kohdentui useammille perheille kuin tämä ratkaisu mikä nyt tehdään mutta tämä ratkaisu mikä nyt tehdään on kokoluokaltaan paljon vaikuttavampi ja ja merkittävämpi varhaiskasvatusmaksuja alennetaan seitsemälläkymmenellä miljoonalla kahden itse asiassa kolmen viikon päästä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista

perheen vaka maksut tulevat laskemaan keskituloisen lapsiperheen varhaiskasvatusmaksut laskevat vuodessa yli tuhatkaksisataa euroa se on iso panostus sinne missä sitä eniten tarvitaan ja se on se on iso apu meillä pienituloisimmat eivät maksa varhaiskasvatuksesta tällä hetkellä ja nyt pystymme myös keskituloisten jotka tätä maata monessa mielessä pyörittävät

viisikymmentätuhatta on päässyt työttömyydestä pois tilanne on aivan toisenlainen ja niissä perheissä ollaan varmasti helpottuneita ja tämä joulu on paljon valoisampi kuin joulut muutama vuosi sitten

kiinnitin huomiota tässä heinosen puheen loppupuolella pieneen syytteeseen siitä että sosiaalidemokraatit eivät välittäisi työllisyydestä ja työllisyyden hoidosta voin kertoa sen että silloinen työministeri ihalainen ja silloiset opetusministerit gustafsson ja kiuru tekivät kaikkensa työllisyysasteen nostamiseksi ja silloin rakenneohjelmassa kannettiin erityistä huolta siitä että me saisimme työllisyysasteen nousuun ja työllisyyttä tukevia toimia tehtäisiin tämä hallitus on osoittanut että työllisyyden hoito on teille vain keppipolitiikkaa työllisyyden hoidon resursseja leikattiin merkittävästi lopetettiin työllisyysastetta tukevat merkittävät ohjelmat viitaten neet nuorten ohjelmaan viitaten siihen että teillä on ollut varaa nuorisotakuusta tinkiä ja niin poispäin kyllä tämä työllisyyden hoito mitä tämä hallitus on osoittanut

elämänkoulussa ja kyllä minä ajattelen niin että tässä keskustelussa joka tänään käytiin tämä ilmeinen yhtäläisyys hallituksen ja sosiaalidemokraattien linjoilla on se että me korostamme työllisyyden hoitoa mutta tekisimme sen täysin eri tavoilla pidän kohtuuttomana sitä että te kehtaatte te aidosti kehtaatte väittää meille että me emme työllisyyttä hoitaisi jos tutustutte vaihtoehtobudjettimme viimeisimpiin sivuihin siellä on selitetty että satsaisimme eniten koulutukseen ja työllisyyteen laittaisimme kaiken vähäisen liikkumavaran näihin lohkoihin sen lisäksi että tukisimme perusturvaa tässä maassa ja se osoittaa kai sen että olemme tosissamme työllisyyden hoidon suhteen mutta ajattelemme myös että tässä yhteiskunnassa pitää olla varaa siihen että myös perusturvasta pitää huolehtia niin ettei ketään jätetä

että teitte työtä työllisyyden parantamiseksi jätitte kertomatta mitä tuloksia se tuotti kerronko minä

satatuhatta uutta työtöntä mutta nyt työn verotusta on kevennetty se on merkittävästi vaikuttanut siihen että tähän maahan on syntynyt uusia työpaikkoja vanhemmuuden kustannuksia on tasattu ensimmäisen kerran tämä hallitus sen teki että naisvaltaiset alat saavat osuuden siitä minkä taakan ne kantavat lapsiperheiden tilanteessa vanhemmuuden kustannuksia on tasattu niin että sinne on syntynyt uusia työpaikkoja sääntelyä on purettu merkittävästi kauppojen aukiolo on vapautettu mikä on synnyttänyt tähän maahan merkittävästi uutta elinvoimaa ja kasvua ja nyt toivottavasti myös alkoholilainsäädäntöä maltillisesti uudistetaan ja avataan luodaan uutta tilaa suomalaiselle ohrantuotannolle suomalaisille pienpanimoille suomalaiselle matkailulle ravintola alalle missä itse asiassa olisi helpolla tuhansia työpaikkoja lisää saatavana kun me sielläkin vain muistaisimme antaa tilaa tilaa sille kasvulle ja voin luvata että tämäkään uudistus ei jää kokoomuksesta kiinni me olemme mielellämme olleet suomen johtava uudistajapuolue me olemme katsoneet että jos tyydymme niin hyydymme ja meidän pitää katsoa tulevaisuuteen ja mennä eteenpäin nyt näkyy että meillä talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee edustaja kaikkonen lausui että tämä talouspolitiikka se nyt vaan toimii

esitellään

tasavallan presidenttiä koskeva pääluokka kaksikymmentäkaksi

arvoisa puhemies kun tässä presidentinvaalit on lähellä niin presidentti varmasti kiinnostaa ja se millä tavalla tätä tärkeää tehtävää on hoidettu yhtä vaalikonekysymystä kun tuossa katsoin olisitteko valmiita pienentämään palkkiotanne vai korottamaan kysyttiin presidenttiehdokkailta tasavallan presidentti niinistö totesi että että näinhän hän on toiminut toden totta tämä budjettikirja kertoo sen että niinistön aikana ei tuota palkkiota ole korotettu hänen omasta esityksestään se laskettiin sadastakuudestakymmenestätuhannesta eurosta viidenneksellä kaksikymmentä prosenttia hän halusi keventää omaa palkkiotaan sataankahteenkymmeneenkuuteentuhanteen ja nyt tämä näyttää siltä että samalla luvulla mennään itse asiassa ensi vuonna se olisi noussut sataanviiteenkymmeneenviiteentuhanteen euroon mutta mitä teki tasavallan presidentti hän ilmoitti että ei hän jatkaa mielellään tuolla samalla

korvauksella mikä hänelle tulee itse asiassa tässä yksi korjaus olisi tarpeen tuota vastaavaa leikkausta ei ole tehty eläkkeellä olevien presidenttien korvauksiin se tietysti olisi ehkä ehkä niin että tällä hetkellä ainakin hyvin lähellä toisiaan ovat nuo korvaukset työtä työtä tekevällä virassa olevalla presidentillä ja ja eläkkeellä olevilla presidenteillä toivottavasti se jossain vaiheessa myös korjataan

arvoisa puhemies tämä oli aika mielenkiintoinen keskustelun avaus ja haluankin todeta että olemme aika kauas tuossa kokoomuksen populismissa jo menneet kannattaa palauttaa mieleen se minkälaisessa tilanteessa uusi presidentti aloitti hänelle oli tehty esitys palkankorotuksesta älkää viitatko siihen että hän ikään kuin olisi tietoisesti omaa palkkaansa merkittävästi leikannut edeltäjiinsä verrattuna kysymys oli palkankorotuksesta ja suunnitelmasta miten presidentin palkka tuodaan nykyaikaan siltä osin

puhemies tuo päätös oli tehty ja hän halusi pudottaa oman palkkionsa kun hän tuli vuonna kaksituhattakaksitoista presidentiksi vuoden kaksituhattakuusi tasolle eli sataankahteenkymmeneenkuuteentuhanteen euroon missä se on ollut nyt kuusi vuotta ja näyttää siltä että se on jatkossakin ja hyvä niin

siitä ehkä sen verran voi mainita että nyt kun eduskunnassa käydään keskustelua entisten kansanedustajien ja entisten ministerien joissain tapauksissa varsin kohtuuttomastakin sopeutumiseläkkeestä kokisin hyvänä että käytäisiin keskustelua myös tästä ovatko entisten presidenttien eläkkeet kohtuullisia ja paikallaan

esitellään valtioneuvoston kansliaa koskeva pääluokka